nyt päätetään saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kolmannesta asiasta perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemelä

arvoisa herra puhemies valtioneuvosto on yleisistunnossa seitsemästoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä hyväksynyt valtioneuvoston asetuksen valmiuslain kahdeksankymmentäkuusi kahdeksankymmentäkahdeksan yhdeksänkymmentäkolme ja sadannessayhdeksännessä pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta kyseessä on valmiuslain kuudennen pykälän mukainen käyttöönottoasetus eduskunnan täysistunto on seitsemästoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä lähettänyt asian mietinnön laatimista varten perustuslakivaliokuntaan valmiuslain kuudennen pykälän kolme ja neljä momentti koskevat asian käsittelyä eduskunnassa säännöksen kolmannen momentin mukaan käyttöönottoasetus on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi eduskunta päättää saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan jollei käyttöönottoasetusta ole viikon kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskunnalle asetus raukeaa kun eduskunta on tehnyt momentissa tarkoitetun päätöksen käyttöönottoasetuksessa mainittuja säännöksiä voidaan alkaa soveltaa siltä osin kuin eduskunta ei ole päättänyt että asetus on kumottava valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamisen edellytyksenä on että maassa vallitsevat poikkeusolot valtioneuvosto on kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä oltuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut maassa vallitsevan poikkeusolot päätös tehtiin valtioneuvoston ohjesäännön kolmannen pykälän kohdassa säädetyn mukaisesti valtioneuvoston yleisistunnossa päätös tuli voimaan välittömästi ja se on voimassa toistaiseksi päätökseen liittyy perustelumuistio jossa kuvataan tarkemmin poikkeusolojen toteamisen perusteita valtioneuvoston päätöksen perusteena oli koronaviruksen aiheuttama covid yhdeksäntoista epidemia jonka maailman terveysjärjestö who julisti pandemiaksi yhdestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä ja sen vakavat vaikutukset suomeen valtioneuvosto arvioi päätöstä harkitessaan että koronaviruksen aiheuttama sairaanhoidon tarve voi osoittautua erittäin suureksi ja sairaanhoitohenkilökuntaa vaikeasti kuormittavaksi sen vuoksi on tärkeää hidastaa taudin etenemistä suomessa jotta yhtäaikaisesti pienempi osa suomalaisista sairastuisi sairaalahoitoa vaativalla tavalla verrattuna tilanteeseen jossa valmiuslain mukaisiin toimiin ei ryhdyttäisi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomessa ollaan lähellä kotoperäisen vaarallisen epidemian kynnystä ja epidemia tulee todennäköisesti leviämään eri tahdissa eri puolilla maata valmiuslain esitöiden mukaan laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti on kyseessä silloinkin kun se ei ole vielä tullut suomeen kokoavasti valmiuslain kolmannen pykälän viidennen kohdan täyttyminen edellyttää että kyseessä on hyvin laajalle levinnyt vaarallinen kulkutauti pandemia ja että se rinnastuu vaikutuksiltaan erityisen vakavaan suuronnettomuuteen

kohdassa tarkoitetut poikkeusolot sanotussa lainkohdassa säädetään vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavasta hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta tartuntataudista valtioneuvoston asetuksen mukaan sovellettaviksi tulevat valmiuslain toimivaltuudet ovat sellaisia että niitä soveltamisalasääntelynsä puolesta on mahdollista soveltaa mukaisissa poikkeusoloissa valtioneuvoston käyttöönottoasetukseen ei sisälly valmiuslain kolmannen pykälän kolmannen kohdan perusteella käyttöön otettavia toimivaltuuksia poikkeuksellisten toimivaltuuksien käyttämiseen oikeuttava poikkeusolo voi olla käsillä ainoastaan silloin kun viranomaisten normaalioloissa käyttämät valtuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseksi valtioneuvoston tilannearvion mukaan terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan ylläpitäminen edellyttää tartuntatautilain valtuuksien lisäksi myös valmiuslaissa säädettyjen valtuuksien käyttöönottoa
terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen pandemian aikana perustuslakivaliokunnan mielestä perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painava peruste jolla on yhteys perustuslain seitsemännen pykälän ensimmäisen momentin julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaisen oikeus elämään sekä turvata myös pandemian oloissa jokaiselle riittävät terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä ja joka oikeuttaa poikkeuksellisen pitkälle meneviä myös ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia viranomaistoimia ottaen huomioon valmiuslain käyttöönotolle pandemiatilanteessa osoitettavat erittäin painavat tavoitteet turvata terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky ja sitä kautta torjua ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuvia vakavia uhkatekijöitä perustuslakivaliokunta ei pidä toimivaltuuksia sinänsä oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaisina valmiuslain käyttöönottoasetus rajaisi toimivaltuuksien soveltamisen tässä vaiheessa kolmastoista neljättä kaksituhattakaksikymmentä asti eli asetus olisi voimassa tässä vaiheessa alle kuukauden eli suhteellisen lyhyen ajan valtioneuvoston asetuksen viidennen pykälän mukaan valmiuslain momentissa tarkoitettuja terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteita voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella työvelvollisuutta koskee valmiuslain neljäntoista luvun sääntelykokonaisuus luvussa on säännöksiä muun muassa työmääräyksen antamisen rajoituksista työmääräystä annettaessa huomioon otettavista seikoista ja työvelvollisuussuhteen ehdoista näitä valmiuslain säännöksiä ei kuitenkaan valtioneuvoston asetuksen mukaan oteta käyttöön säännökset esimerkiksi yhdeksännessäkymmenennessäkahdeksannessa viiva sadannessaensimmäisessä pykälässä kiinnittyvät sanonnallisesti niin kiinteästi työvelvollisuuteen että niiden soveltamisen voitaisiin ajatella seuraavan pykälän soveltamisen aloittamisesta toisaalta valmiuslain kuudennen pykälän mukaan valmiuslain kahden osan kunkin säännöksen soveltamisen aloittamisesta on säädettävä valtioneuvoston asetuksella perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä että työvelvollisen asemaa ja oikeuksia suojataan valmiuslain neljässätoista luvussa säädetyllä tavalla tai muilla vähintään vastaavantasoisilla säännöksillä kun neljäntoista luvun toimivaltuuksia ei nimenomaisesti ole otettu käyttöön eikä muusta sovellettavasta lainsäädännöstä ole esitetty selvitystä perustuslakivaliokunnan mielestä käyttöönottoasetuksen viides pykälä on nyt kumottava työvelvollisuuden käyttöönottamisesta voidaan säätää samalla säädetään sovellettavaksi neljäntoista luvun muu työvelvollisen asemaa ja oikeuksia koskeva sääntely tai muuten lainsäädännöllisesti huolehditaan näiden seikkojen järjestämisestä perustuslakivaliokunta painottaa että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan lain neljännen pykälän mukaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden perustuslakivaliokunta on pitänyt neljännen pykälän säännöksiä toimivaltuuksien käyttöperiaatteista keskeisinä perusoikeusrajoitusten suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta ja korostanut että nämä periaatteet rajoittavat sekä toimivaltuuksien käyttöönottoa että niiden käyttämistä poikkeusoloissa arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunnan päätösehdotus on että valmiuslain kahdeksankymmentäkuusi kahdeksankymmentäkahdeksan yhdeksänkymmentäkolme ja sadannessayhdeksännessä pykälässä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen viides pykälä on kumottava ja muilta osin asetus saa jäädä voimaan ja että asetuksen kolmanteen pykälään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos ilmeisesti jälkimmäisen asian valtioneuvosto on seitsemästoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä antanut valmiuslain seitsemännen pykälän nojalla asetuksen valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäseitsemännessä pykälässä säädettyjen terveydenhuollon ohjaamista koskevien toimivaltuuksien käyttöönotosta valmiuslaissa tarkoitettu käyttöönottoasetus on valmiuslain kuudennen pykälän pääsäännön mukaan välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi valmiuslain kuudennen pykälän kolmannen momentin mukaan eduskunta päättää saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan valmiuslain kuudennen pykälän neljännen momentin mukaan kun eduskunta on tehnyt päätöksen käyttöönottoasetuksessa mainittuja säännöksiä

päättänyt että asetus on kumottava

mahdollista noudattaa vaarantamatta merkittävästi lain tarkoituksen saavuttamista voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää että kahden osan toimivaltuussäännöksiä voidaan soveltaa välittömästi tällainen asetus voidaan valmiuslain seitsemännen pykälän toisen momentin mukaan antaa enintään kolmeksi kuukaudeksi ja se on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi jollei asetusta ole viikon kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskunnalle asetus tulee raukeamaan asetus on kumottava

valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamisen edellytyksenä on että maassa vallitsevat poikkeusolot valtioneuvosto on kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä oltuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut nämä poikkeusolot perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan perustuslakivaliokunnan mietinnössä kaksi kautta kahdentuhannenkahdenkymmenen tarkemmin selvitetyllä tavalla maassa vallitsevat valmiuslain

perustuslakivaliokunnan mielestä valmiuslain seitsemännen pykälän mukainen menettely toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta kiireellisessä tapauksessa on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa joissa toimivaltuuksien voimaansaattamisen lykkääminen heikentäisi oleellisesti mahdollisuuksia saavuttaa lain tarkoitus poikkeusoloissa tällainen tilanne voisi olla yllättävä ja nopeasti kehittyvä kriisi valmiuslain seitsemännen pykälän soveltamiskynnys

on siten tarkoitettu pidettäväksi hyvin korkealla valiokunnan mielestä asetuksen perustelumuistiossa ei ole asianmukaisesti ja konkreettisesti kuvattu niitä lääke ja tarvikehuollon turvaamiseen liittyviä syitä jotka edellyttävät asetuksen voimaansaattamista välittömästi valiokunta

puutteeseen ja kiireellisyyden perustelemiseen valiokunnan saaman selvityksen mukaan sääntelyn nopeasti reagoivien ja vaikeasti ennakoitavien markkinoiden rajoittamiseen ja huoltovarmuuden turvaamiseen kytkeytyvä tavoite kuitenkin puoltaa seitsemännessä pykälässä säädetyn menettelyn soveltamisedellytysten käsilläoloa perustuslakivaliokunnalla ei ole asetuksen perustelumuistiossa esitetty ja valmiuslain yhdeksässätoista luvussa säädetty huomioiden huomauttamista valtioneuvoston asetuksen säännöksistä

perustuslakivaliokunta painottaa kuitenkin että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan lain neljännen pykälän mukaan käyttää vain sellaisin tavoin jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa

äskeinen koputus ei ollut siis kehotus edustajalle lopettaa vaan kehotus että hälinä loppuu

arvoisa puhemies tästä syystä minullakin vähän kesti odotin tottuneesti että edustaja kiljunen puhuu pitkään ja ajattelin että hän vasta aloitti mutta ei se mitään hän ehtii vielä tänään tosiaan arvoisa puhemies jo eilen kävimme keskustelua ja olemme viime päivinä käyneet keskustelua tästä meidän yleisestä tilanteesta ja poikkeustilasta mikä mikä tässä meillä on ollut tällä tavoitellaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja esitteli ansiokkaasti työtä jota he ovat hyvin perustuslakivaliokunnassa tehneet puhuin eilen siitä että me täällä oppositiossa opposition kansanedustajat ja kansalaiset annamme nyt hallitukselle poikkeuksellista luottamusta ja valtaa ja vastuuta ja sen takia olin vähän huolestunut kun tänään luin näitä mietintöjä ja erityisesti tätä käyttöönottoasetusta joka liittyy terveydenhuoltoon ja pykälään ja lääkkeiden ja tavaroiden ja palveluiden myyntiin ja niiden rajoittamiseen nimittäin perustuslakivaliokunta toteaa sitä samaa mitä eilen itsekin jäin miettimään että meille tulee asetus tai lakiesitys mutta ne perustelut missä ne ovat täällä tässä asetuksessa oli pykäliä tämän verran ja sitten se milloin tulee voimaan eli kiireellisenä heti

perustelut ovat sitten eduskunnan postiinhan tuli joku muistio jos mietin mediaa tai kansalaisia niin yleisesti pykälän ja sen perustelujen olisi hyvä olla siinä samassa no tähän on myös perustuslakivaliokunta kiinnittänyt huomiota jos katsotaan tätä mietintöä kolme niin täällä sivulla kolme valiokunta toteaa kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja äsken toi esille että asetuksesta ei käy lainkaan ilmi minkä valmiuslain kolmannessa pykälässä määriteltyjen poikkeusolojen vallitessa toimivaltuuksien välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta on arvioitava elikkä täältä ei käy ilmi niitä niitä valmiuslain kolmannen pykälän poikkeusolojen määritelmiä selvästi perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslakivaliokunnan mielestä asianmukaista olisi määritellä käsillä olevat poikkeusolot esimerkiksi asetuksen johtolauseessa tässä asetuksessa ei ole minkäänlaista johtolausetta tästä itse asetuksesta kukaan ei saa tietää muuta kuin mitä ollaan tekemässä tässä on paljon erilaisia kohtia ja perustuslakivaliokunta toteaa että saamansa selvityksen mukaan jota on ilmeisesti nyt hankittu asiantuntijoilta ja muistiosta se ei pidä toimivaltuuksia sinänsä oikeasuhtaisuuden vastaisina mutta kritiikki kohdistuu nimenomaan näihin perusteluihin ja siihen tiedottamiseen näin tätä luen täällä todetaan että valiokunnan mielestä asetuksen perustelumuistiossa ei ole siis myöskään siinä muistiossa joka ei ole mukana tässä asetuksessa vaan on oma muistionsa asianmukaisesti ja konkreettisesti konkreettisesti kuvattu niitä lääke ja tarvikehuollon turvaamiseen liittyviä syitä jotka edellyttävät asetuksen voimaansaattamista välittömästi meillähän on siis kaksi käsittelyssä täällä tänään meillä on se niin sanottu normaalitilanne jos nyt normaalitilannetta poikkeusoloissa voidaan todeta eli että asetus tulee

se tullut voimaan vai ei tilanne on se että jos käytetään tätä kiireellisyyspykälää niin perusteluvelvollisuus on vielä vahvempi totta kai koska silloin valta on hallituksella nyt perustuslakivaliokuntakin on todennut että se on kiinnittänyt vakavaa huomiota tähän puutteeseen ja kiireellisyyden perustelemiseen elikkä haluan nyt muistuttaa hallitusta siitä että kuten eilen perussuomalaisten riveistä tuotiin esille me luotamme teihin ja annamme teille valtaa mutta käyttäkää sitä viisaasti tämä perusteluvelvollisuus kuuluu siihen jotta me tiedämme mitä ja miksi jotta kaikki sosiaalisen median keskusteluketjut eivät ole täynnä kysymysmerkkejä jotta me tiedämme miksi te haluatte jotakin meidän teille antavan ja minkälaisia toimenpiteitä kansalaiset voivat odottaa ja erityisesti miksi tästä syystä muistutan siitä mitä meidän ryhmä on pyytänyt tässä viime päivinä ottakaa myös oppositio mukaan tähän valmisteluun tämä on meidän yhteinen asia tämä ei ole nyt hallitus oppositio asia vaan meidän yhteinen ottakaa vaikka opposition mukaan siihen valmisteluun koska osaamista löytyy kaikista puolueista käytetään kaikki osaaminen ja viisaus niin me pääsemme tästä eteenpäin kiitos

valmiuslain pykälien käyttöönotto perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti on perusteltua on myös erittäin hyvä että perustuslakivaliokunta on kiireestä huolimatta tehnyt erittäin huolellista työtä on tärkeää että poikkeustilanteissakin toimimme laillisesti mutta tämä tilanne kokonaisuutena muistuttaa siitä miten haavoittuva on myös vauras yhteiskunta jonka käytössä on kehittynyttä teknologiaa ja eri alojen huippuosaamista kuten eilen moni kollega totesi yhdessä selviämme kriisistä mutta on kuitenkin mietittävä myös sitä miten parannamme yhteiskuntien kestävyyttä pitemmällä aikavälillä monien lääkkeiden tuotantoketjuissa kiina ja intia ovat erittäin keskeisessä asemassa onko se järkevää onko järkevää että lukemattomien tuotteiden tuotantoketjut on hajautettu usealle mantereelle onko järkevää että eun päätöksenteko on suunniteltu sen varaan että päättäjät voivat joka viikko lentää näitä kysymyksiä on paljon tieto siitä että pandemia voi kohdata maailmaa on ollut olemassa mutta mikään maa ei ole ollut siihen riittävästi varautunut emme ole tehneet riittävästi myöskään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sen haitat tulevat hitaammin mutta siitä ei mitenkään selvitä muutamassa kuukaudessa puhemies taloudellisiin vaikeuksiin joutuvat nyt lukemattomat ihmiset yhteiskunnan tulee heitä auttaa monet yrittäjät ovat menettäneet kertaheitolla asiakkaansa lisäksi on lukematon määrä ihmisiä jotka potevat lieviä oireita ja jäävät ohjeiden mukaisesti vastuullisesti kotiin kahdeksi viikoksi läheskään kaikki heistä eivät saa palkkaa eivätkä päivärahaa kun yhteiskuntana olemme valmiit poikkeuksellisiin toimiin terveyden ja elämän suojelemiseksi meidän pitää olla valmiita poikkeusjärjestelyihin myös näiden ihmisten taloudelliseksi tukemiseksi lopuksi arvoisa puhemies totean olevani erittäin iloinen että eduskunta on nyt kyennyt unohtamaan pikkupolitikoinnin ja toimimaan hyvässä yhteistyössä

arvoisa puhemies koronaviruksen etenemisen torjumiseksi ja terveydenhuollon riittävyyden turvaamiseksi toimivaltuuksia on tietysti lisättävä ja valmiuslain käyttöönotto on erittäin perusteltua kuten tässä on kuultu tämä on yhteinen asia jossa toki hallituksen ja opposition soisi tekevän tiivistä yhteistyötä niiltä osin kuin se on tarpeen myös tiedonvaihdon suhteen tiedon saaminen on edellytys nytten kaikille päättäjille ei pelkästään tässä talossa vaan myös kuntatasolla jotta osataan tehdä oikeita johtopäätöksiä eikä mennä mututuntemusten mukaan erityisesti haluan kiinnittää huomiota tämmöisiin käytännön toimiin meille tulee viestejä eri puolilta sairaanhoitopiirejä että joillain terveysasemilla tai joissain tai muissa ei ole ajantasaisesti toimitettu niitä suojausvälineitä mitkä ovat välttämättömiä riskiryhmässä olevien ihmisten kanssa asioimiseen tavallinen kansalainen on huolissaan siitä kun hän ei saa edes käsidesiä hankittua kaupasta saati sitten jos hän haluaa muita suojausvälineitä hankkia niin niitä ei ole siinä mielessä kun toki jokaisella on tällainen oikeus että jos itse kokee olevansa suuren tällaisia suojausvälineitä on saatava niin toivon että hallitus kiinnittää myös tähän asiaan huomiota haluaisin myös kiinnittää meidän huomiomme siihen mitä edustaja tynkkynen täällä eilen yömyöhään puheenvuorossaan nosti esille että vähävaraiset jotka eivät pääse tällä hetkellä ruokajonosta hakemaan ruokaa ovat tavallaan ensimmäinen joukko joka unohdetaan siinä mielessä näille toimijoille jotka tuolla toimivat myös kolmannen sektorin puolella olisi hyvä toimittaa välineitä jotta he voivat auttaa niitä ihmisiä ja saada tämän matalan kynnyksen toiminnan jatkumaan tämän seuraavan kuukauden tai ehkä kahden kuukauden tai pidemmän ajan me emme tiedä kauanko tämä kestää joten ottakaa huomioon myös nämä toimijat jotka ovat suorassa kontaktissa näitten ihmisten parissa jotka hakevat heiltä apua

arvoisa puhemies

nyt tehtävien päätösten vaikutukset meidän kaikkien arkeen tulevat olemaan merkittäviä koulut on nyt suljettu ja lapset siirretty etäopetuksen piiriin tämä on mullistanut lapsiperheiden elämän ja näin voidaan toimia vain erityisissä poikkeusoloissa yli seitsemänkymmentä vuotiaat on velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksiensa mukaan ja osa vanhemmistamme ja isovanhemmistamme suhtautuu tähän nyt kuin arestina vaikka olisi hyvä muistaa että kyse on suojelusta ja rakkaudesta heitä kohtaan sen lisäksi että teemme nyt kaikkemme koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi ottamalla käyttöön valmiuslain meidän on myös pikaisesti löydettävä ratkaisuja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi poikkeusoloissa olen kiitollinen että edelliset sukupolvet ovat rakentaneet meille hyvinvointivaltion joka kykenee hoitamaan poikkeuksellisenkin tilanteen satsaamaan terveydenhuoltoon ja pitämään heikommista huolta nyt kun yhteiskunta käytännössä lähes sulkeutuu monille koituu suuria ansionmenetyksiä osalla yrittäjistä ja työntekijöistä menee jopa työpaikka kokonaan alta jo nyt kuulemme joka päivä uusista lomautus ja uutisista ja on ennakoitavissa että kela ja työttömyyskassat tulevat ruuhkautumaan todella pahasti huolta herättää myös se että moni vanhempi joutuu jäämään nyt koululaisten kanssa kotiin ja jos etätyömahdollisuutta ei ole myös näissä tapauksissa toimeentulo voi olla uhattuna tämän kevään poikkeustoimet vaativat meiltä uudenlaista ajattelua väliaikainen perustulo olisi näissä olosuhteissa järkevä tapa turvata kaikkien suomalaisten toimeentulo perustulo maksettaisiin jokaiselle työikäiselle työikäiselle riippumatta siitä onko työtön palkansaaja vai yrittäjä se vähentäisi huomattavasti byrokratiaa ja toisi ihmisille selkeyttä ja mielenrauhaa näinä epävarmoina aikoina samalla se lisäisi pienituloisten ostovoimaa ja auttaisi meitä pääsemään taantumasta yli varsinkin jos talouskriisi pitkittyy suomessa vallitsee nyt poikkeustila joka koettelee kaikkien sopeutumiskykyä huoli omasta toimeentulosta kuitenkin lisää monien taakkaa kohtuuttomasti perustulo olisi näinä poikkeusaikoina erityisen hyvä uudistus joka vahvistaisi hyvinvointia ja luottamusta yhteiskunnassa poikkeusoloissakin pääsemme kriisistä yli yhdessä

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta kun olemme uuden asian

käyttöönottoasetukset ja vielä ne soveltamisasetukset jotka vasta huomenna ovat käytettävissä vaikka tämä kaikki on tätä samaa kokonaisuutta ensinnäkin vielä totean että tartuntatautilaki on erittäin hyvä se tuli kolme vuotta sitten täällä voimaan meillä on muutenkin kattava sosiaali ja ja terveydenhuollon lainsäädäntö mutta nyt ollaan siinä tilanteessa että meillä hallitus valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa on arvioinut että näiden voimassa olevien tavallisten lakien kautta emme pysty riittävällä

hyväksytty valtioneuvostossa ja meillä täällä on tilanne että me voimme sen hyväksyä tai sitten ei hyväksyä ja me annamme sen olla voimassa sitähän tämä tarkoittaa pidän sitä erittäin tärkeänä nimenomaan lääkehuollon turvaamisen kannalta sitten on tämä laajempi käyttöönottoasetus jossa on useita pykäliä valmiuslain kahdeksankymmentäkuusi kahdeksankymmentäkahdeksan

niitten osalta haluan todeta muutaman sanasen liittyen tähän sosiaali ja terveyspalveluitten turvaamiseen mitä niissä pystytään tekemään voi ehkä sanoa että tämä käyttöönottoasetus tarvitaan nimenomaan sen takia että me voimme sitä kautta säädellä enemmän meidän sosiaali ja ja terveyspalveluitten yksiköiden toimintaa siitä tässä kaiken kaikkiaan

perustuslakivaliokunnan mietinnössä kahdella sivulla neljään sanotaan näistä terveysasioista kaikki ydin asetuksella säädettävien toimivaltuuksien käyttöönoton tarkoituksena on lisätä tehohoitoon käytettäviä tiloja täydentää julkisia terveyspalveluja yksityisellä palvelutuotannolla sekä turvata henkilöstön ja palvelujen riittävyys sosiaali ja terveydenhuollossa pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa minusta tässä on se mitä tähän tähän olennaisesti kaiken kaikkiaan liittyy edelleenkin haluan todeta täällä edustaja meri mainitsi nämä taustamuistiot taustamuistiot on minusta kyllä kohtalaisen hyvin laadittu mutta jos me katsomme vain taas pelkästään näitä asetuksia niin herää kysymyksiä että mitä siellä taustamuistioissa on ne konkretisoivat kyllä

tai osa siitä valtion viranomaisen käyttöön tai sitten vähän pienemmältä tuntuva asia mutta ehkä tässä kohtaa tärkeä asia että mitoituksia ja kelpoisuuksia voidaan valmiuslain nojalla määräaikaisesti tarkastella nykyistä väljemmin eli antaa lisää mahdollisuuksia on myös huomattava että yksityisiä palveluntuottajia ei voida normaalioloissa velvoittaa ottamaan vastaan tiettyjä potilasryhmiä tai muuttamaan toimintaansa mutta nyt näillä aktivointitoimilla tässä mitä tämä käyttöönottoasetus sanoo näin voidaan tehdä

myös tarvittaessa kunnolla käyttöön arvoisa puhemies lopuksi haluan todeta että perustuslakivaliokunnan huomiot molempienkin asetusten osalta ovat varmasti tarpeellisia ja niihin voin hyvinkin yhtyä en ole juristi mutta ymmärrän nämä huomiot mutta sitten inhimillisestä näkökulmasta ymmärrän kyllä sen että tällaisessa tilanteessa mitä me olemme viime päivinä nähneet jokainen ymmärtää että sen enempää ministeriöitten virkamiehiltä kuin valtioneuvoston ministereiltäkään ei ehkä voida odottaa ihan täysin priimaa jos näin voisin sen sanoa arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan kiittää perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa edustaja ojala niemelää ja ehkä kysyäkin vielä voi olla että kiinnostaa muitakin tässä salissa kun nämä käyttöönottoasetukset tulevat voimaan niin ne ovat voimassa vajaan kuukauden ja kysymykseni kuuluu

arvoisa puhemies ensinnä haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa nopeasta ja hyvästä työstä työstä jolla he ovat arvioineet nyt käyttöön otettavien asetusten perusteita vaikka pev ehkä tässä aavistuksen verran moitti toimintaa niin silti tässä on kuitenkin toimittu eteenpäin kun me emme tällä hetkellä tiedä mihin ollaan menossa me voimme sitä vain arvioida sen perusteella mitä euroopassa on tapahtunut niin meillä pitää tällä hetkellä olla tässä maassa käytössä kaikki ne työkalut

tarvitaan jotta tästä kriisistä päästään yli pidän erittäin tärkeänä tätä valmiuslain kahdeksattakymmenettäseitsemättä pykälää jossa turvataan meidän lääkkeiden ja tarvikkeiden pitäminen täällä suomessa ja suomalaisten käyttöön ja se on hyvä että tässä toimittiin toimittiin erittäin nopeasti voi hyvin olla kun katsoo tuonne tuonne muualle eurooppaan että me tulemme tarvitsemaan tästä laista vielä

muitakin pykäliä jotta tästä kriisistä päästään eteenpäin siihen on varmaan tässäkin salissa syytä kaikkien varautua että tämä ei ole ohi ehkä silloin kolmastoista neljättä itsekin pidän mielenkiintoisena kuulla kuulla perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta millä tavalla toimitaan jos näitä tarvitaan vielä lisää tällä tällä systeemillä mitä tapahtuu ja milloin tämä päätös sitten tässä salissa tehdään en tohdi tässä tässä olla ottamatta kiinni edustaja meren käyttämään puheenvuoroon jossa hän nimenomaan toi esiin sitä että kun hallitukselle annetaan nyt vallan avaimia paljon sellaista vastuuta käteen jota meidän opposition pitää tukea niin itse haluaisin tuoda myöskin sen toiveen esiin että ei riitä pelkästään että oppositio tukee vaan myös kansan pitää laajasti tukea

valmiuslain käyttöönottoa ja siitä seuraavia asioita se tarkoittaa minun nähdäkseni sitä että nyt tässä salissa ei pidä olla oppositiota ja hallitusta vaan pitää olla yksi eduskunta joka toimii kaikissa oloissa suomen ja suomalaisten hyväksi ja unohtaa silloin puoluepoliittisen ideologian luotan siihen että pääministeri marin pitää tästä tiukasti kiinni ettei kukaan rupea tässä kohtaa

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa nopeasta ja perusteellisesta työstä edustajien kysymyksiin voin vastata että toki jos on niin että katsomme että meidän on eduskuntaan tuotava uusia toimia niin me annamme ja tarvittaessa soveltamisasetukset näiden uusien valmiuslain mukaisten toimien käyttöönotosta ja ne täällä käsitellään ne menevät eduskunnan läpi ja eduskunta sitten arvioi ja katsoo voivatko nämä asetukset jäädä voimaan ovatko ne käytössä vai pitääkö ne kumota haluan eduskunnalle todeta myös että tässä hallitus ministeriöt ja virkamiehet ovat tehneet työtä kovan aikapaineen alla muutoinkin kovan paineen alla ja normaalinkaltaiselle valmisteluprosessille tässä tilanteessa ei valitettavasti ole ollut tilaa on puhuttu valmistelussa ennemminkin tunneista kuin viikoista tai edes päivistä normaalissa lainvalmistelussa eli tässä ollaan tehty työtä kovan paineen alla haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa ja myös muita valiokuntia jotka näitä soveltamisasetuksia tarkastelevat ja myös ehkä pyytää hallituksen puolesta sillä tavalla ymmärrystä että normaalinkaltaista pitkää valmisteluprosessia ei ole ollut mahdollista tässä kohtaa tietenkään ymmärrettävistä syistä käyttää

arvoisa herra puhemies valmiuslain kahdeksannessakymmenennessäkahdeksannessa pykälässä todetaan muun muassa että kunnan oikeutta luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen kiireettömien määräaikojen noudattamisesta voidaan soveltaa nyt koko valtakunnan alueella tämä on yksi esimerkki miten suuria vaikutuksia tällä poikkeustilanteella on meidän ihmisten elämään on tietenkin tärkeää että kiireellinen hoito hoidetaan ensisijaisesti mutta aivan mitätöntä ei ole se että kiireettömiä hoitoja joudutaan nyt lykkäämään siksi olisi minun ymmärrykseni mukaan kaikkein tärkeintä pitää huolta siitä että tämä poikkeustila tulee kestämään mahdollisimman vähän aikaa ja että tartunnat eivät pääse leviämään tästä esimerkkinä on kansalaisilta tullut palaute siitä että hus on ilmoittanut esimerkiksi hedelmöityshoitojen osalta supistuksia mitä kauemmin tällainen kiireettömien hoitojen poikkeustilanne kestää sitä kovempia inhimillisiä kärsimyksiä tästä poikkeustilasta aiheutuu nyt on euroopassa jo enemmän tartuntoja kuin kiinassa on ihan seuraavien viikkojen tuntien päivien aikana tehdyt toimenpiteet ovat niitä jotka tässä ratkaisevat ja sen takia toivon että edelleen tätä tilannekuvaa pystytään selkeyttämään kunnille mitä kunnissa pitäisi tehdä seuraavan kahden tunnin aikana mikä olisi kaikkein kriittisintä esimerkiksi helsingissä pääkaupunkiseudun alueella missä ilmeisimmin on pisimmälle mennyt tartuntatautitilanne mitä meidän pitäisi tehdä tuleeko nyt viestiä niistä konkreettisista toimenpiteistä hygieniatason kannalta sosiaalisten kontaktejen välttämisen kannalta vai yritämmekö miettiä jo vähän kauemmas meneviä toimenpiteitä kannan huolta toki siitä että me saamme riittävän opetuksen järjestettyä että jokainen lapsi joka muuten ei saisi ruokaa sitä saa samalla saa samalla meidän pitää huomioida se todellinen riski että jos nyt emme pysty tietyllä tapaa riittävän tiukkoihin toimenpiteisin niin ymmärryksemme mukaan tämä tilanne voi kestää pidempään jolloin myös tulemme näkemään inhimillistä kärsimystä sen takia tarvitsemme nyt edelleen kirkastettua tilannekuvaa kuntiin mitä kunnissa pitää tehdä seuraavan päivän aikana mikä on kaikkein kriittisintä kuten täällä salissa eilen hyvin todettiin nyt on vastassa virus eikä sellainen vihollinen jolta pitää tietoa pimittää vaan päinvastoin mitä paremmin voimme jakaa nyt tietoa konkreettisista toimista joita jokaisen pitää toteuttaa ja jokaisen kunnan pitää toteuttaa niin sitä todennäköisemmin tästä selviämme vähemmin vaurioin avoin demokratia on voimavaramme näissä poikkeusoloissakin sen lisäksi täytyy pohtia kun erilaisia taloudellisia tukitoimia tehdään että ne kohdistuvat oikeudenmukaisesti on myös pohdittava uusia luovia keinoja selvitä tästä kriisistä kun ihmiset ovat kotona ja osa joutuu lomautetuksi niin on mahdollistettava keikkatöiden tekeminen joustavasti se on meidän kaikkien etu nyt koska tähän tilanteeseen ei kukaan voinut varautua mutta on yhteiskunnan etu jos ihmiset pystyvät löytämään joitain toimeentulon lähteitä vaikka ne eivät olisi ihan meidän nykymallin mukaisia tietyt taloyhtiöt ovat ohjeistaneet liikkumaan taloyhtiön ulkotiloissa hanskat kädessä niin että siellä ei kosketella niihin samoihin ovennuppeihin onko tällaista ohjeistusta tulossa kaikkialle mitkä ovat nyt ne toimivat keinot tarvitsemme edelleen lisää tietoa ja vähän pidemmän tähtäimen strategian siitä yritämmekö nyt kaikin keinoin tosiaan minimoida tartuntatahdin ja sen ajan puitteissa toivomme että testauskapasiteetti lisääntyy niin että voisimme siirtyä tällaiseen ilmeisesti joissain aasian maissa käytössä olevaan malliin jossa sitten pystymmekin testaamaan mahdollisimman paljon virusepäilyjä ja pystymme jäljittämään tämän epidemian huipun jälkeen taas tartuntatapauksia jolloin kaikki muut voisivat mahdollisesti elää mahdollisimman normaalia elämää tämä saattaisi olla

mikä on nyt suomen strategia ja tilannekuva tässä tässä vaikeassa tilanteessa on tosi arvokasta että pystytään ottamaan sitä kaikkein ajankohtaisinta ja ajantasaisinta kansainvälistä tietoa tämän meidän strategian tueksi täällä suomessa tässä viruksen tapauksessa ja tämän kansainvälisen kriisin osalta se paras tietämys on ihan varmasti kansainvälistä ja ja sitä meidän tulee hyödyntää olen toiveikas myös nyt euroopan ryhtyessä toimiin kyllä me tästä

puhemies kun katsoo tuonne eduskunnan lehterille ja kun tuolla kaupungilla liikkuu huomaa nyt todella poikkeusoloissa ihmiset ovat vetäytyneet koteihinsa etätöihin ja muihin askareihin tässä tilanteessa on erityisen arvokasta että me eduskuntana olemme yksituumaisesti viemässä eteenpäin näitä asioita joilla turvaamme kansalaisten turvallisuuden pidän hyvin arvokkaana sitä perustuslakivaliokunta nyt yksimielisesti hyväksyi näiden käsiteltävien valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönoton muilta osin kuin terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitetta koskien ja myös että perustuslakivaliokunnan mukaan myös työvelvoitteen säätämistä koskevien toimivaltuuksien käyttöönotto on perusteltua teknisten muutosten jälkeen terveydenhuollon henkilökuntaa on tällä hetkellä töissä muualla kuin julkisella sektorilla heitä on muilla aloilla eläkkeellä tai esimerkiksi kotiäitinä kun saamme tarkennettua perustuslakivaliokunnan kannan mukaan työvelvollisuuden säätämistä annamme samalla viranomaisille valtuudet huolehtia asian tarkemmista käytännön järjestelyistä annamme tässäkin asiassa hallitukselle suuren luottamuksen että hallitus järjestää sitten toimet oikeaan aikaan ja oikeassa mittakaavassa arvoisa puhemies yksimielisyys perustuslakivaliokunnassa tämän asian äärellä ja täällä salissa kertoo tosiaan siitä että olemme yhteisellä asialla ja että meillä on yhteinen näkemys siitä että me haluamme turvata kansamme hyvinvoinnin ja olen täsmälleen samaa mieltä siitä että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia ja että se edellyttää meiltä vastuullisuutta viestinnässä mutta myös muissa toimissamme ihmisiltä tulee nyt meille kaikille valtavasti kysymyksiä ja yhteydenottoja ja he kaipaavat luotettavaa tietoa ja myös sitä viestiä että kyllä me tästä selviämme meiltä kaikilta vaaditaan myös kärsivällisyyttä ymmärrystä kun yhteiskunta keskittyy perustoimintojensa turvaamiseen perustuslakivaliokunta toteaa että valmiuslain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain jollei tilannetta voida hallita viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin tavoitteemme on että pääsemme mahdollisimman pian normaaliin tilanteeseen mutta emme tunne vielä koronaa niin hyvin että osaisimme sanoa mitä kaikkea tästä seuraa ja joudummeko mahdollisesti ottamaan käyttöön myös laajempia toimivaltuuksia vakavan paikan edessä ja joudumme sietämään epävarmuutta arvoisa puhemies tässä keskustelussa on jo tullut esille se että on selvää että koronan aiheuttamassa poikkeustilassa meidän tulee myös huolehtia siitä että kansalaisten terveys terveys turvallisuus ja hyvinvointi turvataan myös muiden kuin koronan aiheuttamien akuuttien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kohdatessa mutta kiireettömät hoidot ja palvelutarpeen arviot saattavat nyt viivästyä jos ja kun tilanne niin vaatii ja siihen me nyt olemme antamassa valtuuksia yhteinen vastuumme on pyrkiä kaikin tavoin minimoimaan sosiaaliset terveydelliset vahingot on tärkeä muistaa miksi teemme kaiken tämän kansalaistemme turvallisuuden vuoksi kyse on ihmisestä haluan toivottaa omasta puolestani koko eduskunnalle ja suomen kansalle voimia ja viisautta jotta selviämme tästä poikkeustilanteesta ja kyllähän me selviämme

arvoisa herra puhemies

tällä viikolla valmiuslain käyttöönotosta valmiuslain avulla pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja yhteiskunnan toimivuus nyt vallitsevissa poikkeusoloissa lakia sovelletaan vain koko yhteiskuntaa koskevissa kriisitilanteissa perustuslakivaliokunnan mukaan käyttöönottoasetuksen perustelujen ja muun valiokunnan saaman selvityksen valossa maassa vallitsevat valmiuslain kolmannen pykälän viidennessä kohdassa tarkoitetut poikkeusolot kyseessä on hyvin laajalle levinnyt vaarallinen kulkutauti pandemia joka rinnastuu vaikutuksiltaan erityisen vakavaan suuronnettomuuteen koronan aiheuttama covidmiinus yhdeksäntoista on tällainen hyvin laajalle levinnyt vaarallinen kulkutauti joka aiheuttaa poikkeuksellisen suuria vahinkoja ja suuren uhrimäärän aidosti vakava eikä valmiuslakia ole otettu käyttöön kevein perustein arvoisa puhemies emme tiedä kuinka koronavirus käyttäytyy pitkällä aikavälillä miten se muuttuu suosittelen kaikkia kansalaisia pysymään mahdollisuuksien mukaan kotona ja rajaamaan kanssakäymistä vain lähisuhteisiin on äärimmäisen tärkeää että noudatamme viranomaisten ja hallituksen suosituksia näistä linjauksista ei ole hyötyä jos me emme niitä kansakuntana noudata nyt tehtävillä toimilla puolustamme meidän rakkaita mummojamme ja pappojamme heitä jotka ovat rakentaneet tämän yhteiskunnan sekä pidämme huolta läheisistämme joilla on perussairauksia näitä ihmisiä löytyy kaikista ikäryhmistä ja varmasti myös tästä salista viime kädessä turvaamme kaikkia meitä jokaisen vastuulla on nyt omasta ja yhteisestä turvallisuudesta jotta terveydenhuolto kykenee hoitamaan kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat koronan vaikutukset meihin kaikkiin tulevat olemaan vakavat myös pidemmällä aikavälillä monen toimeentulo kärsii jo nyt monet etenkin pienyrittäjät ja kulttuuriala ovat joutuneet vakavaan ahdinkoon hallituksen tuleekin vastata tähän hätään ja sen se varmasti tekeekin voimme kuitenkin kotoa käsin auttaa toinen toisiamme jo nyt ja moni onkin jo siihen ryhtynyt selviämme kriisistä

vain jos toimimme yhdessä arvoisa herra puhemies terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomessa ollaan lähellä kotoperäisen vaarallisen epidemian kynnystä ja epidemia tulee todennäköisesti leviämään eri tahdissa eri puolilla maata valmiuslain esitöiden mukaan laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti on kyseessä silloinkin kun se ei ole vielä tullut suomeen tai levinnyt paikallisesti epidemiaksi huoli ihmisillä on kova monet kansalaiset ovat olleet yhteydessä meihin kansanedustajiin ja kertoneet vakavasti oman huolensa terveyden lisäksi etenkin juuri toimeentulo huolettaa ihmisiä hallituksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä onkin paitsi suojella väestöä itse virukselta myös varmistaa että kykenemme nousemaan jaloillemme uhan väistyttyä parhaat kaikki toimimme nyt annettujen ohjeiden ja suosituksien mukaan tilanne on kaikin tavoin poikkeuksellinen ja monella on varmasti vaikea tottua poikkeusoloihin nyt jos koskaan on aika hakeutua kaikkein lähimpien pariin ja olla vain rauhassa arvoisa herra puhemies kriisien keskellä on tärkeä muistaa että suomi on yhä oikeusvaltio ja ja hallitus pyrkii rajoittamaan ihmisten perusoikeuksia vain niiltä osin edelleen sitoutuneet ihmisoikeuksiin

arvoisa herra puhemies kansanedustajat terveydenhuoltolaki ei riitä suojelemaan väestöä ja siksi tarvitsemme valmiuslain myös itse haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa nopeasta ja ripeästä meillä on käsittelyssä täällä siis kaksi asetusta toinen liittyy lääkkeisiin tavaroihin ja palveluihin ja se on jo hyväksytty kuten valiokunnan puheenjohtaja vehviläinenkin tuossa puheessansa mainitsi meidän tehtävämme on siis jatkaa samalla linjalla toinen asetus liittyy käyttöönottoon eli käyttöönottoasetus arvoisa herra puhemies paitsi lääkkeitä monia muita asioita tällä valmiuslailla tullaan rajoittamaan ja muuttamaan on erittäin tärkeää että meillä riittää lääkkeitä tehohoidossa antibiootteja ja kipulääkkeitä ja siitä syystä tämä kahdeksaskymmenesseitsemäs pykälä on erittäin tärkeä

myös on tulossa muutoksia kiireettömään hoitoon mikä liittyy siihen että hoitotakuuaikoja muutetaan nythän tilanne on se että kiireettömään hoitoon tulee hoidon tarpeen arviointi ja sitten kolmen kuukauden määräajassa tulisi päästä hoitoon mutta nyt näistä kiireettömistä ajoista tullaan joustamaan se tarkoittaa sitä että meidän kaikkien tulee ymmärtää mistä on kysymys tosin meidän tulee myös muistaa ja huomioida ne hiljaiset jotka eivät ehkä hakeudu sinne hoitoon vaikka olisikin syytä ja olisi se kiireellinenkin tarve eli puhumme tässä juurikin niistä ikäihmisistä vanhuksista omaishoitajista jotka jäävät ehkä miettimään tulisiko lähteä vai ei puhemies tänään kuulimme sttn kertomana että euroopassa on tällä hetkellä enemmän kuolonuhreja tähän koronavirukseen kuin aasiassa euroopassa kolmetuhattaneljäsataakaksikymmentäyksi ja aasiassa kolmetuhattakolmesataakahdeksankymmentäneljä puhumme todella suurista lukumääristä ja näiden edessä on oltava nöyrä ja hiljaa kiinasta pekingiläisprofessori uutisoi juuri äsken helsingin sanomista luin ja varoitti että älkää tehkö samoja virheitä joita kiinassa tehtiin hoitohenkilökunnan tartuntojen vähäinen tarkastaminen testaaminen ja huolehtiminen aiheuttivat sen että neljäkymmentäkuusi lääkäriä ja hoitajaa menehtyi muun muassa kiinassa tällaiset luvut meille kerrottiin se tarkoittaa juuri sitä mitä muun muassa who on lausunut meidän tulee lisätä testaamista hoitohenkilöstöä kuin myös kaikkia suomalaisia tulee testata niin paljon kuin mahdollista jotta saamme myös tulevaisuutta ajatellen tilastoa siitä millä tavalla tämä sairaus tauti koetteli koetteli suomalaisia arvoisa herra puhemies hoitohenkilökunnan riittävyys meillä on jo tällä hetkellä se tilanne että hoitajia puuttuu vanhustenhoidosta oma puhelimenikin on jo soinut tulisitko yövuoroon se kertoo siitä että meillä on edessä todella kovat ajat en tiedä millä tavalla tähän löydämme ratkaisun niin että sinne vanhustenhoitoon löytyy aamuhoitajia iltahoitajia päivähoitajia yöhoitajia mistä me löydämme ne jos hoitajat sairastuvat tämänkin takia on äärettömän tärkeää että testaamme jotta sitten voimme erotella sen koronavirus tai joku muu virusinfektio menossa arvoisa herra puhemies edelleenkin täytyy muistuttaa kaikkia niin siellä kotona kuin myös meitä täällä ystäviä kavereita lapsia mummoja ukkeja serkkuja ketä ikinä tulee mieleen että noudatetaan näitä ohjeita joita me saamme ei niitä tehdä kiusalla eikä kiusaksi pysytään kotona vältetään ne kontaktit sanotaan vähän kovemminkin että nyt ei lähdetä minnekään vaan nyt pysytään kotona keksitään tekemistä ja seurataan myös että ne ne opiskelijat koululaiset etäopiskelijat siellä kodeissa tekevät sitä mihin heitä myös velvoitetaan etäopiskelemaan

arvoisa puhemies

juurikin on todella arvokasta kun etsitään yhdessä ratkaisuja puoluerajat ylittäen ja annetaan kansalaisille se viesti että me koko eduskunnan voimin etsimme niitä keinoja tästä tilanteesta eteenpäin ja että kun joudutaan tarttumaan valmiuslain kaltaiseen poikkeuslakiin niin se on todella tehty vakaan yhteisen demokraattisen harkinnan tuloksena tämä poikkeuslaki valmiuslaki todellakin avaa ovia sellaisille toimivaltuuksille jotka ohittavat monella tapaa tavalliset käytännöt monet sellaiset lukot joita meillä on järjestelmässä ihmisten arjen normaalin sujumisen ja perusoikeuksien turvaamiseksi siksi näissä tilanteissa on syytä olla aivan erityisen tarkka ja tähän myös perustuslakivaliokunta on vahvasti kiinnittänyt huomiota

demokratian vaalimisen ja perusoikeuksien lisäksi kiinnittää huomiota myös oikean tiedon jakamiseen valmiuslaki otetaan käyttöön vain osin ja iso osa varotoimenpiteistä tehdään muun lainsäädännön nojalla paljon on sellaista mitä voidaan tehdä ilman valmiuslakiakin ja perustuslakivaliokunta on vielä alleviivannut että nimenomaan valmiuslain neljännen pykälän mukaan voidaan käyttää niitä toimivaltuuksia vain sellaisissa tilanteissa joissa se tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin ja tämä menee todella sinne arjen tasolle asti jos tilanne voidaan ratkaista tavanomaisen lainsäädännön nojalla niin silloin on niin toimittava valmiuslaki on todella vain niitä äärimmäisiä poikkeuksia varten kuten todettua joustovaraa on ja yhteisiä menettelyjä parhaisiin ratkaisuihin on nyt etsitään keinoja esimerkiksi toimeentulon vahvistamiseen kela oli valtiovarainvaliokunnassa juuri kuultavana ja oli ilo kuulla että he ovat varautuneet päättämään etuuksista puutteellisiin tietoihin nojaten he ovat varautuneet priorisoimaan omaa toimintaansa ja käsittelemään etuuksia summaarisesti eli kun ihmiset eivät ymmärrettävästi pysty täyttämään kaikkia niitä ehtoja mitä sosiaaliturvalle on eivät pysty toimittamaan kaikkia niitä tietoja mitä normaalioloissa tarpeen olisi niin kela on varautunut joustamaan ja näin kuuluukin olla sillä näissä olosuhteissa emme saa jättää ketään puille paljaille

ole suunniteltu tällaista tilannetta varten ison osan suomalaisista olisi nyt syytä kääntyä esimerkiksi tartuntatautipäivärahan puoleen mutta sitä ei ole ajateltu laajamittaiseen pandemiaan vaan todella muutamia satoja ihmisiä varten viime vuosina sen käyttömäärät ovat olleet todella alhaisia meidän on mietittävä miten tätä etuutta voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön sairauspäivärahassa on syytä harkita olisiko omavastuuaikaa tarpeen lyhentää kymmenestä päivästä kun moni putoaa nyt puille paljaille ilman omaa syytä ja muutenkin voidaan etsiä niitä kevyempiä ratkaisuja niitä valmiuslakia paljon helpompia keinoja sujuvoittaa ihmisten arkea samalla on todella muistettava että nämä rajoitukset myös itsessään luovat uhkia me tiedämme että esimerkiksi juhlapyhien aikaan kun suomalaiset viettävät paljon aikaa kotona lähisuhdeväkivalta lisääntyy siksi on varmistettava auttaville puhelimille kaikki vaadittava tuki ja resurssit muistettava niitä omia läheisiä mutta myös niitä suomalaisia joille läheiset ovat valitettavasti se pahin turvallisuusuhka näinä aikoina välittämistä yhteisten ratkaisujen etsimistä todella tarvitaan uskon että tähän pystymme ja selviämme tästä parhain päin kunhan pidämme vain demokratiasta ihmisoikeuksista ja yhteistyöstä kiinni

arvoisa puhemies poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia tekoja olemme nyt ensimmäistä kertaa ottamassa valmiuslain pykäliä soveltamisasetukset ovat nyt käsittelyssä valiokunnissa ja niistä keskustelemme täällä salissa huomenna on kuitenkin hyvä huomata että monet tehdyt toimet kuten peruskoulujen ja muiden oppilaitosten ovien sulkeminen on tehty tartuntatautilain pykälän perusteella aluehallintovirastojen tekemillä päätöksillä näissä aluehallintovirastojen päätöksissä todetaan myös poikkeukset jotka myös nyt soveltamisasetuksissa on todettu poikkeuksina on muun muassa lähiopetukseen oikeutettu kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien oppilaat alaluokilla luokilla yksi viiva kolme ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat nämä aluehallintovirastojen päätökset ovat jo tällä hetkellä voimassa mutta tulkinnat soveltamisesta me saamme valmiuslain soveltamisen osalta vasta huomenna on kuitenkin paljon sellaisiakin tulkintakysymyksiä jotka eivät tule eduskunnan harkittavaksi vaan joissa päätöksiä tehdään nyt parhaillaan kunnissa tällainen kysymys on esimerkiksi kouluruokailun järjestäminen niille oppilaille oppilaille jotka eivät ole lähiopetuksessa liian monelle lapselle kouluruokailu on päivän ainoa lämmin ateria toisaalta ruokailuja olisi pystyttävä järjestämään myös tartuntariskiä minimoivalla tavalla toinen kysymys on esimerkiksi varhaiskasvatuksessa niiden lasten osalta jotka nyt suositellaan vanhempien pitävän kotona eli sellaiset lapset jotka vanhemmat voivat pitää kotona suositellaan siellä hoidettavan tai muun huoltajan hoitavan säännöksiä ei ole siitä kuinka maksujen osalta menetellään tänään opetusministeri andersson antoi suosituksen joka on mielestäni oikea ja toivottava eli jos lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ei varhaiskasvatusmaksujakaan tulisi periä kiitos ministerille tästä linjauksesta ja suosituksesta suositukset ja kuntien linjaukset eivät saisi olla keskenään ristiriidassa siksi tämä maksujen hyvittäminen olisi oikein ja järkevää maksujen hyvitys myös kannustaa pitämään lapset pois päiväkodeista ja näin pystytään paremmin huolehtimaan myös niiden vanhempien jotka tässäkin tilanteessa ovat töissä meidän kaikkien palveluista huolehtimassa ja myös terveyttä hoitamassa lapsista kuitenkin tällä hetkellä kunnat jo tekevät näitä linjauksia ja päätöksiä todella nopealla tahdilla ilman aiempaa oikeuskäytäntöä ja on erittäin hyvä jos ministeriö ja opetushallitus tulevat antamaan näistä tarkentavia ohjeita soveltamiseen sillä tartuntatautilain soveltamisen osalta asiat eivät tule eduskunnan käsiteltäviksi ja toisaalta luomme tässä nyt koko ajan uutta oikeuskäytäntöä arvoisa puhemies me demokraattisesti valitut päättäjät olemme nyt niitä harvoja jotka kokoonnumme paitsi tänne eduskuntaan myös kunnanvaltuustoihin ja lautakuntiin tekemään päätöksiä erityisesti kunnanvaltuutetuissa on paljon yli seitsemänkymmentä vuotiaita ja riskiryhmään kuuluvia joita valtioneuvoston suositukset eivät nyt koske kunnanvaltuustojen sähköistä kokousmenettelyä rajoittaa melko voimakkaasti kuntalaki ja sähköinen kokousmenettely on on mahdollista jos se kuntien hallintosäännöistä löytyy kuitenkaan valtuustojen kokouksia ei ole ihan helppo järjestää niin että riskiryhmät voidaan suojata myös muiden osalta välttää siksi esittäisinkin edelleen valtioneuvostolle pohdittavaksi valmiuslain sadannenkahdeksannen pykälän käyttöönottoa joka mahdollistaisi valtuustojen kokoontumisen rajoitetummalla kokoonpanolla ja myös nopealla aikataululla ja osaltaan myös päätösten nopeamman delegoimisen kunnanhallitusten päätettäväksi tämä ei välttämättä tällä hetkellä vielä ole ajankohtaista mutta jos tämä tilanne pitkittyy on on myös tilanteita joissa päätöksiä on kyettävä tekemään arvoisa puhemies tämä tilanne on haastava ja kaikille meille uusi ja uskon että tästäkin me yhdessä

arvoisa puhemies

kohdan perusteella kuten perustuslakivaliokunta on todennut mietinnössään kokoavasti valmiuslain kolmannen pykälän viidennen kohdan täyttyminen edellyttää että kyseessä on hyvin laajalle levinnyt vaarallinen kulkutauti ja että se rinnastuu vaikutuksiltaan erityisen vakavaan suuronnettomuuteen mikä viittaa muun muassa poikkeuksellisen suuriin vahinkoihin ja suureen uhrimäärään valiokunta on viitannut erityisesti whon julistukseen koronapandemiasta ja sen vakaviin vaikutuksiin suomeen valiokunta on lisäksi viitannut valtioneuvoston arvioon siitä että koronaviruksen aiheuttama sairaanhoidon tarve voi osoittautua erittäin suureksi ja sairaanhoitohenkilökuntaa vaikeasti kuormittavaksi tästä on tärkeää hidastaa taudin etenemistä suomessa jotta yhtäaikaisesti pienempi osa suomalaisista sairastuisi sairaalahoitoa vaativalla tavalla verrattuna tilanteeseen jossa valmiuslain mukaisiin toimiin ei ryhdytä näin siis valiokuntakin toteaa todella valmiuslain esitöiden mukaanhan laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti jota tuossa viidennessä kohdassa tarkoitetaan on kyseessä silloinkin kun se ei ole vielä tullut suomeen no oikeusvaltion vuoksi on tärkeää että poikkeuslain käyttöönoton edellytyksenä olevat poikkeusolot perustuslakivaliokunnan toimesta hyvin huolella arvioitu tämä arvio on valiokunnan mietinnössä sidottu valmiuslain kriteereihin valmiuslain kolmannen pykälän viidennen kohdan soveltamisedellytyksistä kysehän on siis pohjimmiltaan siitä että valmiuslain ja sen säännösten aktivoinnilla rajoitetaan ihmisten perusoikeuksia ja jopa poiketaan

kyseessä on merkittävällä tavalla ihmisten suomalaisten oikeuksiin kajoava toimenpide joka vaatii välttämättömyyden käsilläoloa kuten keskustelussa on tuotu esille avoimuus on ratkaisevan tärkeää tärkeää kun valtioneuvostolle on nyt annettu poikkeuksellista valtaa luottamusta järjestelmään ja viranomaisiin lisää se että ihmiset tietävät mihin kulloiseenkin tilannekuvaan ja strategiaan hallituksen toimet perustuvat nyt ja tulevaisuudessa yksi kysymys mihin moni suomalainen kaipaa varmasti selvennystä on mikä oli se muutos hallituksen tilannekuvassa viikonloppuna joka johti poikkeusolojen toteamiseen maanantaina poikkeusolot siis vallitsevat kuten valtioneuvosto on todennut ja kuten perustuslakivaliokunta on on vahvistanut mutta miksi ne todettiin juuri maanantaina voisitteko te arvoisa pääministeri selventää tätä asiaa suomalaisille arjen poikkeusolothan ovat vallinneet ainakin meillä uudellamaalla jo viime viikon lopusta alkaen uusimaa on käytännössä jo epidemia aluetta ja haluan nostaa esille sen että useat kunnat ovat jo viime viikolla alkaneet tartuntatautilain mukaisilla toimivaltuuksilla rajoitustoimiin tiloja on jo viime viikolla suljettu ja kouluja on siirretty etäopetukseen jo ennen näitä valmiuslain mukaisia toimia kunnat ovat toimineet kiitettävän etupainotteisesti ja hyvä näin eivätkä vain kunnat vaan myös suomalaiset ovat varautuneet jo pidemmän aikaa suurin huoleni liittyy ikääntyneiden yli seitsemänkymmentä vuotiaiden tilanteeseen hehän ovat erityistä riskiryhmää kuinka halukkaita seniorimme ovat noudattamaan hallituksen antamaa velvoitetta siitä että tulisi pysyä erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan julkisuudessa ja meidän kunkin lähipiirissä on viitteitä siitä että hallituksen ohjetta ei välttämättä ole täysin sisäistetty miten onnistumme selittämään vanhuksille että kotona on pysyttävä vaikka se ei toden totta hyvältä tunnu toivon että hallitus seuraa tilannetta huolella ja tarvittaessa turvautuu valmiuslain liikkumisrajoitusta koskevaan säännökseen jotta riskiryhmät saadaan pidettyä turvassa se on heidän ja se on kaikkien etu jotta terveydenhuoltojärjestelmä ei ylikuormitu kuten italiassa on jo käytännössä nähty

arvoisa puhemies kiitän edustajaa kysymyksestä ja mielelläni selvennän tätä prosessia omalta osaltani viime viikollahan kutsuin kaikki eduskuntapuolueet eduskuntaryhmien johdon koolle säätytalolle ja silloin jo valmistauduimme siihen että on mahdollista että suomessakin joudutaan ottamaan kovempia keinoja käyttöön edessä olevan epidemian hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi tuolloin kävimme hyvin perusteellisen monituntisen keskustelun ryhmien kanssa ja sain ryhmiltä

olemme koko viikonlopun tehneet töitä emme suinkaan olleet viettämässä viikonloppua vaan olemme tehneet kellon ympäri töitä ja käyneet sosiaali ja terveysministeriön ja thln kanssa tätä tilannetta läpi viikonlopun aikana yksi keskeinen syy sille minkä takia suomessa nyt katsotaan että meidän on tarpeen ottaa kovemmat keinot käyttöön ja ne on jo otettu käyttöön on se että kun tämä tauti on kansainvälinen ja se on suomeen tullut muualta ja me nyt näemme että tämä epidemia on erittäin laajasti euroopassa levinnyt ja koskettaa monia maita niin kun meillä on ollut matkailijoita euroopan maissa hyvin laajasti ja muuallakin niin se arvio on se että epidemia myös suomen saavuttaa nopeammin ja se piikki voi olla jyrkempi kuin mitä muuten olisi eli tämä epidemia alue on laajentunut niin nopeasti ja kun meilläkin on on ollut suomalaisia matkailijoita niin paljon maailmalla niin tämä on ollut yksi keskeinen syy sille että tilannekuva on päivittynyt ja siltä osin muuttunut että joudumme nämä kovemmat keinot ottamaan käyttöön

paljon että asia on nyt tässä tilassa arvoisa

arvoisa puhemies valmiuslaki luo suomeen poikkeusolot koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ovat eduskunnan eri toimielimet kuten tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta osoittaneet toimintakykynsä tarpeelliset lainsäädäntötoimet ovat voineet edetä niin ripeästi kuin

kuitenkaan vaarantamatta demokraattista päätöksentekoperiaatetta poikkeustila tulee kuormittamaan terveydenhuoltojärjestelmäämme ja sen työntekijöitä on hyvä että terveydenhoitohenkilökunnan työvelvoitetta tullaan tarkastelemaan vielä erittäin huolella sillä valmiuslain

nojalla työnantaja saa työaikalain ja

työehtosopimuksen estämättä teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä sekä poiketa työaikalain kahdeksannentoista pykälän enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä tällä menettelyllä halutaan turvata hoitohenkilökunnan riittävyys mutta se rajoittaa perusoikeuksia jos työvelvoitteeseen lopulta päädytään on se varmasti perusteltua kansalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuoltojärjestelmämme pystyy toimimaan suunnitellusti myös poikkeusoloissa joka tapauksessa tulevien kuukausien aikana tulee kiinnittää erityishuomiota hoitohenkilökunnan terveyteen ja jaksamiseen virkistäytymiseen ja voimien keräämiseen on järjestettävä aidosti mahdollisuus jotta kriisiaikana ja vielä sen jälkeenkin meillä on toimintakykyinen terveydenhuollon henkilökunta esimerkiksi lastenhoitoasioihin on saatava toimiva järjestely niille joita se koskee näillä evästyksillä toivotan terveydenhoitoalalla toimiville kuten myös muille kriittisillä aloilla toimiville ihmisille voimia tärkeän tehtävänsä äärellä

arvoisa puhemies ensimmäistä kertaa rauhanaikana suomessa tosiaan on on otettu käyttöön olen tyytyväinen että suomessa kaikki puolueet ovat täällä yksimielisiä asian tärkeydestä meillähän tuo valmiuslaki on siinä mielessä hyvin säädetty että pykäliä voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa kuin niitä tarvitaan jolloin voimme taata sen että vältytään ylilyönneiltä tai liian järeiltä toimilta liian aikaisessa vaiheessa täällä suomessa tosiaan koulut ovat nyt tästä päivästä lähtien kiinni kuten ne ne ovat jo olleet suurimmassa osassa euroopan maita mutta tänään käsittelyssä olevat asetukset tuovat joustavuutta myöskin sote puolelle moni meistä täällä on kuntapäättäjä ja näkee sen että kuntien kannalta on selkeämpää että koko maassa on samat ohjeet ja säännöt esimerkiksi mitä tulee kiireettömän

tuleeko valtio sitten muilta osin vastaan näissä kustannuksissa mitä kunnille aiheutuu kysyisin nyt teiltä arvoisa pääministeri oletteko pohtinut tätä valtionavustuskysymystä täällä moni on tuonut esiin huolen erityisesti yli seitsemänkymmentä vuotiaista jotka eivät haluaisi noudattaa näitä kotiinjäämissääntöjä ja muita rajoituksia elämässään ja myös itsekin olen heistä huolestunut minusta on tärkeää että me kaikki myöskin kansanedustajat omalla esimerkillämme annamme omalle lähipiirillemme ohjeeksi että sääntöjä tulee noudattaa koska sillä tavalla me madallamme aaltoa ja ja saamme yhteiskunnan välttymään suurimmilta vaurioilta mutta puhemies nostaisin vielä pari asiaa esiin ja yksi niistä on ulkomailla olevat suomalaiset joista monet ovat juurikin tässä riskiryhmässä eli yli seitsemänkymmentä vuotiaita erityisesti minua huolestuttavat suomalaisten suosikkikohteissa espanjassa

päästä pois kysyisin vielä teiltä pääministeri oletteko miettinyt myöskin suomalaisten mahdollista evakuointia jossakin vaiheessa jos näyttää siltä että poispääsy tulee todella vaikeaksi ja lopuksi arvoisa puhemies haluaisin vielä tuoda esiin sen että

arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunnan huomiot perusteluista liittyen valmiuslain käyttöönottoon ovat paikallaan perustuslakivaliokunta on tehnyt kiireessä huolellista työtä nyt ponnistetaan ensimmäistä kertaa tällaista aika kriittistä lainsäädäntöä ja on oltava tarkkana tarkkuus ei saa kuitenkaan aiheuttaa viivettä todella kriittisessä päätöksenteossa ja pääministerin näkökulma tästä tiukasta aikataulusta on kyllä tässä todella ymmärrettävä erikseen on vielä kiitettävä pääministeriä todella selkeästä viestinnästä kautta linjan samalla kun tätä akuuttia tilannetta hoidetaan niin esimerkiksi täällä edustaja hassi ja edustaja kontula hienosti esiin että tästä on myös opittava ja rakennettava entistä resilientimpää ja kestävämpää yhteiskuntaa mutta mitä liittyy tähän akuuttiin tilanteeseen niin en itse ole lainkaan varma että nyt määritelty valmiuslain käytön kesto tai laajuus tulee riittämään mutta aika näyttää ja näitä tämän lainsäädännön puitteissa täällä sitten käsitellään pitänee lähettää kiitokset myös yhdeksän vuoden takaisille tässä salissa istuneille tällä hetkellä

toimii tällaisessa tilanteessa tilanne on tosiaan poikkeuksellinen jo nyt mutta taudin osalta pahin lienee vasta edessä talousstopin kaikkia seurauksia on vielä mahdoton arvioida mutta on selvää että tarvitaan avointa mieltä kun erilaisia ratkaisuja ja korjaussarjoja pohditaan edustaja lohikosken ajatus väliaikaisesta perustulosta on tästä itse asiassa erinomainen esimerkki alas vaikka olisin suhtautunut kriittisesti perustuloon aiemmin normiolosuhteissa nyt todella tarvitaan rohkeaa ja avointa mieltä

pääministeriltä kysyisin vielä liittyen tähän tilannekuvaan nythän meillä on tilanne käsittääkseni se että meidän epidemia etenee ja me emme kaikkia tietenkään enää voi testata niiden päätöksien vaikutukset joita me nyt sosiaalisten kontaktien rajoittamiseen ja rajaamiseen me näemme viiveellä emmekä me voi reagoida sillä viiveellä koska se on myöhäistä eli olisin kysynyt tästä ja varmistanut että onhan meillä hyvä kuva siitä miten hyvin nämä nyt asetetut rajoitukset ovat alkaneet puremaan purevat ja vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen jotta voidaan tarvittaessa tiukentaa kohdentaa viestintää ja tehdä muita toimenpiteitä ja vastaavaa koska korostan tässä ei voida odottaa näiden

kuullut näkemystä hallitukselta onhan tämä seuranta ja valmius toimia ripeästi sen mukaan miltä näyttää kuinka hyvin nämä täältä lähetetyt viestit ohjeet ja määräykset todella menevät perille

puhemies tässä oli äsken kysymys edustajalta kuntien valtionosuuksista ja kyllä olemme varustautuneet siihen että on kunnille tulossa sekä tulojen menetyksiä kun verotulot niin yritysten kansalaistenkin osalta tulevat vähenemään että toisaalta menojen lisäyksiä kun näitä velvollisuuksia sinne kuntien puolelle tulee nyt jo on linjattu niin että katsotaan missä lisätalousarviossa tulemme lisäämään valtionosuuksia ja toisaalta toinen asia yhteisöveron osuuden kohdalta tasapainoa kuntien ja valtion välillä tarkastellaan onko sitä mahdollisuutta määräajaksi muuttaa toinen asia minkä ajattelin tässä samalla sanoa on tärkeätä että kun me täällä kansanedustajat olemme päätöksenteon paikalla niin kunnissa päätöksentekokyky pysyy ja sen takiahan siellä kuntalaissa on mahdollisuus myöskin sähköisiin kokousjärjestelyihin toivottavasti niitä pystytään käyttämään

suurin osa niistä työntekijöistä ja niistä tehtävistä joihin tämä nyt stmn ja okmn puolelta erityisesti tulee kohdistumaan on kuntien vastuulla ja sen takia päätöksentekokykyä niin lautakunta kunnanhallitus kuin valtuustotasolla toivotaan ja toivottavasti myöskin omat valmiusryhmät ja suunnitelmat joita kunnissa on alueellisesti toimivat ja pitävät sen oman tilannekuvan sieltä omalta alueeltaan jotta toimintakyky myöskin tältä osin säilyy vahvana

arvoisa puhemies finnairista vastaavana ministerinä omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä vastaan omalta osaltani edustaja kauman kysymykseen ja niihin huolenaiheisiin jotka liittyvät nyt tällä hetkellä ulkomailla oleskeleviin suomalaisiin meillä on voimassa ulkoministeriön ohjeistus jolla kehotetaan kaikkia ulkomailla matkailevia suomalaisia palaamaan kotiinsa mutta kaikille muillekin me mahdollistamme totta kai kaikissa tilanteissa paluun suomeen haluan kuitenkin korostaa sitä että joilla on pysyvä asuinpaikka ulkomailla esimerkiksi aurinkorannikolla tai esimerkiksi floridassa missä oleskelee paljon suomen kansalaisia pysyvämmin on mahdollista jäädä näihin kohteisiin kaikkien heidän ei täydy palata suomeen mikäli he palaavat niin heitä koskee tämä velvoite kahden viikon karanteenista tämä on tärkeä viesti finnair on luonnollisesti tässä tilanteessa erittäin vaikeassa taloudellisessa ahdingossa valtiovalta tulee kuitenkin kaikissa olosuhteissa huolehtimaan että meidän kansallinen lentoyhtiömme pystyy toimimaan me autamme aktiivisesti finnairin yli tämän vaikean tilanteen finnair on supistanut merkittävän osan lentoreittiyhteyksistään se ylläpitää kuitenkin lähtökohtaisesti tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia kapasiteetistaan ja on valmiudessa huolehtia kaikista niistä kotiutuslennoista jotka tämän tilanteen edetessä ovat tarpeen me koordinoimme kaiken aikaa tätä tilannetta niin ulkoministeriön kanssa kuin liikenne ja viestintäministeriön kanssa ministeri harakka

suomalaiset jotka oleskelevat pysyvämmin ulkomailla halutessaan voivat sinne jäädä ne jotka tulevat järjestetään kotiin

arvoisa herra puhemies kuten olemme useammankin edustajan suusta tänään täällä salissa kuulleet elämme suomessa erittäin poikkeuksellisia aikoja normaalikeinot eivät yksin pysty tätä erityisen vakavaa tartuntatautiepidemiaa pysäyttämään tarpeeksi tehokkaasti vaan tarvitaan poikkeuksellisia toimenpiteitä mikä tässä tilanteessa tarkoittaa valmiuslain käyttöönottoa tilanteen poikkeuksellisuudesta kertoo se että koskaan aikaisemmin rauhan suomen hallitus ei ole ottanut valmiuslakia käyttöön nyt tehtävät toimet ovat järeitä mutta ehdottomasti välttämättömiä kyse on kansakuntamme kokonaisedun kannalta tärkeästä asiasta joka ei katso poliittisia eikä ideologisia jakolinjoja nykytilanteessa ei voida olla korostamatta liikaa sitä kuinka tärkeää kansalaisten on seurata tilanteen kehittymistä ja annettuja virallisia ohjeistuksia sekä toimia niiden mukaan tämä on välttämätöntä jotta pystymme hidastamaan koronaviruksen etenemistä sekä takaamaan erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien kanssaihmisten riskiryhmiin kuuluvien vanhusten ja perussairaiden selviytymisen tärkeää on myös turvata kotimaisten yritysten ja keinojahan tähän tietysti löytyy monia arvoisa puhemies saimme tosiaan tänään perustuslakivaliokunnassa valmiiksi kaksi yksimielistä mietintöä olen itse henkilökohtaisesti näihin mietintöihin ja niiden lopputulokseen tyytyväinen ja on mukava kuulla että ne ovat saaneet täällä salissa tänään laajemminkin varsin lämpimän vastaanoton perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan käyttöönottoasetuksen perustelujen ja muun valiokunnan saaman selvityksen valossa suomessa vallitsee valmiuslain kolmannen pykälän viidennessä kohdassa tarkoitetut poikkeusolot jolloin valmiuslaille sekä esitetyille toimintavaltuuksien käyttöönotolle on olemassa perusteet tietyin huomautuksin ja muutoksin joita tässä edellä onkin ansiokkaasti jo aiemmin avattu maailman terveysjärjestö who julisti koronaviruksen aiheuttaman covid yhdeksäntoista pandemiaksi yhdestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomessa ollaan lähellä kotoperäisen vaarallisen epidemian kynnystä ja epidemia tulee todennäköisesti leviämään eri tahdissa eri puolille maata valmiuslain esitöiden mukaan laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti on kyseessä myös silloin kun se ei ole vielä tullut suomeen tutkittuun tietoon ja terveeseen itsesuojeluvaistoon perustuva ennakointi ei ole vakavan kriisin uhatessa pahasta valmiuslaissa säädetään normaalista poikkeavista toimintavaltuuksista esimerkiksi perusoikeuksista poikkeamiseen valtiontalouden hoitoon poikkeusoloissa hallinnon järjestämiseen perustuslain kannalta merkityksellistä on että valmiuslaki voi tulla sovellettavaksi vain erittäin vakavissa kriiseissä valmiuslain soveltamisala käsittää vain erityisen vakavat kriisit jotka koskettavat koko kansakuntaa tai ainakin suurta osaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen perustuslakivaliokunta tuo esiin mietinnössään että poikkeuksellisten toimivaltuuksien käyttämiseen oikeuttava poikkeusolo voi olla käsillä ainoastaan silloin kun viranomaisten normaalioloissa käyttämät valtuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseksi

käyttöönottoa esittävällä on velvollisuus esittää riittävät perustelut sille että toimivaltuuksien käyttöönotto on välttämätöntä ja oikeasuhtaista itse haluan painottaa sitä

että valtioneuvoston antamat asetukset on käsiteltävä jatkossakin jouhevasti ja nopeasti mutta samalla erityisellä tarkkuudella siitä syystä että valmiuslailla rajoitetaan kansalaisten perusoikeuksia vapauksia ja yhteiskunnan toimintoja arvoisa puhemies perustuslakivaliokunnan mielestä perusteet valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotolle ovat riittävät ja näiden sanojen myötä haluan todeta että seisomme omalta osaltamme myös täällä oppositiossa valmiuslain käyttöönoton

herra puhemies valmiuslaki on tärkeä merkittävä ja oikeastaan aika kiireellinenkin kriiseissä tiedottamisen tärkeys korostuu on tärkeää että saadaan oikea aikaista tietoa kansalaisille kuntiin sairastuneille terveysasemille apteekkeihin ihan kaikkialle se on erittäin myös lääkkeiden saanti on turvattava oli tilanne mikä tahansa lääkkeiden saanti on turvattava on myös mietittävä sitä että lääkkeitä tulee aika paljon myös ulkomailta niin että tämä tuontiasiakin pitää miettiä jos kriisi pitkittyy ei voi olla semmoista tilannetta että lääkkeet loppuvat siitä on tosi tärkeää huolehtia ja nythän on tarkoitus että siitä myös huolehditaan on varmaa että tämä ei välttämättä ole vielä kuukaudessa ohi eikä kahdessa tai kolmessakaan kukaan sitä ei voi varmaksi tietää kuinka kauan tämä kestää sen takia pitää varustautua myös tähän tulevaan ja on myös huolehdittava sitten jatkosta elikkä siinä vaiheessa kun tämä kriisi alkaa olla ohi myös jatkohoidosta on tärkeää huolehtia ja muistaa siihenkin panostaa ihan kunnolla niitä rahoja

arvoisa

herra puhemies

hauras perustuslakivaliokunta esittää yksimielisesti että valtioneuvoston asetus jää voimaan lukuun ottamatta viidettä pykälää joka koskee terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitetta palaamme siihen kun asia ehditään valmistella riittävällä tavalla kiitos puheenjohtajallemme johanna ojala niemelälle valiokunnan selkeästä johtamisesta tässä haastavassa tilanteessa kiitos kaikille valiokuntatovereille yksituumaisesta työskentelystä tuolla maan uumenissa isänmaamme hyväksi valmiuslaki ollaan ottamassa käyttöön ensimmäistä kertaa sotien jälkeen lain käyttöönotossa on kysymys ihmisten perusoikeuksien merkittävästä rajoittamisesta ja jopa sivuuttamisesta terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitää kokonaistilannetta vaarallisena erityisesti vanhuksille ja sairaille perustuslakivaliokunnan mielestä valmiuslakia ei voida ottaa käyttöön kevein perustein se on viimeisiä keinojamme kun viranomaisten toimivaltuudet eivät riitä olemme vakavassa tilanteessa korona on yllättävä ja nopeasti kehittyvä tauti jonka who on julistanut pandemiaksi ja se pitää tautia vaarallisena se rinnastuu erityisen erityisen vakavaan suuronnettomuuteen ja sen poikkeavan suureen uhrimäärään huoltovarmuus on vaarantumassa esimerkiksi lääkehuollon osalta olemme jo lähellä kotoperäisen vaarallisen epidemian kynnystä presidentti ja valtioneuvosto todenneet suomen poikkeustilan suomessa on toimittu koko ajan suunnitelmallisesti ja oikea aikaisesti suuret kiitokset hallitukselle määrätietoisesta toiminnasta tämän kriisin aikana perustuslakivaliokunta on tänä aamuna arvioinut poikkeustilanteen perustelluksi meille on asetettu viranomaisten toimesta jo nyt monia rajoituksia tartuntatautilain perusteella nämä rajoitukset vaativat meiltä kaikilta kestävyyttä ja kärsivällisyyttä tartuntatautilaki ei kuitenkaan mahdollista kaikkia tarpeellisia toimia ihmisten suojelemiseksi ja tilanteen hallitsemiseksi terveydenhuoltojärjestelmä tulee pitää ja työntekijät tulee suojella terveinä jotta voimme pelastaa ihmishenkiä valmiuslaki on säädetty poikkeuslaiksi perustuslakivaliokunnassa totesimme että valmiuslain soveltamiskynnys tulee pitää erityisen korkeana valtioneuvoston tulee tehdä asetus lain jokaisesta kohdasta erikseen nämä asetukset eivät ole voimassa jatkuvasti vaan lyhyen ajan kerrallaan niin kuin nytkin toteutuu eduskunnan tehtävä on arvioida jokaisen asetuksen oikeasuhtaisuus tavoitteisiin nähden kulloisenkin tilannekuvan mukaan kun olemme poikkeusoloissa rajoitamme esimerkiksi koulutuksen järjestäjien velvollisuuksia jotta voimme turvata sitä mikä on vielä arvokkaampaa suojelemme ainutlaatuista elämää esimerkiksi perusopetuslaki ei anna riittäviä valmiuksia ja valtuuksia etäopetukseen ja vapaan sivistystyön laissa on rajoituksia sen toteuttamisen suhteen valmiuslain ja asetuksen tuomia rajoituksia tarvitaan jotta selviämme käytännön elämästä poikkeavissa oloissa arvoisa herra puhemies maailma ei ole tämän jälkeen entisensä korona ei tule olemaan viimeinen pandemia tai epidemia tässä pieneksi tulleessa verkostoituneessa maailmassa koska odottamattomissa tilanteissa on aina liikkeellä monenlaista tietoa ja myös harhaanjohtavaa tietoa poikkeusolojen perustelut tulee esittää ja viestittää hyvin selkeästi virkavastuulla kansalaisilla on paljon kysymyksiä tarvitsemme viranomaisten selkokielistä viestintää ja ohjeistusta jotta asian vakavuus ymmärretään joka puolella maata meidän tulee välittää ihmisille turvallisuudentunnetta jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas ilmassa lentää myös muita arvaamattomia mustia joutsenia maailmantalous ja suomen talous sukeltavat alaspäin tarvitsemme nyt järeitä toimenpiteitä esimerkiksi yrittäjyyden elinkeinoelämän ruuantuotannon ja perheiden tukemiseksi tarvitsemme talouden monipuolisia elvytystoimia meidän tulee nyt ratkaista käsillä olevat haasteet ja toimia lasten nuorten vammaisten sairaiden ja ikääntyvien suojelemiseksi jälkeenpäin meidän tulee arvioida toimiemme ja päätöstemme vaikuttavuus ja oppia tästä kriisistä meidän tulee vahvistaa yhteiskunnan kestävyyttä pitkällä aikavälillä meidän tulee kehittää jatkossa terveydenhuollon järjestelmää niin jokaisen pandemian tai epidemian vuoksi maatamme tarvitse asettaa poikkeustilaan joka tulee pitää viimeisenä toimena kansalaisten suojelemiseksi nyt olemme kuitenkin tällaisessa tilanteessa josta selviämme yhdessä

arvoisa

puhemies viime viikot ovat olleet todella poikkeukselliset maassamme vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeustila joka mullistaa yhteiskuntaamme monella tavalla tämän on nyt myös perustuslakivaliokunta vahvistanut olemme päättämässä valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta ensimmäistä kertaa ikinä ja se osoittaa miten todella poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa viheliäisen viruksen kanssa olemme ja niin on koko maailma

hallituksella on jatkuvasti käytössään päivittyvä ja laajaan tutkimustietoon perustuva tilannekuva taudin leviämisestä on myös tärkeää että koko eduskunta pidetään ajan tasalla tilanteen kehittymisestä ja tarvittavista lisätoimista selviämme tästä kriisistä kun soudamme eduskuntana samaan suuntaan perustuslakivaliokunnan huolellinen työ ja yksimieliset mietinnöt ovat hyvä pohja tälle työlle arvoisa puhemies samalla kun teemme välttämättömiä toimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi meidän on varmistettava että toimien vaikutukset ihmisten arkeen ja toimeentuloon eivät ole kohtuuttomia tästä tulee paljon huolestuneita kysymyksiä joihin meidän pitää pystyä tarjoamaan vastauksia kuntia ja niiden henkilökuntaa on tuettava siinä että ne pystyvät suoriutumaan tehtävistään opetuksen järjestäminen etänä on valtava ponnistus opettajille ja muulle opetushenkilökunnalle perheissä etätyön ja lasten koulunkäynnin yhdistäminen on haastava yhtälö on myös muistettava että kaikille koti ei ole turvallinen paikka lasten ja nuorten hyvinvointi on pystyttävä turvaamaan myös poikkeustilanteessa nyt tarvitaankin kunnille selkeitä ohjeistuksia jotta voidaan vähentää epätietoisuutta ja turvata kansalaisten yhdenvertaisuus on myös tärkeää että hyvät käytännöt saadaan jaettua kun kunnissa painitaan samojen ongelmien kanssa emme tiedä kuinka pitkään tämä tulee kestämään arvoisa puhemies kannan huolta myös ihmisten toimeentulosta korona iskee erityisen kipeästi pienyrittäjiin esimerkiksi kulttuurialalla koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on tukala monen pienen yrityksen nyt vaakalaudalla onkin tärkeää että löydämme erilaisiin tilanteisiin toimivat tukimuodot sosiaaliturvaan on viipymättä tehtävä tarvittavat muutokset jotta se tarjoaa turvaa myös tässä poikkeustilanteessa ja tämä kriisitilanne avaa myös mahdollisuuden arvioida perusturvan uudistustarpeita uudesta näkökulmasta tarvitsemme monia toimia ihmisten taloudellisten huolten ja ahdingon helpottamiseksi tänään opetusministeri li andersson on todennut tiedotustilaisuudessa että vaikka varhaiskasvatuslain mukaisista maksuista päättävät edelleen kunnat pidetään erittäin toivottavana että maksuja ei tässä vaiheessa peritä tämä todella toisi tärkeää helpotusta perheiden taloudelliseen tilanteeseen ja esimerkiksi kulttuurialan freelancereiden tilannetta on ehdotettu helpotettavaksi siten että osoitettaisiin heille yhden viiva kolmen kuukauden apurahoja näitä meidän tulee nyt harkita ja ottaa käyttöön arvoisa puhemies valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotto on poikkeuksellinen toimi jolla halutaan hidastaa taudin leviämistä ja suojella vanhuksia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia taudilta voi olla heille kohtalokas on tärkeää että menettelyt tehdään kiireestä huolimatta huolella samaan aikaan kun hoidamme akuuttia kriisiä on valmistauduttava myös siihen miten näistä rajoituksista aikanaan hallitusti luovutaan ja miten varmistamme yhteiskunnan toimimisen niin poikkeustilassa kuin sen jälkeen niin hyvin kuin mahdollista kuten täällä salissa useampi on todennut kriisitietoutta tarvitaan jotta ihmiset nyt todella ymmärtävät että jokaisen on kannettava vastuuta rajoittavien toimien noudattamisessa ja sosiaalisten kontaktien välttämisessä samalla meidän on pystyttävä luomaan uskoa ja toivoa siihen että tästä poikkeustilasta ja kriisistä selvitään ja kannustettava ihmisiä jatkamaan mahdollisimman normaalia elämää niissä rajoissa joissa se tällä hetkellä on mahdollista

arvoisa herra puhemies

käyttöönottoasetusten tarkastelusta ja siihen liitetyistä arvokkaista huomioista perustuslakivaliokunta katsoo että valmiuslaissa säädetyt edellytykset ehdotettujen toimivaltuuksien käyttöönotolle täyttyvät kokonaistilanteen perusteella on nyt täysin selvää että kansainvälisen pandemian torjuminen sairastuneiden hoitaminen sekä väestön suojaaminen eivät ole hallittavissa tavanomaisen lainsäädännön kautta tarvitaan siis poikkeuksellisia toimia puhemies viime on kyse siitä että rajoitamme koska haluamme turvata vielä jotain tärkeämpää rajoitamme esimerkiksi kiireettömien hoitojen järjestämisvelvollisuutta rajoitamme oikeutta lähiopetukseen rajoitamme rajaliikennettä matkustamista ja yleisötilaisuuksia poikkeamme vuosilomaa ja työaikaa koskevista säädöksistä käymme käsiksi moniin pyhiin kansalaisoikeuksiin kohdistamme rajoituksia ja poikkeamia siksi että turvaamme ihmisten terveyttä se on kaiken lähtökohta on että uhkakuvia leijuu myös terveydellisten huolien ulkopuolella ihmisten toimeentulo työllisyys ja yrittäjyys uhkaavat painua hallitsemattomaan kierteeseen siksi on täysin selvää että koronatsunami ei ole pelkästään terveyteen liittyvä virus vaan se on myös talousvirus yhteiskuntaa lamaannuttava virus puhemies perustuslakivaliokunta on nyt tehnyt johtopäätökset toimivaltuuksien käyttöönotosta se on tärkeä askel sille että kiirehdimme ja voimistamme yhteiskunnallisia toimia jotka ovat täysin välttämättömiä nyt ei siunailu tai tilanteen päivittely riitä vaan on käytävä taistoon se taisto onnistuu parhaiten niin että noudatamme viranomaisten ohjeita ja käyttäydymme vastuullisesti se vastuullisuus on välittämistä sekä kanssaihmisistä että itsestä vastuullisuus on myös sitä että eduskunta käy yhteisellä rintamalla poikkeuksellisiin ja tarpeellisiin toimiin puhemies olemme saaneet listan niin sanotuista kriittisistä aloista on tärkeä ja kattava itse näen kuitenkin että kriittisiä aloja ovat kaikki ihmiset ja kaikki toimijat suomi on täynnä sankaritekoja niitä tekoja tarvitaan nyt kaikkialla olkoot ne lapsiin ikäihmisiin tai yrittäjiin liittyviä siis tekoja puolesta vaikka meillä kaikilla on huoli luotan suomalaisiin me olemme kansa jota vaikeat ajat yhdistävät ja kuljemme pystypäin tämänkin ajan läpi meitä on ennenkin koeteltu ja olemme aina jaloillemme nousseet puhemies arvostan sitä että täällä on kaksi osaavaa ministeriä paikalla kuntien tilanne monien muiden asioiden ohella huolestuttaa kysyisinkin kuntaministeri paaterolta mitkä ovat kuntien valmiudet kohdata tätä kovin poikkeuksellista tilannetta niin terveydenhoidon kuin taloudellisten edellytysten osalta

arvoisa herra puhemies meille suomalaisille rakkaassa vanhassa virressä sanottiin näin kun on turva jumalassa turvassa on paremmassa kehotankin kaikkia niitä joille tämä sopii rukoilemaan isänmaallemme varjelusta ja suojaa puhemies täällä on eilen ja tänään kuultu hyviä ja vastuullisia puheenvuoroja se kertoo siitä että huoli on yhteinen on yhteinen ja ymmärrys välittömästä vakavien ja vaativien toimenpiteiden tarpeellisuudesta on myös yhteinen

eilen ja tänään hyvin monipuolisesti käyty eikä tämäkään asia jonka nyt mainitsen ole jäänyt huomiotta edustajilta mutta nostan nyt vielä keskusteluun ja ministereiden huomioon vähävaraisten tilanteen erityisesti niiden joiden elämä ja syöminen on leipäjonojen varassa sekä ne yksityishenkilöt jotka ovat ulosoton kohteena on myös paljon pienituloisia perheitä joiden lapsien ainoa lämmin ruoka on koulussa tarjottava ateria meidän onkin kaikin tavoin turvattava ruoka apua antavien toimintaedellytykset leipäjonosta saatu ruokakassi on monelle ainoa ruoka jonka he saavat hankittua ilokseni olen laittanut merkille että nämä ruoka apua antavat yhdistykset ja kirkko ovat varsin ripeitä ja ketteriä he ovat jo omatoimisesti luoneet erilaisia malleja joiden kautta he ikään kuin huomioivat tämän tilanteen ja ja vastaavat näihin sanitaatiovaateisiin omatoimisuudella ja valmistavat näitä ruokakasseja etukäteen ja sitten vain ojentavat ne niitä tarvitseville

noudattaminen on ehto sille että he saavat asiansa järjestykseen sama koskee myös niitä jotka ovat yksityishenkilön velkajärjestelyssä myös näiden henkilöiden kohdalla tulisi maksusuunnitelma aikatauluissa nyt joustaa jos edessä on lomautus tai työttömyys kuten kaikki tiedämme jos ei pysy velkajärjestelyn maksuohjelmassa niin ohjelma raukeaa ja kaikki mitä siihen saakka on maksettu myös raukeaa oikein toivon ja katson että

käytte läpi näitä asioita koska nämä ovat oikeasti inhimillisiä tragedioita arvoisa puhemies nyt jos koskaan on lähimmäisyhteiskunnan aika on inhimillisyyden aika jossa itsekkyys ja omat oikeudet laitetaan sivuun ja luodaan katse ympäristöön

muutama ajatus vielä arvoisa puhemies tämä kriisi on nostanut esiin sen todellisuuden että tärkeimpiä kansallisia prioriteetteja on oltava omavaraisuuden turvaaminen kaikissa mahdollisissa tilanteissa tämä vaatii sen että käymme huolella läpi ne muutostarpeet jotka nostavat omavaraisuusastettamme se keskustelu jossa me pohdimme esimerkiksi maatalouden tukemisen tilaa ei voi olla sellainen jossa me pohdimme maatalouden tukemista jotenkin yhdenvertaisena jonkun toisen tuen kanssa koska maatalouden tukemisessa on kyse ruuasta sen yhä edelleen tuotannossa pysymisestä ja loppupeleissä omavaraisuudesta sitten on näiden välttämättömyyshyödykkeiden valmistaminen suomessa tai jossakin esimerkiksi kiinassa tai intiassa eri tuotteiden valmistaminen suomessa voi olla kokonaisarvioinnissa lopulta kannattavampaa kuin komponenttien valmistuksen siirtäminen jonnekin suomen ulkopuolelle vai mitä olette mieltä edustajat olisitteko valmiit maksamaan muutaman kympin enemmän puhelimesta jos sen komponentit valmistettaisiin täällä suomessa kaikki se rahti kun niitä kuljetetaan ympäri maailmaa jäisi pois käytännössä suomalainen siinä menestyisi tämä on vain yksi asia mutta näitä on tuhansia jotka tämä kriisi jollakin tavalla nostaa näkökenttäämme ja näistä voisimme keskustella viimeisenä arvoisa puhemies haluaisin haastaa suomalaisen yritysmaailman talkoisiin täällä on tänään nostettu edustaja kauman toimesta ja muiden toimesta ulkosuomalaisten tilanne haastankin nyt yritysmaailman talkoisiin erityisesti ne suuryritykset joilla on mahdollisuus oman yksityislentokoneen käyttöön he voisivat auttaa ulkosuomalaisia palaamaan kotimaahan järjestämällä avustuslentoja poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia keinoja tämä olisi hyvää kotimaista toimintaa ja varmasti suuryrityksille

arvoisa

poikkeuksellisen voimakkaita toimia suojellakseen kansalaisten terveyttä ja henkeä osana tätä kokonaisratkaisua tänne eduskuntaan on tuotu valtioneuvoston asetus koskien valmiuslain tiettyjen pykälien aktivoimista käyttöönottoa voi sanoa että poikkeuksellisina aikoina niin kuin nyt elämme on äärimmäisen arvokasta että suomalaiset päätöksentekijät kykenevät yksituumaisuuteen ja voivat jakaa yhteisen tilannekuvan niin näyttää olevan nyttenkin ja voi sanoa että tämä maatamme ja voi koko maapalloa koskettava kriisi on myös yhdistänyt päätöksentekijöitä ja kykenemme myös vaikeisiin ratkaisuihin tämä näkyy myös siinä että perustuslakivaliokunta käsitellessään ja tehdessään tätä mietintöä on pystynyt yksimieliseen mietintöön valtioneuvosto on kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä oltuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut maassa vallitsevan poikkeusolot poikkeusolot on todettu vallitsevan kahdessakin mielessä valmiuslain kolmannen pykälän viidennen kohdan mukaan meitä uhkaa sellainen epidemia pandemia joka vaatii erityisiä toimenpiteitä ja poikkeusolojen toteamista samalla

valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa on myös todennut että yhtä lailla valmiuslain kolmannen pykälän kolmas kohta joka koskee taloudellista kriisiä on tällä hetkellä meitä koskettava nyt käsittelyssä olevat ja perustuslakivaliokunnan mietinnönkin käsittämät asetuksen kohdat ovat kuitenkin sellaisia että ne on päätetty aktivoida ja voidaan aktivoida vain tämän viidennen kohdan

pandemiaperusteen perusteella voisi sanoakin että tällaisessa tilanteessa kansalaisten terveyden ja hengen suojelu on ilman muuta se ensisijainen toimenpide johon kaikin välttämättömin toimin tulee ryhtyä silti ei voi ollenkaan väheksyä sitä taloudellista ahdinkoa joka tästä väistämättä näyttää seuraavan moni pienyrittäjä on nytten suurissa vaikeuksissa toiminta on uhattuna ja samalla moni työpaikka on suomessa uhattuna

pienemmille ja suuremmille yrityksille että nyt juuri tällä hetkellä on tärkeää että me pidämme suomen talouden rattaat pyörimässä ja kaikki ne toimialat joita

koronaviruksen aiheuttamat ongelmat eivät välittömästi koske voivat normaalisti jatkaa toimintaa ja että yrityksissä ja ja työpaikoilla tehdään kaikki ne toimenpiteet jotka vaaditaan tämän viruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi mutta kaikilla muilla tavoilla toimintaa voidaan jatkaa yrityksissä ja sillä tavalla pitää suomen talous pystyssä tänään saimme suomen pankin ennusteen että meidän bktn siis kansantuotteen arvioidaan tänä vuonna

laskevan yksi pilkku viisi viiva neljä prosenttia tämä ennuste kertoo sen kuinka epävarmaa aikaa elämme voi sanoa että hyvin iso on tämä haarukka mitä voi tapahtua vielä ja nyt meidän päättäjien tehtävä on tehdä kaikkemme jotta voimme rakentaa paitsi sillan tämän vaikean ajan yli suomalaisille yrityksille myös sillan sitten uuteen kasvuun haluan kiittää hallitusta niistä toimenpiteistä elinkeinoelämän ja suomalaisen talouden tukemiseksi joita on jo ilmoitettu ja tiedotettu

ja joita vielä tiedämme että on tulossa nyt on välttämätöntä antaa sellainen viesti että valtiovalta tulee tekemään kaikkensa että suomalaiset terveet yritykset pysyvät pystyssä ja pystyvät jatkamaan toimintaansa tämän kriisin jälkeen ja jatkamaan työllistämistä

parhaaksi valtioksi myös hallinnon osalta me kykenemme tämäntyyppisiä kriisejäkin sietämään se koettelee meitä mutta kun me yhdistämme voimamme niin päätöksenteossa kuin kansakuntana muutenkin me tulemme varmuudella selviämään tästäkin ja pääsemään jonkun ajan kuluttua tämän kriisin yli ja sen ohi

puhemies otin jo viime yönä puheeksi täällä että jos ei yrityksiä tueta pandemian aiheuttamien kuolemien määrä on pienempi kuin yritysten konkurssien myötä ja työpaikkojen menettämisen vuoksi tulevat itsemurhatapaukset olen vähän aavistuksen huolestuneena kuullut tässä muutamista puheista että ruvetaan jakamaan paketteja niin sanotusti perustulotyyppisesti ihmisille ja toivon että tällaiseen hommaan mietitään vähän tarkempaan sitä juttua vaikka ajatuksenahan se on hyvä kyllä ongelma on se että se on niin iso valtava summa rahaa millä pystyttäisiin tukemaan yrityksiä että yritykset pystyvät pitämään ne työntekijät vielä edelleen töissä mutta jos siinä käy niin että ne yritykset kaatuvat siitä ympäriltä pois niin me joudumme maksamaan edelleen sitä tukea on aloitettu maksamaan meidän ainoa vaihtoehto selvitä tästä asiasta on todellakin niin ei sen takia että olisin sydän yrityksiä kohtaan että ne toimintaedellytykset jatkuvat myös tulevaisuudessa todella iso huoli on tullut pk sektorin yrittäjiltä siitä millä tavalla pystytään varmistamaan etteivät nämä kaikki tuet ja vastaavat kuitenkin ajaudu sitten isojen yritysten hyödyksi eli

kanssa olen jutellut jutellut

kaikilla on näkemys siitä että mitenkähän heitä nyt tässä kuitenkaan autetaan tässä koko järjestelmässä on vähän se huono puoli että nyt esimerkiksi finnveran takaukset tiputetaan siihen että finnvera voi lainoja taata kahdeksankymmentä prosenttia mutta tällä hetkellä aika monella on vaikeus löytää sitten myös se kaksikymmentä prosenttia siihen lainanottokapasiteettiin omasta talostaan tai vastaavasta koska tilanne ja ongelma on se että kaikilla ei ole välttämättä edes sitä taloa

koska silloin hän on saattanut aloittaa niin sanotusti tuhannella eurolla sen yrittämisen ja pikkuhiljaa on mennyt ja nyt pitäisi löytyäkin sitten kymmeniätuhansia joilla maksaa esimerkiksi kolmen neljän ihmisen palkkoja puolen vuoden ajan

joka esimerkiksi asuu vuokralla eli hänellä ei ole sitä taloa minkä hän voi pantata siihen ei ole mitään reaaliomaisuutta minkä hän voisi laittaa sen kahdenkymmenen prosentin takaukseksi elikkä se tarkoittaa että hän ei tule saamaan finnveran kautta sitä takausrahaa näillä ehdoilla jos ei tähän jonkunnäköistä muutosta muuteta niin että vaikka sitoudutaan sitoudutaan siihen että sillä maksetaan palkkoja jolloin saisi esimerkiksi sata prosenttia kiitos

arvoisa puhemies elämme tosiaan poikkeuksellista aikaa koko maailmassa koronaviruksen levitessä vauhdilla kaikkialle huoleni on niin suomen ja euroopan vanhusten luona kuin syyriassa pakolaistilanteessa ilman hoitoonpääsyn mahdollisuutta olevien parissa hengitystieinfektion oireet ovat useilla tavallisen hengitystieinfektion tapaiset mutta noin joka kuudennella potilaalla tilanne voi johtaa viruspohjaiseen pneumoniaan ja osalla tehohoitoa vaativaan hengitysvajaukseen tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä vaihtelee kiinan noin viiden prosentin osuudesta italian noin kymmeneen prosenttiin tehohoidon tarve on varsin pitkä noin kaksitoista vuorokautta thl on arvioinut että suomessa virus saattaisi tarttua noin kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin väestöstä näitä tarjolla olevia tietoja on käytetty pohdittaessa keinoja ja valmiuksia vastata riittävän hoitokapasiteetin tarjoamiseen valmiuslain avulla pystyy hallitus vahvistamaan terveydenhoidon kapasiteettia niin tilojen kuin henkilöstön osalta ja muilla esitetyillä rajaustoimilla pystymme toivottavasti rajaamaan tartuntojen määrää ja niiden huippua ja näin säästämään ihmishenkiä koronaviruksen ja vaikutukset niin talouteen kuin ihmisten elämään näemme pitkällä aikavälillä nyt on oleellista tunnistaa ratkaisut viruksen leviämisen rajaamiseen ja riittävän hoitokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseen sekä taloudelliset toimet yksilöiden ja yritysten selviämiseen akuutin kriisin yli perustulohan olisi tällaisessa tilanteessa hyvä turva yksilön toimeentulolle ja toivon että sitäkin ratkaisua voimme nopeasti edistää ennen sitä joudumme käyttämään olemassa olevia toimia tartuntatautipäiväraha tulee kyseeseen silloin kun henkilö on lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä omavastuuaikoja omavastuuaikoja tulisi tässä harkita kuten esimerkiksi edustaja suomela jo mainitsi painopiste lienee siirtymässä sairauspäivärahojen käytön puoleen sillä esimerkiksi täällä uudenmaan alueella oireilevat ohjataan jäämään sairastamaan kotiin ilman testausta elleivät oireet pahene hämmennystä on aiheuttanut ohjeistus olla kaksi viikkoa poissa töistä ulkomaanmatkan jälkeen jos etätyö ei onnistu ja ajanjakson palkasta ei pystytä sopimaan työnantajan kanssa tällöin jakso on palkaton ja toimeentulo turvataan viime kädessä toimeentulotuen kautta alkuun koronan vaikutukset ovat osuneet eniten matkailu ravintola ja kulttuurialaan nyt arvellaan että vähintään kolmannes palvelusektorin kysynnästä häviää myös tuotantoketjut ovat häiriintyneet vahinkojen suuruus on riippuvainen siitä kuinka nopeasti virusepidemia saadaan talttumaan elvytystoimia tullaan tarvitsemaan paljon myös viruksen torjunnan hellittäessä nyt tulisi turvata elinkelpoisten yritysten ja yhdistysten pysymistä pystyssä ja työpaikkojen säilymistä vaikka yritystuissa onnistuisimmekin vaikuttaa maailmanlaajuinen pandemia taloustilanteeseen niin rajusti että työttömyyden kasvu tulee lisäämään asumistuki ja toimeentulotukimenoja myös käsittelijöiden tarve tulee kasvamaan ja tähän joudumme reagoimaan nopeasti aiemmin mainittujen lisäksi kunnat ovat poikkeustilanteessa kovilla niin henkilöstön riittävyyden turvaamisessa kuin taloutensa puolesta verotulot laskevat jo ennestään heikossa jamassa olevien kuntien kykyä pärjätä peruspalveluiden laadukkaassa toteutuksessa ja työnantajina tervetullut linja päivähoitomaksujen mahdollisesta perumisesta niiden lasten osalta jotka jäävät kotihoitoon ei tässä tilanteessa voi jäädä kuntien kontolle on hyvä että tarkennettua ohjeistusta varhaiskasvatukseen osallistumisesta on myös tiedossa ja ratkottavia haasteita hallituksella ja tällä kiitettävän yhtenäisellä eduskunnalla siis riittää valmiuslakipäätösten jälkeenkin yksi huoleni koskee terveydenhoidon henkilöstön riittävyyttä osa henkilöstöämme on palaamassa kotimaihinsa esimerkiksi viroon osa on sairastunut osa joudutaan uudelleenkouluttamaan tehohoidon tarpeisiin omaiset ja hoivakotien ulkopuoliset toimijat jotka ovat vanhustenhoidossa auttaneet ja kuntouttaneet on tartuntariskin vuoksi rajattu pois meidän tulisi pian rekrytoida vapaaehtoisia esimerkiksi nuoria ja varusmiehiä avuksi vanhustenhoitoon jotta turvaamme hoitohenkilökuntamme jaksamisen viruksen vaikutusajan mahdollisesti venyessä pitkäksikin suomessa

lapset elävät keskenään hyvin erilaisissa oloissa kouluruokailut koulu harrastus ja kirjasto ovat monelle lapselle se turvallinen ympäristö kriisitilanne ja taloudellinen huoli kiristävät monen aikuisen jaksamista toivon että kouluissa ja vapaaehtois ja harrastustoiminnassa mietitään keinoja joilla seurata ja tukea lasten hyvinvointia vaikka fyysisesti lapsia ei tavatakaan etäopetukseen toivon voimia ja kärsivällisyyttä niin opettajille kuin oppilaille ja opiskelijoille mitä nuorempi lapsi sen realistisemmiksi kannattaa tavoitteet varmasti asettaa suomalaisen koulun vahvuus on aina ollut opettajan mahdollisuus mukautua kulloisenkin opetettavan tilanteeseen tämä on vaikeampaa etäopetuksessa toivon että liikaa kuormitusta ja määrällistä kunnianhimoa vältetään jotta etäopinnoista syntyy myös hyviä onnistumisen kokemuksia uskon että paljon uutta ja hyvääkin voidaan tästä oppia vaikka tilanne on raskas tsemppiä myös etätyövanhemmille jotka lastensa opintoja tukevat kiitos perustuslakivaliokunnalle huolellisesta työstä ja valtioneuvoston nyt esittämiin valmiuslain käyttöönottoasetuksiin käytämme erityisen painavaa lakia ensimmäistä kertaa erityinen huolellisuus on siksi tarpeen

kysymykseen herra puhemies millainen on kuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius oli kysymys ja täytyy todeta varmaan te kaikki tiedätte että hyvin erilainen kun meillä julkaistiin tämä raportti missä oltiin käyty kaikkien kuntien tilanteet taloudelliset ja ja kaikki muutkin tilanteet niin eriytyminen näytti olevan jo siinä kohtaa hyvin suurta tässä äsken jo totesin että lisätalousarviossa olemme jo luvanneet että jollakin aikajaksolla arvioidaan mikä on kuntien valtionosuuksien tarve siitä syystä että menoja tulee lisää ja tuloja tulee vähemmän ja myöskin tämän yhteisöveron osuuden osalta toisena näkökulmana on tämä asia mitenkä meillä sosiaali ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus etenee ja ehkä tässä kohtaa toiminnallisesti nähdään kuinka tärkeätä on että meillä tulevaisuudessa on niin sanotut suuremmat hartiat viedä tätä asiaa eteenpäin sitten näitten kriittisten toimialojen kohdalta on määritelty nyt että meillä kuntapuolella näitä on ja haluan mainita sen tässä siitä syystä että näitten syiden takia meillä varhaiskasvatus pidetään auki jotta meillä sosiaali ja terveydenhuollon ja opetustoimen ihmiset voivat viedä sinne lapsensa mutta myöskin energiahuollon jätehuollon vesihuollon ictn yleisen infran ihmiset ynnä muut jotka pitävät meidän yhteiskuntaa pystyssä

arvoisa puhemies suomi ei ole ollut poikkeusoloissa sitten sotien eikä valmiuslakia tai vastaavia säädöksiä ole koskaan rauhan aikana käytetty kukaan meistä ei ole ollut vastaavassa tilanteessa aiemmin se tarkoittaa sitä että tarve meidän vastuullisuudelle korostuu nyt entisestään olen voimakkaasti sitä mieltä että meillä pitää olla hyvin korkea kynnys valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotolle samaa mieltä on perustuslakivaliokunta nyt tässä mietinnössään jonka tänään olemme saaneet näitä toimivaltuuksia ei tule ottaa käyttöön kevein perustein eikä niitä tule ottaa käyttöön pelkästään varmuuden vuoksi valmiuslain toimivaltuuksia ei voi ottaa käyttöön ellei poikkeusolojen ole todettu vallitsevan nyt suhteessa valmiuslakiin kyse on hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta kulkutaudista eli pandemiasta no nyt valtioneuvosto on tällä viikolla yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut maassa vallitsevan poikkeusolot ja perustuslakivaliokunta on tänään jakanut tämän käsityksen tästä tilannekuvasta olemme käsittääkseni kaikki täällä samaa mieltä on erittäin hienoa ja on tärkeää että meillä vaikuttaa olevan yhteinen käsitys uhasta sen vakavuudesta ja siitä mitä toimia täällä eduskunnassa on nyt tehtävä jotta pääsemme tämän poikkeustilanteen yli vaikka meillä on yhteinen tilannekuva niin on tärkeää myöntää että me joudumme toimimaan epävarmassa ja kiireellisessä tilanteessa silti ja erityisesti myös siksi pidän tärkeänä että lainmukaisuus ja huolellisuus toteutuvat suomi on ja suomen tulee olla oikeusvaltio myös tästä eteenpäin siksi ihmisten perusoikeuksia ei tule eikä voida tässäkään tilanteessa rajoittaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä arvoisa puhemies varmasti jälkikäteen voidaan huomata paljon mitä olisi tehdä paremmin no nyt me emme kuitenkaan voi jäädä odottamaan tätä vaan meidän on on toimittava parhaan saatavilla olevan tiedon ja parhaan ymmärryksemme mukaisesti tarve huolelliselle ja lainmukaiselle käsittelylle on tärkeää myös siksi että tämä tilanne ja tämä prosessi tulee olemaan esimerkki myös tulevaisuudessa täällä eilenkin otettiin hyvin esille että ilmastokriisin ja muiden kestävyyshaasteiden edessä voi hyvinkin olla niin valitettavasti ettei valmiuslakia nyt oteta viimeistä kertaa käyttöön siksi on tärkeää että me nyt ensimmäisellä kerralla erittäin vastuullisesti samaan aikaan juuri vastuullisuus on myös se syy miksi me käsittelemme täällä valmiuslakia meidän tehtävämme on suojella ihmisten terveyttä ja hyvinvointia hyvinvointia erityisenä huolena on koronaviruksen aiheuttama suuri kuormitus terveydenhuoltojärjestelmällemme meidän on on nyt tehtävä ne toimet jotka ovat välttämättömiä jotta voimme suojella toisiamme erityisesti riskiryhmiin kuuluvia kanssaihmisiä siksi hallitus on tuonut nämä valmiuslain käyttöönottoasetukset eduskunnan käsittelyyn koronavirus vaikuttaa kuitenkin myös laajemmin yhteiskuntaan monin negatiivisin tavoin on hyvä myöntää että myös kriisin ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet tulevat aiheuttamaan ongelmia sen takia myös minä haluan peräänkuuluttaa voimakkaita ja rohkeita toimia ihmisten hyvinvoinnin ja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi tästä hyvänä esimerkkinä on täällä useassa puheenvuorossa esille tuotu ajatus perustulosta edes sen väliaikaisesta käyttöönotosta

omalla panoksellaan osallistuu koronaviruksen aiheuttaman vakavan tilanteen yli pääsemiseen itse ajattelen että yhteiskunta on olemassa koska yhdessä me olemme vahvempia kuin yksin ja nyt poikkeusoloissa tämä konkretisoituu

arvoisa puhemies aivan ensiksi haluan sanoa että minä luotan että tästä kyllä selvitään erinomaisen hyvin

suomalaiset ovat sisukas kansa ja uskon että me kaikki haluamme yhdessä päättäjinä tehdä kaiken sen eteen että tästä vaikeasta tilanteesta tilanteesta jälleen selvitään suomi ei ole ensimmäistä kertaa vaikeassa tilanteessa ja aina on selvitty meillä on myös erinomaisen hyvä terveydenhuoltohenkilöstö me olemme tehneet pandemiasuunnitelmia meillä on kokemusta pandemian hoidosta ja koko ajan tulee tietoa who euroopan tautivirasto kaikki tuottavat meille ajantasaista tietoa me pystymme ennakoimaan paljon paremmin asioita kuin aikaisemmin ja ja meillä on käytössä maailman paras tieto me voimme lähteä luottavaisin mielin mutta koko ajan tietenkin pitää hereillä olla ja ja koko ajan pitää tehdä tekoja tällä hetkellä me täällä eduskunnassa käsittelemme valmiuslain käyttöönottoasetuksia kiitos perustuslakivaliokunnalle niiden nopeasta käsittelystä huomenna jatkamme eri sektoreiden soveltamisasetuksilla nämä asetukset ovat voimassa kolmastoista neljättä asti kuukausi on hyvä tarkastuspiste nimittäin silloin edellisen pandemian aikana sikainfluenssan aikana vuonna kaksituhattayhdeksän rajoittamisvaihe kesti kolme kuukautta kahdeskymmenesneljäs neljättä viiva kahdeskymmenesseitsemäs seitsemättä ja sen jälkeen siirryttiin sitten lieventämisvaiheeseen koska tämä koronavirus näyttää nyt liikkuvan paljon nopeammin kuukausi on hyvä tarkastelupiste tarkastelupiste siitäkin syystä että me olemme ottamassa nyt niin sanotusti aika voimakkaat lääkkeet käyttöön siitä syystä meidän on hyvä katsoa moniakin asioita ja jo nyt miettiä sitä kuukauden päästä tulevaa aikaa eli millä me arvioimme sitä rajoitammeko me enemmän jatkammeko me näitä lakeja käyttöönottoa vai vai mitä me teemme eli millä kriteereillä näitä valmiuslain rajoitustoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan on siis viimeistään kuukauden kuluttua arvioitava ettei rajoittaminen mahdollisesti aiheuta enemmän haittavaikutuksia kuin itse tauti otetaan esimerkiksi lama lama aiheuttaa paljon myös terveysvaikutuksia se aiheuttaa monia vaikutuksia mutta myös terveysvaikutuksia siitä syystä meidän on mietittävä että lääke jonka nyt valitsemme ei ole vakavampi kuin itse tauti no sitten meidän on myöskin mietittävä sitä jos näitä rajoituksia jatketaan itse arvelen että me todennäköisesti olemme sellaisessa tilanteessa että me joudumme niitä jonkin aikaa jatkamaan ja sen sanon siltä kokemukselta kun olin siinä siinä sikainfluenssassa mukana aikoinansa meidän pitää nyt jo miettiä sunnitelma mitä se tarkoittaa nythän me joudumme aika lailla elämään niin että samanaikaisesti estetään tautia ja samanaikaisesti tehdään tekoja se vaatii hyvin paljon tältä yhteiskunnalta mutta tulee aika jolloinka meidän on mietittävä mikä on se seuraava vaihe ja sen suunnitelman pitäisi lähteä jo nyt liikkeelle

pitää toteutua kaikesta huolimatta me olemme tänään esimerkiksi pohtineet tuolla sivistysvaliokunnassa koulun ja opetuksen ja ja varhaiskasvatuksen asioita meidän on mietittävä miten yritykset pärjäävät miten työpaikat saadaan säilymään miten kunnat pärjäävät mitkä ovat ne riskiryhmät joihin erityisesti on kiinnitettävä tehostetusti huomiota vielä niidenkin tehostettujen toimenpiteiden jälkeen mitä me nyt heille suunnittelemme myöskin toivon että pohditaan nyt jo sitä mikä on noussut tässä minulle tulleissa viesteissä aika monissa tätä yli seitsemänkymmentä vuotiaitten tilannetta pitää muistaa myöskin se että meillä on hyvin paljon seitsemänkymmentä vuotiaita henkilöitä jotka ovat erittäin aktiivisia jotka ovat voi sanoa paljon terveempiä kuin nuoremmat ymmärrän että että on ollut vaikea se kategorinen ikä koska aina pitäisi lähteä siitä toimintakyvystä mutta kyllä myös pitää pohtia sitten sitä että ei aiheuteta taas sitten toisella tavalla niitä terveysvaikutuksia ja ja henkiseen jaksamiseen meneviä vaikutuksia no sitä miten terveysalan henkilöstö riittää miten he jaksavat pitää miettiä tässä vain muutamia teemoja joita nyt on pakko jo ruveta miettimään tänä päivänä toinen teema josta haluan muistuttaa on järjestöt meillä on valtavan paljon vapaaehtoisjärjestöjä meillä on paljon kansanterveysjärjestöjä ja haluan tässä yhteydessä nostaa yhden suurimmista kansanterveysjärjestöistä suomen sydänliiton

suomen sydänliitto on julkaissut toimintasuunnitelmansa sydänsairaiden ja jäsentensä selviämiseksi se on siellä nettisivuilla me olemme lähestyneet myöskin myöskin järjestön jäseniä meillä on nyt jo kuukauden verran ollut siellä tarjolla tietoa mitä tarkoittaa korona sydänsairaille ja me tulemme myöskin organisoimaan eri puolilla suomea meidän kenttäorganisaatiomme liikkeelle auttamaan ihmisiä ja tukemaan ihmisiä on lähtökohta se että me haluamme järjestönä olla mukana kolmas teema mistä haluan vielä tässä lopuksi sanoa on taisteluväsymys kun tilanteen pitkittyessä se on auttamattomasti meillä edessä sitä kannattaa estää nyt jo kaikin voimin se koskee totta kai terveysalan henkilöitä se koskee yrityksiä ja organisaatioita se koskee yksittäisiä kansalaisia kansalaisia se koskee päättäjiä se koskee meitä kaikkia pidetään huolta että taisteluväsymys ei pääse yllättämään haluan myöskin teille arvoisat hallituksen jäsenet hyvät ministerit kertoa että se kaikki tuki mitä tarvitsette täältä talosta kyllä tulee me olemme myös hengessä mukana vaikka me emme aina pysty sitä teidän taakkaanne kantamaan kokonaan niin me otamme nurkasta kiinni siitä voitte olla aivan vakuuttuneita vielä sanon sen että vaikka olemme poikkeustilanteessa niin pyritään elämä pitämään kuitenkin aivan tavallisena kiitos

arvoisa puhemies ensimmäinen suomalainen koronavirustartunta todettiin hus alueella kolme viikkoa sitten potilas oli matkaillut milanon alueella ja hakeutui hyväkuntoisena hoitoon flunssaoireiden takia who julisti koronavirusepidemian pandemiaksi viikko sitten tänään olemme ottamassa suomessa käyttöön osan valmiuslain toimivaltuuksista viimeksi valmiuslakia on on käytetty sota aikana elämme poikkeuksellisia aikoja ja silloin tarvitaan poikkeuksellisia toimia terveydenhuollossa kunnissa kuin valtiontaloudessa suomen sairaalat ja terveydenhuolto valmistautuvat koronapotilaiden hoitoon koko järjestelmämme koeponnistettiin vuosien kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattakymmenen pandemian aikana ja kansallista varautumissuunnitelmaa pandemian varalle on päivitetty sen jälkeen haluan kiittää kaikkia tähän jo osallistuneita arvoisa puhemies terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet valmiudessa jo viikkojen ajan ja valmiustoimia kiristetään parhaillaan ympäri suomen etulinjassa ammattilaiset tekevät parhaansa ja samaan aikaan kuntien valmiusryhmät urakoivat poikkeusolojen palvelujen järjestämiseksi kansainvälinen yhteistyö on ratkaisevassa roolissa tässä yhteisessä taistelussa uutta virusta vastaan suomi on tehnyt tiivistä yhteistyötä euroopan tautiviraston ja maailman terveysjärjestön kanssa koronavirukseen liittyvää tietoa päivitetään sitä mukaa kuin uutta tietoa maailmalta saadaan tilannekuva ja suositukset tarkentuvat jatkuvasti arvoisa puhemies työskentelin turun yliopistollisen keskussairaalan teho osaston lääkärinä sikainfluenssan aiheuttaman pandemian aikaan alkuvuodesta kaksituhattakymmenen kiireetön leikkaustoiminta keskeytettiin tuolloin ja kaikki sairaalat varautuivat poikkeusolojen mukaiseen toimintaan aivan kuten nyt sikainfluenssaan suomessa sairastui tuolloin noin kymmenen prosenttia väestöstä sairaalahoitoa vaati noin tuhatkuusisataa potilasta ja heistä neljäkymmentäneljä kuoli viisikymmentäkaksi prosenttia suomalaisista ehdittiin rokottaa sikainfluenssaa vastaan arvion mukaan nopea rokotekampanja ehkäisi tuolloin jopa kahdeksansataatuhatta influenssatartuntaa ja säästi noin viidenkymmenen suomalaisen hengen kausi influenssaan kuolee suomessa satoja ihmisiä joka vuosi helmikuun alkuun mennessä noin miljoona suomalaista oli ottanut rokotteen sitä vastaan tällä hetkellä näyttääkin siltä että kausi influenssan huippu jää tänä keväänä laimeaksi tässä on varmasti osansa helmikuun aikana aloitetuilla koronaviruksen ehkäisytoimilla arvoisa puhemies tämänkertaisen pandemian aiheuttajana on influenssan kaltaisia oireita aiheuttava uusi virus koronavirus siihen ei ole lääkettä eikä rokotetta niitä vasta kehitellään koronaviruksen hoito on oireenmukaista tavoitteenamme on kaikin toimin rajoittaa uuden viruksen leviämistä väestön keskuudessa riskiryhmille tämä virus voi olla kohtalokas siksi tehokkaimmat suojaustoimet on kohdistettu heille tähän mennessä saadun tiedon valossa tämä virus on vaarallisempi kuin influenssa vaikka se aiheuttaa suurelle osalle vain lieviä oireita se tulee olemaan kohtalokas tuhansille suomalaisille käsihygienia matkustuskiellot ja karanteenit tähtäävät viruksen leviämisen estämiseen suomessa se on kriittinen tavoite ja siihen tulee pyrkiä kaikin keinoin suomi näyttää saaneen noin viikon etumatkan moneen euroopan maahan verrattuna se käytettävä tehokkaasti hyväksi arvoisa puhemies tässä taistelussa kotirintama on avainasemassa jokainen suomalainen voi osaltaan vaikuttaa koronaviruksen leviämisen rajoittumiseen suomessa pese kätesi pidä turvaetäisyys toisiin ihmisiin ja noudata annettuja ohjeita nyt tarvitsemme ihan jokaista suomalaista koronanvastaiseen taisteluun suomalaiset ovat ennenkin selvinneet tiukoista tilanteista selviämme tästäkin yhdessä

arvoisa herra puhemies suomi kyllä selviää ja voimme kutsua itseämme hyvinvointivaltioksi jatkossakin taputimme juuri ansaitusti suuresti arvostamalleni kansanedustajalle erkki tuomiojalle viidenkymmenen vuoden arvokkaasta urasta eduskunnassa on upeaa että joukossamme on teitä jotka tuotte tähän taloon perspektiiviä tilanteen vakavuudesta kertoo kuitenkin se että tätä lakia ole tuomiojakaan ollut aikaisemmin käsittelemässä edes viidenkymmenen vuoden aikana ensinnäkin valmiuslakia käsiteltäessä on pidettävä mielessä iso kuva tämä tämä on inhimillinen ja taloudellinen kriisi ei tavallista lainsäädäntöä vaan poikkeuksellista lainsäädäntöä koronan vuoksi ihmiset sairastuvat taloutemme sakkaa muun muassa lomautuksia ja irtisanomisia on jo nähty ja kunnille tulee väistämättäkin poikkeuksellinen rooli ei ole yhtään asiaa jota tämä asia ei suomessa koskisi iso kuva on se että toimimatta jättäminen tai nykytila eivät ole vaihtoehtoja ainoa vaihtoehto on reagoida kun kyseessä on luonnon oma uhka on siedettävä nopeasti tehtyjä lakeja ja kyettävä muotoilemaan niitä yhdessä jotta saamme pandemian haltuun ja tautihuippuja tasattua terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen on ensisijaista tässä oikeusvaltiossa jotta apua tarvitsevat saavat apua

arvostettu tutkimus ja osaaminen ovat nyt tositoimissa arvoisa puhemies valmiuslain käyttöönotto on perusteltua olen istunut perustuslakivaliokunnassa kellarissa kuluneina päivinä kun olemme käsitelleet tätä poikkeuksellista ja vaativaa lakia valiokunta on tehnyt työtä työtä perusoikeuksiin ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon nojaten tämän meille kaikille uuden lain käyttöön ottamisessa ensimmäistä kertaa kiitos puheenjohtajallemme edustaja johanna ojala niemelälle valiokunnan hyvästä johtamisesta on tärkeää että valiokunta on tehnyt jälleen yksimielisen mietinnön suomessa poikkeusolot valmiuslain toimivaltuuksia ei tule ottaa käyttöön kevein perustein tai varmuuden vuoksi kuten mietinnössäkin todetaan mietinnöstä käy ilmi että näin ei nyt ole mietintö kuvailee miksi poikkeuslainsäädäntöön voidaan ryhtyä tässä haavoittuvassa tilanteessa tartuntatautilaki on sisällöltään hyvä mutta se ei nyt riitä pitämään terveydenhuoltojärjestelmäämme toimintakykyisenä aivan kuten sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen aiemmin totesi sen vuoksi on otettava käyttöön myös valmiuslain kohtia iso kuva pitää muistaa myös muissa valiokunnissa ja eduskunnan keskusteluissa lähtökohtaisesti kukaan meistä ei halua säätää yhtään lakia joka heikentää yhdenkään ihmisen oikeuksia tässä laissa me rajoitamme joidenkin ihmisten perusoikeuksia määräaikaisesti sen vuoksi että suojelemme niiden ihmisten henkeä jotka ovat vaarassa tämä ei ole tavallista lainsäätämistä vaan ensimmäistä kertaa maamme itsenäisyyden aikana poikkeusoloissa tehtävää poikkeuksellista lainsäädäntöä korona muuttaa myös maailmantaloutta pysyvästi mahdollisesti yritykset vetävät tuotantoa kiinasta jo nyt pakon edessä ja hyväksyvät kalliimman työn kunhan se on laadukasta ja varmaa

paikoin hyvin vaikea ennakoida tänään suomen pankki julkaisi ennusteensa että korona voi tiputtaa suomen bruttokansantuotetta jopa neljä prosenttia pahimman skenaarion mukaan tässä ennusteessa me liikumme samoissa luvuissa kuin finanssikriisin aikoihin mikä kuvaa ajan kriittisyyttä meidän tulee arvioida joka päivä uudelleen miten vakava uhka tästä viruksesta kohdistuu myös suomen talouselämän perusteisiin jotta osaamme varautua myös taloudellisesti riittävästi suomessa vallitsevat poikkeusolot mutta uskon että yhdessä ennakoiden ja tutkittuun tietoon tutkittuun tietoon nojaten selviämme valmiuslain käyttöönotto ei ole kenellekään meistä mukava päätös edes määräaikaisesti niin kuin lain luonteeseen kuuluu kiitos erityisesti oppositiolle siitä että eduskunta on tilanteessa yhtä mieltä ja yhteen suuntaan olemme menossa

arvoisa puhemies katsomme maailmaa nyt erillä tavalla monen mielessä liikkuu kysymys voiko tämä olla totta lentokoneet eivät lennä rajoja suljetaan monet kadut ovat tyhjentyneet ihmisistä lapset eivät ole kouluissa olemme tottuneet elämään vapaassa yhteiskunnassa ja nyt olemme ottamassa käyttöön voimakkaasti ihmisten normaalia toimintaa rajoittavaa valmiuslakia on selvä että poikkeuksellisissa ajoissa tarvitsemme poikkeuksellisia ratkaisuja kriisistä selviäminen ja ihmisten terveyden turvaaminen ovat nyt prioriteettimme ja siksi tämä valtioneuvoston tasavallan presidentin ja perustuslakivaliokunnan linja poikkeustilasta ja valmiuslain käyttöönotosta on oikea tähän herkästi tarttuvaan koronavirustautiin ei ole vielä rokotetta ja ainut keino ehkäistä sitä on pitää ihmiset erillään tämä toimi on välttämätön mutta meidän on silti edelleen oltava tarkkoja ja huolellisia kun kyse on perus ja ihmisoikeuksista näitä oikeuksia ei saa laittaa sivuun edes kriisin keskellä rajoittaminen on nyt lääkkeemme samalla moni ihminen kuitenkin työskentelee ja on kontaktissa muiden ihmisten kanssa oman työnsä puitteissa kiitolliset ajatukseni ovatkin näiden ihmisten kanssa terveydenhuollon ammattilaiset varhaiskasvattajat osa opettajista poliisit ja niin edelleen meidän tehtävämme on myös suojella heitä samalla kun hoidamme tätä akuuttia kriisiä on meidän varauduttava jo tuleviin vaikutuksiin jo nyt monen ihmisen toimeentulo on menetetty moni yksinyrittäjä ja pienyrittäjä on katastrofaalisessa tilanteessa myös suuret työllistäjät ovat pulassa meidän tulee tehdä töitä näiden työpaikkojen säilyttämiseksi jotta kriisin päättyessä meillä on taas työpaikkoja ja toimeentuloa mahdollisimman monelle ihmiselle vaille työtä jääneille on turvattava turvattava toimeentulo myös kriisin aikana olemme varmasti monet saaneet viestejä mitä erikoisimmista tilanteista joissa ihminen on jäänyt tämän koronaviruksen lieveilmiöiden vuoksi sattumusten summana kenties erikoiseen tilanteeseen ja on kokonaan ilman tuloja koronavirus uhkaa ihmisten terveyttä ja myös ne lieveilmiöt jotka tästä kriisistä ja kriisinhoidosta aiheutuvat näitä ovat muun muassa toimeentulon häviäminen mutta myös esimerkiksi yksinäisyys haluan nostaa yksinäisyyden vielä esille sillä kun jäämme neljän seinän sisään jäädään myös paitsi monista tärkeistä ihmiskontakteista monelle lapselle opettaja tai sosiaalityöntekijä on se turvallinen aikuinen kun omassa kotona eivät ole asiat hyvin päivän ainoat rutiinit poistuvat nyt kun harrastukset perutaan minä uskon kuitenkin että me onnistumme tässä kriisin torjumisessa ja inhimillisten vaikutusten pienentämisessä me tarvitsemme nyt luovia ratkaisuja meidän tulee kuunnella asiantuntijoita ja meidän täytyy luottaa toisiimme

arvoisa herra puhemies olemme poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen johdosta valmiuslakien käyttöönotto on välttämätöntä tarvitsemme nyt kaikki keinot käyttöön jotta selviämme tästä kansakuntana yhdessä eduskunta on viisaudessaan säätänyt meille lait jotka mahdollistavat reagoimisen myös koronaviruksen kaltaisen uhan edessä nämä lait edesauttavat kansalaisten turvallisuudesta huolen pitämistä niin hyvin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista eduskunnan tuki hallitukselle osoittaa poikkeuksellista yhtenäisyyttä jota suomi nyt tarvitsee kansakunnan yhtenäisyys lisääntyy kun ajat ovat kovat kohdatessamme tämän uuden uhan tarvitsemme selkeää laajamittaista ja kaikki suomalaiset tavoittavaa viestintää jotta voimme vastata kansalaisten aiheellisiin kysymyksiin mitä tämä uusi tilanne tarkoittaa meidän perheelle mitä voin tehdä omalta osaltani viruksen leviämisen estämiseksi mitä valmiuslaki tarkoittaa arkielämän kannalta viestinnän merkitys poikkeuksellisina aikoina korostuu ja tässä on paitsi hallituksella myös meillä kansanedustajilla iso merkitys meidän tulee toimia annettujen ohjeiden mukaisesti ja näyttää esimerkkiä kaikille suomalaisille arvoisa puhemies yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla terveydenhuollossa ruuantuotannossa elintarvikeketjussa logistiikassa ruokakaupoissa apteekeissa ja monilla monilla muilla aloilla työntekijät ovat tänäänkin nousseet palvelemaan yhteistä isänmaata minulla ei ole epäilystäkään etteikö näin ole myös jatkossa valmiuslain käyttöönotto kuitenkin mahdollistaa hallitukselle epidemian kontrolloimisen paremmin ja selkeän työnjaon eduskunta antaa nyt hallitukselle käyttöön niitä työkaluja joita tällaisessa tilanteessa on tarve käyttää toivon vakaasti että nämä työkalut riittävät mutta on mahdollista että lisätoimia tarvitaan sitäkään vaihtoehtoa ei tule sulkea pois isänmaamme hallituksella on nyt suuri valta ja vastuu käyttäkää hyvä hallitus tätä valtaa vastuullisesti ja suomalaisten paras huomioon ottaen arvoisa puhemies valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoasetukset on syytä pitää voimassa niin kauan kuin tarve vaatii mutta ei yhtään pidempään toivottavasti voimme mahdollisimman nopeasti palata normaaliin tai ainakin niin normaaliin kuin vain mahdollista on

arvoisa herra puhemies hyvä hallitus te olette nyt aivan poikkeuksellisessa tilanteessa sillä me oppositiona olemme osoittaneet maksimaalista tukea teille yli puoluerajojen tässä kriisitilanteessa teillä on nyt baana auki ja me olemme perussuomalaisina omalta osaltamme luomassa sellaista ilmapiiriä että teiltä poistuu entisestään esteitä tieltänne jotta voitte ottaa käyttöön yhä tiukempia varautumistoimia suomalaisten suojelemiseksi ylen tietojen mukaan kolme pilkku yhdeksän prosenttia todetuista tartunnan saaneista on kuollut ja ilman poikkeusolojen järeitä varautumisia meistä moni menettää rakkaita ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia läheisiä mikään hallitus ei ole vähään aikaan saanut nauttia sellaista luottamusta että saa tehdä toimia ja oppositiosta vieläpä annetaan suuremmat valtuudet mennä eteenpäin mutta tämä kaikki perustuu luottamukseen erilaisista ideologioistamme riippumatta teemme yhdessä töitä koska keskitymme nyt niihin välttämättömiin asioihin jotka meitä yhdistävät emme niihin päivänpolitiikan asioihin jotka meitä erottavat kun me oppositiona osoitamme näin suurta luottamusta teitä kohtaan on teidän hallituksessa osoitettava myös luottamusta meitä kohtaan se tarkoittaa sitä että jotta tämä yksimielinen eteneminen on mahdollista meidät on pidettävä mukana opposition on saatava hallituksen tavoin laajasti tietoa koko kriisin ajan ja uusista toimista on keskusteltava yhdessä kuten tehtiin viime viikolla pääministerin kutsuessa puolueiden johdon säätytalolle nimittäin opposition rooli on toimivassa demokratiassa elintärkeä myös kriisiolosuhteissa ilman oppositiota ei ole kirittäjää ei sitä ikävää omaatuntoa eikä kolikon kääntöpuolelle katsojaa kun viime torstaina olitte säätytalolla pääministeri kertoi että perussuomalaiset vaativat valmiuslain aktivoimista kokoomus puolestaan oli siihen valmis hallituksen niin halutessa mutta hallituspuolueet olivat erimielisiä asian suhteen ja tehän hallituksessa käytitte valtaa ettekä lähteneet valmiuslakia käyttämään

hallitus teki täyskäännöksen ja oppositio oli jo valmiina ottamaan valmiuslain tiukat toimenpiteet vastaan ja hyväksymään ne me perustimme vastakkaisen näkemyksemme whon ja euroopan tartuntatautiviraston suosituksiin jotka perustuivat kenttätietoon epidemiamaiden tilanteesta jossa suomi ei vielä ollut hallitus perusti tietonsa puolestaan niiden terveysviranomaisten näkemyksiin jotka eivät itse eläneet tällaisten maiden kriisitilanteiden melskeessä meidän tehtävämme poliitikkoina on tehdä päätöksiä ja arvottaa saamamme tieto eikä niin että piiloudumme toisten selän taakse odottamaan ikään kuin kriisitilassa päätöksenteko ulkoistettaisiinkin erilaisia näkemyksiä esittäville asiantuntijoille me perussuomalaisissa annoimme suuremman painoarvon maailman terveysjärjestölle wholle sekä euroopan tartuntatautivirastolle koska arvioimme heidän asiantuntijoidensa nähneen epidemiamaiden keskellä pidemmälle sitä tilannetta mihin päädytään jos toimia ei tehdä heti

perussuomalaiset polkevat kotona jalkaa kun punavihreä hallitus laittoi rajat kiinni kansalaistensa terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi siinä putosi kaikki syömähampaat kerralla ja loput muutkin samalla kiitos vielä kerran punamultahallitus kun tällaisia sanotaan sen jälkeen kun olemme antaneet täyden tukemme hallitukselle ja rajojen sulkemiselle on kuin lyötäisiin päin kasvoja jos joku niin mekin tekisimme tarvittavat rajatoimet jos meille annettaisiin samanlainen valtuutus tosin tässäkin hallitus lähti päivänpolitikoimaan ja vihreät saivat läpi poliittisia lauseita kannattajakunnalleen tiedotustilaisuuksiin puhun siis siitä että kun omilta kansalaisilta suljetaan ollessa poikkeustilassa niin silti otetaan turvapaikkahakemuksia ruotsista joka on turvallinen maa tällaisia laukaisunpaikkoja ei pitäisi nyt käyttää sillä olemme antaneet teille täyden luottamuksen juuri siksi että oletamme teidän toimivan kuten poikkeusoloissa pitää tänään myös vihreiden edustaja hassi alkoi puhua ilmastopolitiikkaa ja odotti puheenvuoronsa päätteeksi että yksimielisellä linjalla jatketaan me olemme valmiita jatkamaan mutta olettehan myös te keskitytään nyt maan hätätilaan ja otetaan oppositio mukaan tiedonkulkuun ja uusien toimenpiteiden suunnitteluun me emme mene päivänpoliittiseen asentoon jos ette meitä näihin aiheisiin pakota menemään

arvoisa puhemies tämän viikon ensimmäiset päivät ovat olleet paitsi poikkeuksellisia myös toivoa herättäviä valmiuslain käyttöönoton valmistelun aikana suomalaiset ovat jo näyttäneet kuinka yhteisöllisyys on alkanut nousemaan pintaan ja luovat keinot arjen pyörittämiseen alkaneet muuttua todeksi kansa on toiminut jopa ennen meitä maamme on siirtynyt poikkeustilaan hallitusti ja hillitysti koska sellaisia me suomalaiset vain olemme kuten eilen ja tänäänkin on todettu asemassa on meidän iäkkäämpi väestö sekä erilaisia perussairauksia sairastavat henkilöt on erittäin tärkeää että riskit otetaan tosissaan nyt kun jatketaan elämää todella poikkeusoloissa ymmärrän sen että suojapaikka koti voi alkaa tuntua pieneltä ja tuntuu että tekemistä ei vain yksinkertaisesti ole riittävästi kansakuntamme yhteinen ponnistus onnistuu kuitenkin vain jos kaikki ottavat sen tosissaan ja ihmiset malttavat pysyä kotona ja eristyksissä muista ihmisistä apua kodeissaan virukselta suojassa oleville tarvitaan vapaaehtoisilta ja julkisilta toimijoilta kaikilla kun ei ole läheisiä ihmisiä voivat tuoda ruokaa kotiin tai käydä siellä apteekissa poikkeusoloissa meidän on nyt pystyttävä turvaamaan myös kotihoidon voimavarat ja se että kotihoidossakin työskentelevät henkilöt ovat täysin terveitä hoitajien ei tule kantaa huolta siitä löytyykö ilta aamu tai yövuoroon sijaista jos kurkku tuntuu aamulla vähän kipeältä mutta kuumetta ei vielä ole ja mietitään olenkohan nyt tulossa sairaaksi vai olenko terve sairauden tuntemus on ihmisillä yksilöllinen ja työkaveria ei haluta jättää pulaan nyt on kuitenkin poikkeusolot kotiin on jäätävä ja sijaisjärjestelyjen on toimittava tämä on pystyttävä turvaamaan vaikka poikkeusjärjestelyin henkilösiirroilla tehtävänkuvien ja ammattinimikkeiden raja aidat tulevat hämärtymään samalla himmenee raja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä näin tulee käymään arvoisa puhemies pandemia on iskenyt iskenyt rajusti jo kaiken kokoisiin yrityksiin olen saanut lukuisia yhteydenottoja ennen kaikkea palvelualoilla työskenteleviltä yksinyrittäjiltä varauskirjat ovat tyhjentyneet ollut riipaiseva ja huoli pärjäämisestä on ollut erittäin aito tauti on iskenyt yrityskenttään laidasta laitaan yrityksen koosta yrityksen toimialasta tai yrityksen sijainnista riippumatta kansakuntamme on tässä yhteisessä hädässä tiedän että ministeriöissä ja eduskunnassa on osaamista siellä on tietoa ja siellä on ymmärrystä vastata tähän huoleen toimenpiteitä on jo tullut ja niitä on tulossa lisää ja niitä varmaan kuulemme tällä viikolla tässäkin salissa tiedän että huoli tullaan ottamaan vakavasti koska kyse on suomen tulevaisuudesta yrittäjät ovat ne jotka työllistävät tekevät ne tulevaisuuden työpaikat ja pitävät maamme rattaat pyörimässä arvoisa puhemies tänään käsittelyssä olevat asetukset antavat yhteiskunnallemme mahdollisuuden pyöriä poikkeustilassa asetukset turvaavat elämää ne mahdollistavat sen että myöhemmin tulevaisuudessa voimme todeta että me suomalaiset selvisimme tästä hyvin

arvoisa herra puhemies tässä vakavassa tilanteessa ja kriisissä on kuitenkin ilahduttavaa se yhteishenki joka täällä eduskunnassa vallitsee yli oppositio hallitus rajan ja jolla myös perustuslakivaliokunta sai tämän mietintönsä valmiiksi nopeasti ja huolellista työtä tehden haluankin antaa lämpimän kiitoksen perustuslakivaliokunnalle sen puheenjohtajalle ja jäsenille eilisen illan uurastuksesta tilanne on todellakin vakava mutta valitettavasti olemme vasta tämän epidemian kynnyksellä valtioneuvoston esittämissä arvioissa sairastuneiden määrä olisi prosenttia väestöstä eli yksi pilkku yhdeksän miljoonaa jos näistä sairaalahoitoa tarvitsee viisitoista prosenttia tehohoitoa viisi prosenttia se tarkoittaa sitä että koko tänä epidemia aikana kaiken kaikkiaan kaksisataaseitsemänkymmentäkahdeksantuhatta suomalaista tarvitsisi sairaalahoitoa ja peräti yhdeksänkymmentäkuusituhatta tehohoitoa koronavirusinfektion yksi hankala piirre on se että tuo tehohoidon tarve kestää kauan eli keskimääräinen tehohoidon pituus on arviolta kaksitoista vuorokautta mikä on tavattoman paljon pidempään kuin yleensä muissa tilanteissa asiantuntijalääkäreiden arvion mukaan meillä tehohoito ja valvontapaikkoja suomessa yhtäaikaisesti voitaisiin saada enimmillään noin tuhanteen aikaan mikä tarkoittaa käytännössä vain noin viittätoista prosenttia koko tuosta tehohoitoa tarvitsevien määrästä nämä lukemat ovat todellakin niin vakavia että varmasti kaikki ymmärtävät miksi tarvitsemme näitä lakeja miksi tarvitsemme poikkeustilan tuomia tuomia valmiuksia kansalaisilta tulee meille kansanedustajille paljon kysymyksiä ainakin oma sähköpostini on tavattoman täynnä enkä valitettavasti vielä kaikkiin ennättänyt vastata ne osoittavat että vaikka paljon on tiedotettu hallitus on kyllä hyvin tiedottanut niin on kuitenkin erittäin paljon yksityiskohtia jotka ovat edelleen kansalaisille epäselviä nyt tarvittaisiinkin paljon tiedottamista ja tarvittaisiin myös yhdenmukaisia ohjeita koska tällä hetkellä myös kunnissa jonkin verran jo sovelletaan eri tavoin näitä ohjeita esimerkiksi tulkinnassa siitä mitkä ammattiryhmät lopulta kuuluvat näihin kriittisiin ammattiryhmiin näyttää olevan vaihtelua samoin siinä voiko pienen koululaisen viedä kouluun jos vain toinen vanhemmista kuuluu näihin kriittisiin ammattiryhmiin vai täytyykö molempien kuulua kuulua sellaiseen sain myös kysymyksen hautaustoimiston työntekijältä joka ihmetteli sitä että nyt

hautajaistilaisuuksissa on tullut tämä kymmenen hengen kokoontumisen rajaus joka on tietysti kirkon omaa omaa rajausta mutta kaikissa tapauksissa edes ne ihan lähiomaiset esimerkiksi vainajan lapset eivät ole mahtuneet tuohon joukkoon samoin terveydenhuollon ammattilaisilta on tullut kyselyjä siitä voidaanko saada erityiskohtelua riskiryhmiin kuuluville terveydenhuollon ammattilaisille eduskunnan alaisuudessa toimiva julkista palvelua harjoittava yleisradio on nyt erityisen haasteen edessä ja siltä voidaan velvoittaa että se nyt huomioi erityisesti nämä eristyksessä olevat kansalaiset nythän onkin hienoa että esimerkiksi lastenohjelmat ja opetusohjelmat ovat jo saaneet huomiota mutta toivoisin myös että yleisradio vahvistaisi televisio ja radiohartausohjelmien määrää kun jumalanpalveluksia ei ole niin monet esimerkiksi seniorikansalaiset jotka eivät välttämättä näitä striimausohjelmia osaa netin kautta käyttää toivoisivat ihan sitä perinteistä televisiojumalanpalvelusta tällä viikolla on useissa puheenvuoroissa muisteltu talvisotaa ja siellä syntynyttä yhteishenkeä me emme ole sodassa mutta kyllä hyvin poikkeuksellisessa monelle pelottavassa ja ahdistavassa tilanteessa jossa koetellaan

monet myös joutuvat kohtaamaan sen elämän haurauden siksi itsekin rohkenen tässä arvoisa puhemies lopuksi nostaa esiin reilun kahdeksankymmenen vuoden takaa tilanteen ja muiston jossa suomi joutui hyökkäyksen kohteeksi koko itärajan leveydellä ja joulukuussa pelkosenniemellä pelko muuttui kauhuksi kerrotaan että tuolloin presidentin puoliso kaisa kallio kehotti radiopuheessaan kansaa rukoilemaan ja aikalaiset kertovat että niin kodeissa kuin joissakin julkisissa paikoissa esimerkiksi kaupoissa käytiin ihan polvilleen itkettiin ja rukoiltiin ja tapahtui ihme pakkanen kiristyi muutamassa tunnissa

pysäyttää meidät monella tavoin elämän perusasioiden äärelle toivottavasti ne löydöt voivat auttaa meitä sitten lähimmäisyhteiskunnan rakentamisessa senkin jälkeen kun pääsemme tästä epidemiatilanteesta yli

arvoisa kriisihetkellä haluan ensin aloittaa positiivisella uutisella sain juuri tiedon että pirkanmaalla ei kahteen päivään ole todettu yhtään ainutta uutta koronavirustapausta tämä ei toki tarkoita sitä että niitä ei olisi ja ymmärrän toki tilanteen vakavuuden ja ja tuen niitä toimia joita hallitus ja tämä sali laajalti laajalti tukevat mutta halusin kumminkin tämmöisen pienen positiivisen signaalin signaalin kertoa testattu on kyllä on kyllä muttei varmaan kaikkia ole testattu tietenkään mutta testattu testattu on arvoisa puhemies terveys edellä on tietysti mentävä ja sen takia tätä valmiuslakia nyt käyttöön olen kuitenkin erittäin huolissani niistä toimeentulokysymyksistä jotka tähän asiaan tulevat liittymään moni kysyy tällä hetkellä onko minulla vielä työpaikka tämän kriisin jälkeen onko yritykseni vielä pystyssä tämän kriisin jälkeen tämä on myös henkisesti erittäin iso haaste olen itsekin ollut yrittäjänä yhdeksänkymmentä luvulla silloin kun lama oli oli syvimmillään ja ja toivon että emme ajaudu sellaiseen tilanteeseen jossa silloin osa yrittäjistä jopa itseltään hengen ja monille jäi sitten vuosikymmeniksi erittäin vaikeat ajat eli on äärimmäisen tärkeää että me onnistumme nyt paitsi tämän taudin taltuttamisessa joka on tietenkin se ykkösasia tällä hetkellä myös siinä että nämä seuraukset ihmisille eivät ole taloudellisessa mielessä katastrofi arvoisa puhemies tässä on aloitettu nyt ihan ihan hyvin siinä mielessä että on tehty jo näitä erilaisia tukipaketteja on viisasta että verottajalla on joustoa maksuaikojen suhteen pankkien vakavaraisuussäännöksiä on syytä katsoa uudelleen ja myöskin yritystukia miten finnvera tesi ja muut kykenevät toimimaan uskon että isojen yritysten osalta vaikka paljon täytyy vielä tehdä siihen nähden mitä on tehty aika moni asia on jo ikään kuin raiteillaan ja uskon että sieltä tahtoa löytyy viedä niitä eteenpäin pienten yritysten osalta osalta tilanne on kyllä haasteellisempi silloin kun kassakone kilisemästä niin se vaikeus alkaa kyllä ihan ihan välittömästi nyt kävi niin että kun tätä puheenvuoroa tuossa valmistelin niin samanaikaisesti tuli jo tieto siitä että työmarkkinajärjestöt ja suomen yrittäjät ovat tänään näistä asioista keskenään päässeet ratkaisuun ja on sanottava että siellä on monia varsin hyviä asioita erityisesti erityisesti se että että on mahdollisuus viiden päivän varoitusajalla toteuttaa lomauttaminen ja että se lomauttaminen voidaan tehdä myös määräaikaisia työsopimuksia koskien ja samanaikaisesti sitten taas tuetaan heitä jotka joutuvat lomautetuiksi sillä että omavastuuaika poistuu eli huolehditaan samanaikaisesti sekä siitä että yritykset voivat vähentää kustannuksia että lomautettavien henkilöiden henkilöiden toimeentulosta toki jonkun verran tulee tulee heikennyksiä mutta kuitenkin isossa kuvassa oikeasuuntainen ratkaisu ja tärkeäähän on nyt se että elinkelpoiset yritykset selviävät tämän tämän väistämättä edessä olevan taantuman yli ja silloin juuri tällaiset ratkaisut joilla voidaan nopeasti toimia ovat erittäin erittäin tärkeitä on kuitenkin yksi asia jonka haluaisin ottaa ottaa esille tähän teemaan liittyen ja se on erityisesti yksinyrittäjien jossain määrin myös muitten pienten yrittäjien tilanne on totta kai kysymyksiä siitä miten vuokranmaksusta selvitään ja ne ovat yksityisoikeudellisia kysymyksiä mutta se asia mitä voitaisiin tässä salissa tai yhteisesti tehdä on se miten yrittäjän oma toimeentulo turvataan sinä aikana kun kun liiketoiminta on täysin täysin jumissa meillä on olemassa jo sellaisia säännöksiä että jos on sivutoiminen yrittäjä niin on mahdollista saada sen rinnalla työttömyysturvaa silloin jos liiketoiminta on käytännössä de facto loppunut tämän koronakriisin vuoksi mutta normaaliaikana on mahdollisuus liiketoimintaa harjoittaa ihan kannattavasti niin minä uskon että jos tämän tilanteen ajaksi myös mikroyrittäjille tulisi nyt mahdollisuus työttömyysturvan saamiseen

olisi kyllä koko kansakunnan etu koska tämä määrä on erittäin iso paljonko näitä yksinyrittäjiä on ja ja se että he ovat sitten vielä tekemässä omaa työtään sen jälkeen kun tämä kriisi on ohi on tärkeää koko kansantaloudelle ja myöskin myöskin verotuloille arvoisa puhemies ihan lopuksi haluaisin vielä palata tähän henkiseen tilaan puhuin jo jo toimeentulosta johtuvista haasteista mutta on kyllä tärkeää että me kykenemme esimerkiksi näitä terapiapalveluita ja muita mahdollisuuksien mukaan myös tällä hetkellä se ihmisten päivittäinen hätä ei poistu tämän kriisin aikana vaan pikemminkin päinvastoin täällä on jo moni puhunut siitä että on vaara että ne vanhukset jotka ovat yksin ovat nyt entistä enemmän yksin ja on todella tärkeää että me muistamme läheisiä olemme heihin yhteydessä yritämme kukin parhaimmalla tavalla tavalla osaltamme sitä sitä asiaa auttaa ja ja naapuriapua ja muuta mitä tässä on jo moneen kertaan todistettu on varmasti myös nuoria ja lapsia joille se että ei käydä koulua normaaliin tapaan ja ei pääse harrastuksiin on on perheiden tilanteet muuttuvat siitä mitä ne ovat arjessa toki se voi antaa myös positiivisia mahdollisuuksia mutta varmasti siellä tulee sellaisia muutoksia jotka heijastuvat osittain hankalina tilanteina nyt vain täytyy kestää tämän yli ja meidän täytyy tukea toinen toisiamme jotta sitten tulemme tästä kriisistä ulos entistä vahvempana

arvoisa puhemies

maailma natisee liitoksissaan rajat suljetaan koulujen lähiopetus keskeytetään ihmisten kokoontumisvapautta rajoitetaan ja niin edelleen olemme siirtyneet uuteen ajanjaksoon maailmanhistoriassa kiina jää pysyvästi mieleemme ja historiankirjoihin viruksen alkulähteenä kansat käpertyvät omiin maihinsa ja perheet koteihinsa tähän ei tarvittu kolmatta maailmansotaa yksi pieni virus riitti ei kuitenkaan vaivuta epätoivoon eikä anneta pelon ottaa ylivaltaa mehän olemme sisukasta kansaa varmasti monet meistä tulevat sairastumaan ja myös paranemaan siitä samalla tavalla kuin normaalista flunssasta riskiryhmiin kuuluvat yli seitsemänkymmentä vuotiaat ja he joilla jo on joku perussairaus tai alentunut immuunipuolustus koronaepidemian vaikutukset ovat maailmanlaajuiset myös taloudellisesti ja todennäköistä on että sen vaikutukset maailmantalouteen tulevat olemaan suuret yrityksiä tulee kaatumaan ja työttömyys tulee lisääntymään ainakin hetkellisesti ruotsissa hallitus lupasi miljardin euron elvytyspaketin estääkseen tämän suomessa elvytykseen on nyt varattu noin viisi miljardia euroa lisää tulee jos tarvitaan lupasi valtiovarainministeri hallituksen tiedotustilaisuudessa viime maanantaina

arvoisa puhemies hallitus on kovan paikan edessä poliittinen vastuu pitää uskaltaa ottaa sitä ei voi ulkoistaa asiantuntijoille vähän se kesti mutta nyt se on otettu suomi on poikkeustilassa koronaviruspandemian vuoksi ja on tärkeää että siihen reagoidaan etupainotteisesti sen vuoksi pidän valmiuslain käyttöönottoa ja näitä ajankohtaisia rajoituksia tarpeellisina rajoitusten tarkoituksena on jarruttaa epidemian kasvua ja sillä halutaan huolehtia siitä että kaikki eivät sairastu yhtä aikaa jotta sairaalapaikat riittävät kaikkien sairastuneiden

kyseessä on uusi virus johon meillä ei vielä ole vastustuskykyä joten todennäköistä on että aika moni meistä tulee sairastumaan jossakin vaiheessa kevään aikana jotkut ovat vaatineet vieläkin järeämpiä rajoituksia mutta vaikka niillä viruksen eteneminen väliaikaisesti pysäytettäisiin niin epidemiahuippu tulisi välittömästi kun rajoituksista luovutaan arvoisa puhemies kansalaisilta paljon kysymyksiä ja huolenaiheita aluehallintoviranomaiset ovat jo tartuntatautilain nojalla asettaneet kouluja lähiopetuskieltoon ja kouluissa mietitään nyt miten etäopetus etäopetus järjestetään ja siellä kaivataan yhtenäistä ohjeistusta siihen sekä suunnitelmia koronan jälkeiseen aikaan myös varhaiskasvatusmaksuista on tullut kyselyjä ainakin tornion kaupunki on päättänyt olla perimättä niitä jos lapset eivät tule päiväkoteihin ja perustelee sitä sillä että koska ovat itse pyytämässä että lapset jäisivät kotiin olisi kohtuutonta periä maksuja tämä on mielestäni järkevää ja oikeudenmukaista ja toivon että muissakin kunnissa päädyttäisiin vastaaviin maksuhelpotuksiin kouluruokailusta on paljon kysymyksiä vähävaraisilla perheillä on huoli siitä miten selvitään kun ilmainen kouluruoka jää pois ja perheen ruokalasku kasvaa tämä huoli on varmasti perusteltu etenkin monilapsisissa perheissä ja yksinhuoltajien taloudessa tätä varmasti pohditaan koko suomessa ja toivon että siihen löytyy joku ratkaisu puhemies kriisin keskellä kansakunnat palaavat perusasioiden ääreen yhteiskunnan ja kansalaisten selviytyminen tästä kriisistä on nyt tärkeintä ja hukuttaa alleen toisarvoiset asiat ja puolueiden keskinäiset erimielisyydet tuleva kevät tulee olemaan erilainen kuin mihin olemme tottuneet

arvoisa herra puhemies tämä valtioneuvoston asetus valmiuslain käyttöönotosta ei ole mikään pikku juttu sen ovat tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ensiksi harkinneet ja esittäneet eduskunnalle se on järeä toimenpide että poikkeusolot otetaan tämä on poikkeuksellinen aika ja silloin kun valmiuslaista päätetään se on äärimmäisen vakava tilanne yhteiskunnassa perustuslakivaliokunta on on antanut mietinnön tähän valmiuslain käyttöönottoon liittyen ja pienin muutoksin esittää sitä eduskunnalle hyväksyttäväksi ja näinhän me toimimme tämä koronaepidemia on äärimmäisen vakava nämä järeät toimenpiteet on otettu käyttöön muuallakin maailmassa ja jäljet näkyvät jäljet näkyvät erityisesti taloudessa mutta osin myös inhimillisenä tragediana kuolonuhrien määrässä sen takia meidän pitää tehdä kaikkemme että tämä viheliäinen tauti ei laajemmalle pääse leviämään ja saamme sitä hillittyä herra puhemies perusasiat nostavat päätään tällaisessa tilanteessa puhutaan huoltovarmuudesta siitä että meillä riittää ruoka siitä että meillä on energiaa lämpöä ja sähköä ihmisille ja että meillä on lääkkeitä nämä kaikki ovat niitä mitä jokainen maa katsoo omasta näkökulmastaan silloin kun se kriisi on päällä on hyvä että me olemme huolehtineet näistä asioista tässä maassa ruuan omavaraisuudesta energiaomavaraisuudesta ja siitä että meillä meillä lääkevarastoja on niitä nyt tarvitaan ja jatkossakin meidän pitää huolehtia siitä että me olemme entistä omavaraisempia näissä kysymyksissä yrityksillä on vahva kriisitietoisuus siitä missä mennään ja huolet ovat suuria taloudelliset toimet on hallituksen puolelta käynnistetty ja lisätalousarvio tulee meille tänne eduskuntaan perjantaina viikolla me sen käsittelemme tämä on ensimmäinen askel siinä että pystytään myös taloudellista tukea antamaan ja sitä painetta helpottamaan mikä meidän yrityskentällä tällä hetkellä on hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat keskustelleet ja nythän saimmekin jo viestiä sieltä että työmarkkinajärjestöt ovat omalta osaltaan toimineet ja tekevät esitykset tämä ensimmäinen paketti tulee ensihätään mutta olen aivan varma että talouskysymyksiin palaamme tämän kevään aikana useita kertoja yritysten maksukykyyn yritysten kannattavuustilanteeseen palaamme useaan kertaan tämän kevään aikana nämä jäljet tietysti näkyvät pidemmälle tulevaisuuteen ja tämä koko loppuvaalikausi tulee olemaan keskittynyt hyvin vahvasti työllisyydenhoitoon taloudenhoitoon ja niitten keinojen hoitoon että tästä kriisistä yli sitten menemme herra puhemies yrityksillä on vahva käsitys niin kuin sanoin tästä kriisitietoisuudesta mutta valitettavasti kaikilla kansalaisilla sitä ei vielä ole haluan korostaa sitä että valmiuslakia ei määrätä turhan takia hyvät kansalaiset noudattakaa niitä määräyksiä mitä teille nyt annetaan ja vaikka ne tuntuisivat tällä hetkellä vähäpätöisiltä ne on tehty sen vuoksi että pystytään tämä epidemia saamaan hillintään tässä voisi jonkinlaisena vertauksena käyttää sitä mitä armeijassa ollaan opittu on on kiire odottamaan ja siellä rintamallakin kun siellä poterossa kytätään joka ensimmäisenä pään nostaa on suuri riski saada se laukaus itseensä eli sen vuoksi että olemme yhdessä rintamassa sen vuoksi että ennalta ehkäistään se että niitä laukauksia ei tarvitse kenenkään vastaanottaa toimitaan nyt yhdessä ja yhdessä me tästä myöskin selviämme kaikkein olennaisinta tässä on vielä meidän päättäjien kannalta se että me tiedotamme ja me tiedotamme oikea aikaisesti niin kuin hallitus on tehnyt ajantasaisesti tiedottanut ja valistanut ihmisiä oikeaa tietoa oikea aikaisesti se on kaiken tekijä siinä että kansalaiset ovat valveutuneita tässä kysymyksessä kiitos

arvoisa herra puhemies olemme todellakin vakavan paikan edessä ja enpä olisi uskonut kun olin maanpuolustuskurssilla kaksituhattakymmenen tuolla maakunnallisella tasolla ja myös sitten kaksituhattakaksitoista täällä kansallisella tasolla

kurssilla jossa juuri harjoittelimme tämmöiseen kriisivalmiuteen hallinnollista toimintaa että tulisin koskaan niin täällä eduskunnassa toimimaan pitää sanoa kiitokset kyllä niille kursseille että ne antoivat määrätynlaisen ajatteluvalmiuden erilaisten asioiden vastaanottamisesta ja varsinkin siitä mitä täällä on korostettu yhteiskunnan eri toimijoitten kanssa tiivis yhteistyö ja kuinka sitä kriisitilanteessa tiivistetään ja toimitaan vahvasti yhdessä todellakin käsittelyssä ovat valmiuslain muutokset ja kuten on näissäkin maanpuolustuskursseissa painotettu se kuinka yhteiskunnan elintärkeät toiminnot tullaan turvaamaan on vahva lähtökohta aivan pitää kiittää hallitusta siitä että on myös ripeästi tässä toimittu tällä hetkellä ja ollaan turvaamassa näillä valmiuslainsäädännöillä terveydenhuollon

terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen pandemian aikana on perustuslakivaliokunnankin mielestä perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta erittäin painava peruste jolla on yhteys julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaisen oikeus elämään sekä turvata myös pandemian oloissa jokaisen riittävät terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä ja joka oikeuttaa poikkeuksellisen pitkälle meneviä myös ihmisen perusoikeuksiin puuttuvia viranomaistoimia suoraan lainaten perustuslakivaliokunnan mietinnöstä on tänään käsitelty kiitos perustuslakivaliokunnalle tästä hyvästä pohjasta mitä olette siellä tehneet tämä antaa mahdollisuuden nyt sitten terveydenhuollon ja myös muiden elintärkeiden toimintojen henkilöiden työvelvollisuuteen yhtä lailla myös lääkehuoltoon ja niin edelleen mutta tässä meidän valmiuslakipaketissa tulee vielä laajempia osa alueita jotka liittyvät meidän rahoitukseen ja yritystoiminnan toimintaan ja niin edelleen tämä on traaginen asia läheisille ihmisillemme mitä meillä lähellä on ja itse painottaisinkin juuri suhdetta ikäihmisiin tai muihin niihin ihmisiin joille on vahvasti vaikea asia tämän pandemian ja sairauden saaminen yhteisöllisyyden kautta avustaisimme heitä olisimme talkoissa mukana naapuriapua käyttäisimme niin paljon kuin mahdollista eli huomioimme ja myös käytämme näitä nykyisiä sähköisiä välineitä emme jättäisi ihmisiä missään tilanteessa tässä yksin vaan pidettäisiin erilaisten välineitten kautta ainakin yhteyttä toinen ryhmä tässä asiassa ovat kyllä nämä meidän yrittäjät ja pienyrittäjät he ovat hyvinkin tukalassa tilanteessa jos eivät saa työvoimaa tai esimerkiksi ravintola tai kokoontumispuolella toiminnan mahdollisuuksia

yhtä lailla meidän täytyisi turvata lähiyrittäjät ja käyttää niitä yrityspalveluita niin paljon kuin mahdollista ja myös tuoda yrityksille selväksi että jos teillä on mahdollisuus toimia niin toimikaa niin pitkään kuin teidän on mahdollista toimia siinä omassa yritystoiminnassa jos ei se suoranaisesti ole tämän pandemian takia nyt laeissa tai ohjeissa kiellettyä tai estettyä moni pienyrittäjä ja varmaan vanhempikin yrittäjä miettii mitenkä tulla toimeen ja voinko jatkaa yrittäjänä tämän jälkeen katsotaan kuinka toimii tämä viiden miljardin euron elvytyspaketti mikä tässä ollaan luomassa ja varmaan saamme tästä viimeistään perjantaina jo lisätietoa minkälaisia toimintoja siihen vielä tulee rahoitukseen ja yritysten talouden mutta myös toiminnallisiin helpotuksiin tässä lähiaikoina

mutta lisäksi ne lupaukset vielä isommasta elvytyksestä ovat aivan paikallaan kiitän myös työmarkkinajärjestöjä ja yrittäjiä jotka ovat juuri hiljakkoin päässeet omassa näkemyksessään yhteisymmärrykseen niiden erilaisten joustojen osalta joustojen osalta mitä tässä tarvitaan

painottaisin myös tätä huoltovarmuusnäkökulmaa tässä asiassa yhtä lailla eri eri toiminta alueilla niin että meillä on työntekijöitä myös maaseutuyrityksissä ruoka kulkee yhtä lailla ja meillä on lämpöä lämpöä ja turvaa asunnoissamme yhdyn tässä vahvasti myös edustaja savolan näkemykseen että kun olemme saaneet tässä erilaisia ohjeita hallitukselta ja kun hyvin moni yritys on hyvin aktiivisesti itse tehnyt ohjeistusta pandemian ehkäisyyn niin noudatetaan niitä muistetaan pestä kädet ja olla sitten sopivalla etäisyydellä kuitenkin ihmisistä

tasavallan presidentti sauli niinistön sanat olivat kyllä eittämättä hyvät eli otamme fyysistä etäisyyttä mutta henkistä yhteyttä

puhemies arvoisat kollegat ennen kaikkea arvoisa suomen kansa yleensä kun kiipeän tänne puhujanpönttöön minulla on mukanani voimakas mielipide jostain epäkohdasta ja tapanani on puhua niin että tanner tömisee ja aitaa kaatuu nytkin tällaiseen olisi paikka satojen ja satojen kansalaisviestien vuoksi joissa ihmetellään sitä että näyttää siltä että vaikka kuinka suomi laitetaan kiinni turvapaikanhakijat vaellustaan maahan jopa turvallisista maista vaan nyt en tähän tartu on tullut hetki jossa on syytä hengittää hetki syvään ja rauhallisesti arvoisa puhemies suomen ja koko maailman kansojen mielissä on ollut yksi asia näinä viime aikoina koronavirus kansanedustajien sähköpostit ovat täyttyneet huolestuneiden ihmisten ja kansalaisten kysymyksistä miten selvitä tästä terveyteen ja talouteen vakavasti iskevästä pandemiavihollisesta maailmanlaajuisen pandemian edessä on aina parempi varautua kunnolla kuin sitten myöhemmin joutua katumaan virus on levitessään muuttunut yhä arvaamattomammaksi ja yhä nuoremmat ja terveemmätkin ihmiset siihen sairastuessaan ovat joutuneet tehohoitoon ympäri maailman jälkiseurauksiakaan emme vielä tiedä ja tunne me olemme nyt totisen uhan kaikki toimenpiteet jotka hallituksemme on vihdoin saanut aikaiseksi ovat tarpeellisia ja toivon että riittäviä itse uskon että ne tulevat hillitsemään taudin leviämistä ja parhaimmassa tapauksessa lyhentämään sen riehumisen kestoa kiitos tästä hallituksellemme nyt on yhteistyön paikka meidän on yhdessä katsottava tämä loppuun yhtenäisenä kansakuntana ja luotan siihen että kaikki arvoisat kollegat kaikki kahdessasadassa yhdessä ovat samaa mieltä kanssani siitä että me emme tässä tilanteessa anna piiruakaan periksi arvoisa puhemies ei mitään pahaa jollei jotain hyvääkin olen ilokseni huomannut että auttamisen halu on nostanut päätään ja naapuriapua on järjestetty kaikista heikoimmassa asemassa oleville perussairaille ja vanhuksille monissa suomen kunnissa kaupungeissa kansalaisten aloitteesta tämä antaa toivoa tietenkin meille päättäjillekin taistelussa tätä näkymätöntä vihollista vastaan ja se mitä kaikista eniten nyt tarvitsemme on juuri tämänkaltainen lähimmäisenrakkaus ja toisista ihmisistä välittäminen myös yrityksiämme on autettava ja taattava se että heistä riippumattomasta syystä johtuva tilanne ei tule aiheuttamaan kohtuutonta kärsimystä ja pahinta mahdollista lopputulosta heidän yritystoiminnalleen

yrittäjät pienestä suureen kaikilla aloilla ovat tämän maan perusta tulevassa kun on selätetty selviämme varmasti myös taloudelle aiheutuneista kolhuistakin arvoisa puhemies lähetän koko suomen kansalle voimia kestää tämä toivottavasti lyhyt hidaste elämän pitkällä polulla ja viisautta toimia tervettä järkeä käyttäen olemme kaikki tässä yhdessä kiitos

herra puhemies olemme nyt käsittelemässä näitä perustuslakivaliokunnan kahta mietintöä mietintö kaksi kautta kaksituhattakaksikymmentä valtiopäivät ja kolme kautta kaksituhattakaksikymmentä valtiopäivät jotka koskevat tätä historiallista valmiuslain käyttöönottamista ensimmäistä kertaa rauhan oloissa suomen historiassa

eilen tiistaina suoritimme lähetekeskustelua ja kiitän vielä tässä mietintöjen ainoassa käsittelyssäkin koko eduskuntaa kaikkia eduskuntaryhmiä siitä että olemme yksimielisiä tämän kulkutaudin pandemian uhatessa suomalaisten henkeä ja terveyttä vaikka täällä välillä joskus väännellään ja käännellään sanoja ja käydään vääntöä eri sisäpolitiikan asioista ja talouskysymyksistä ja otetaan välillä kipakastikin yhteen ja itsekin siihen joskus syyllistyn tässä salissa niin on tärkeää että silloin kun todella meidän kansakuntaa uhkaa aito iso vaara me pystymme yhtenäistymään tällä lailla pienen kansan vahvuus on sen yhtenäisyydessä kiitos vielä kaikille yli puoluerajojen tästä rakentavasta toiminnasta

terveydenhuoltohenkilökunta on on se jota katsotaan mutta meillä on arjen sankareita kaupan kassoilla bussikuskeja taksikuskeja jotka tekevät työtä riskin ollessa voimassa mutta sanoisin että eduskunnan arjen sankareita tällä hetkellä tässä vaiheessa ovat perustuslakivaliokunnan jäsenet ja myös perustuslakivaliokunnan erittäin lainoppineet hyvät valiokuntaneuvokset suuri kiitos perustuslakivaliokunnalle te olette työskennelleet yötä myöten ja aamulla erittäin kovan paineen alla tehneet upeaa ja huolellista työtä kun olen tässä nämä mietinnöt lukenut läpitte itse viime kauden perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja tiedän miten vaativaa ja raskasta se työ on ja ja ei ole helppoa muodostaa nopeasti oikeudellisesti kestävä arvio jota tulkitaan ehkä vuosikymmentenkin päästä puhemies haluan myös ottaa esille sen että minusta tämä valmiuslain käyttöönottoasetuksen käsittely myös todistaa meidän perustuslakivaliokuntainstituution toimivuutta ja elävyyttä ja olen onnellinen siitä puhemies että nämä asetukset eivät täysin menneet läpi joku voisi sanoa että se oli harmillista tai hallitus teki virheen että aivan täysin asetukset eivät jää voimaan mutta minusta on erittäin turvallinen ja hyvä viesti että perustuslakivaliokunta totesi että tämän toisen käyttöönottoasetuksen osalta tämä niin sanottu työvelvoite ei jäänyt voimaan sille ei ollut riittäviä perusteita ja tämä yksi kohta piti sieltä kumota myös teknisessä tarkistuksessa tämä tietty tekninen virhe löydettiin jota joudutaan tarkastelemaan minusta se että perustuslakivaliokunta tästä kiireestä huolimatta löysi virheen korjasi sen ja ja esti tietyt ratkaisut mitä hallitus vaati kertoo että meidän perustuslakikontrolli toimii ja me emme tarvitse mitään perustuslakituomioistuinta tänne suomeen puhemies sanon vielä täältä omalta paikaltani tiiviisti että toivottavasti

arvoisa herra puhemies koronavirus jyllää ympäri maailmaa kolme viikkoa sitten kuulimme ensimmäisestä täällä uudellamaalla diagnosoidusta potilaasta joka tuli euroopan infektioalueelta ja tietysti harmittaa ettemme näinä kolmena viikkona terveydenhuollossa toimineet napakammin kaksi viikkoa karanteenissa tai etätyössä jokaiselle suomeen saapuvalle ja enemmän niitä testauksia tuosta kolmen viikon takaisesta ensimmäisestä tapauksesta lähtien niin tilanne olisi varmasti tällä hetkellä toinen mutta nyt olemme tässä ja katsomme eteenpäin suomessa on poikkeusolot tässä istunnossa käsittelemässä valtioneuvoston asetusta joidenkin toimivaltuuksien käyttöönotosta valmiuslaki ensimmäistä kertaa suomen historian rauhanoloissa minulla on on ollut etuoikeus olla mukana perustuslakivaliokunnan työssä ja haluaisin myös osaltani antaa suuret kiitokset meidän puheenjohtajallemme kansanedustaja ojala niemelälle perustuslakivaliokunnassa on ollut poikkeuksellisen erityisiä kysymyksiä ja asioita käsiteltävänä viime viikkoina ja viime kuukausina ja nyt näinä viime vuorokausina poikkeuslaki tämä asetuksen muotoiluhan on kaiken kaikkiaan valtuuksien soveltamisesta se on mahdollistava toisin sanoen toimivaltuudet eivät siis tule automaattisesti voimaan ilman erillistä harkintaa sovellettavaksi kaiken tämän tarkoituksena asetuksella säädettävien toimivaltuuksien käyttöönoton tarkoituksena on siis turvata henkilöstön ja palvelujen riittävyys sosiaali ja terveydenhuollossa pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa täydentää julkisia terveyspalveluja tarvittaessa yksityisellä palveluntuotannolla ja myös lisätä tehohoitoon käytettäviä tiloja tämä kaikki on tarpeen ja tietysti niin kuin mietinnössä nostimme esiin perustuslakivaliokunnan mielestä asianmukaista olisi ollut mainita käsillä olevat poikkeusolot ja avata niitä jonkin verran tarkemmin esimerkiksi asetuksen johtolauseessa samoin ajattelemme lääkehuoltoon liittyvää toimivaltuutta siellä olisi ollut asianmukaista avata niitä syitä minkä takia voimaansaattaminen välittömästi on tarpeellista mutta kaiken kaikkiaan näinä kiireisinä muutamana tuntina näkisin että perustuslakivaliokunnan mietintö on on varsin varsin laadukas valtioneuvoston asetuksen

henkilökunnan työvelvoitteista ja sen suhteen asetuksen käyttöönottamisesta terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoite ja mahdollisuus määrätä uusiin työtehtäviin on erittäin tärkeä poikkeusoloissa mutta kuitenkin on erittäin tärkeää myös se että kun voimme määrätä työvelvoitteesta niin yhtä aikaa myös huolehdimme työvelvollisen asemaa ja oikeuksia suojaavista pykälistä näin ollen siellä oli pykäliä esimerkiksi työmääräyksen antamisen rajoituksista työmääräystä annettaessa huomioon otettavista seikoista ja työvelvollisuussuhteen ehdoista esimerkiksi nyt asetuksessa ei oltaisi otettu käyttöön ja tämä on syy minkä takia tämän valtioneuvoston asetuksen viidennen pykälän mukaista terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitetta emme voineet ottaa tähän mukaan

meillä terveydenhuollossa ammattilaiset ovat nostaneet varsin suuria lukuja sairastuneista ja itse asiassa valtioneuvoston esittämät arviot ovat myös sitä luokkaa että noin kolmekymmentäviisi prosenttia väestöstä tulee sairastumaan se tarkoittaa pilkku yhdeksän miljoonaa kansalaista sairaalahoidon tarpeeksi on ajateltu viisitoista prosenttia sairastuneista ja tehohoidon tarpeeksi viisi prosenttia se tarkoittaa että sairaalahoitoa tarvitsisi kaksisataaseitsemänkymmentäkahdeksantuhatta suomalaista ja tehohoitoa heistä jopa yhdeksänkymmentäkuusituhatta kansalaista kaiken lisäksi kun arvellaan että tehohoidon tarve voisi olla jopa kaksitoista vuorokautta eli huomattavasti

koronainfektiotilanteen sillä tavalla vakavasti että nämä luvut suomessa jäisivät huomattavasti huomattavasti pienemmiksi ja itse arvelen että siihen meillä on täydet mahdollisuudet kun jokainen meistä noudattaa hyvin niitä annettuja ohjeita ja säädöksiä

ja heidän toimeentulonsa huomioitaisiin myös ylen suhteen vetoaisin että yle kävisi ohjelmavalikoimansa läpi sillä tavalla että ei vain niitä hartausohjelmia ja jumalanpalveluksia niitäkin tarvitaan mutta myös opetusohjelmia luonto ohjelmia varmasti varastoista sieltä arkistoista löytyisi myös jumppaohjelmia siis kaikkea henkilöille jotka ovat siellä kotona karanteenissa ja erityisesti yle omalta osaltaan myös osallistuisi vahvasti näihin talkoisiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi kaiken kaikkiaan me elämme

hyvin poikkeuksellista aikaa mutta ajattelen että niin kuin aiemminkin niin niin nytkin hyvällä saumattomalla yhteistyöllä tästä selvitään ja toivon mukaan niitä sinivalkomerkein sinivalkolipuin merkittyjä tuotteita jokainen meistä myös sitten jatkossa suosii tästä päivästä eteenpäin niin että myös se laman uhka ja suomalaisten yrittäjien ja toimijoiden toimeentulon uhka mikä nyt meillä leijuu uskon että senkin uhkakuvan me voimme taittaa hyvällä yhteistyöllä ja arjen ja käytännön järjen hyviä ratkaisuja tehden

arvoisa puhemies kuten tässä salissa on monta kertaa mainittu tosiaan elämme nyt poikkeuksellisia aikoja ja tästä syystä meidän on myös kyettävä poikkeuksellisiin päätöksiin ja toimenpiteisiin kansakuntamme suojelemiseksi tästä syystä hallituksen esittämät poikkeukselliset mutta välttämättömät toimet ja valmiuslain osittainen käyttöönotto ovat tässä tilanteessa täysin perusteltuja toimenpiteitä kansalaiset odottavat nyt meiltä päättäjiltä että jätämme toissijaiset erimielisyydet syrjään ja tiivistymme suomi on on aina pärjännyt yhteistyöllä kyvyllä sopia ja vahvalla yhteisvastuulla tätä yhtenäisyyttä tarvitaan nyt tässä poikkeuksellisessa tilanteessa meidän tehtävänämme on nyt suojella heitä jotka tämän maan ovat meille rakentaneet meidän on kannettava vastuuta varsinkin ikäihmisistä ja muista riskiryhmiin kuuluvista tämä vastuu on paitsi päättäjillä myös jokaisella kansalaisella jotta tämä onnistuu on meidän ensisijaisesti varmistettava että pidämme huolta sosiaali ja terveydenhuoltomme kantokyvystä ja kriittisissä ammateissa töissä olevien työkyvystä ja jaksamisesta arvoisa puhemies saimme eilen sosiaali ja terveysvaliokunnassa stmn thln ja helsingin yliopiston ajankohtaiskatsauksen liittyen koronavirustilanteeseen suomessa ja maailmalla itse olen koko ajan luottanut suomen terveysviranomaisten osaamiseen toimenpidearviointien suhteen eilen saamamme informaation perusteella luottamus kuitenkin vain vahvistui entisestään valiokunnalle annetun informaation perusteella suomi on toiminut juuri oikea aikaisesti ja monessa mielessä vielä nopeammin kuin muissa maissa ja myös pohjoismaissa on toimittu suhteessa koronaviruksen etenemiseen haluankin kiittää tässä vaiheessa stmää ja thlää erittäin hyvin tehdystä työstä sekä pääministeri sanna marinia ja hallitusta erittäin asiantuntevasta ja linjakkaasta toiminnasta kansalaisten hyvinvoinnin hyväksi tässä vaikeassa tilanteessa nyt on erityisen tärkeää että annamme kaiken tuen ja rauhan paitsi sosiaali ja terveydenhuoltoalan ammattilaisillemme myös muille asiantuntijoillemme tehdä työtään rauhassa emmekä säännöllisesti kyseenalaista heidän asiantuntemustaan tilanteen hoitamisessa arvioinnin paikka tulee kyllä sitten kun olemme kansakuntana epidemiasta selvinneet arvoisa puhemies valtioneuvoston asetuksen viidennen pykälän mukaan valmiuslain yhdeksännenkymmenennenviidennen pykälän toisessa momentissa tarkoitettuja terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteita voitaisiin soveltaa koko valtakunnan alueella

valmiuslain neljäntoista luvun sääntelykokonaisuus luvussa on säännöksiä muun muassa työmääräyksen antamisen rajoituksista työmääräystä annettaessa huomioon otettavista seikoista ja työvelvollisuussuhteen ehdoista näitä valmiuslain säännöksiä ei kuitenkaan valtioneuvoston asetuksen mukaan nyt otettaisi käyttöön perustuslakivaliokunta pitää välttämättömänä että työvelvollisen asemaa ja oikeuksia suojataan valmiuslain neljässätoista luvussa luvussa säädetyllä tavalla tai muilla vähintään vastaavan tasoisilla säännöksillä kun neljäntoista luvun toimivaltuuksia ei nimenomaisesti ole otettu käyttöön eikä muusta sovellettavasta lainsäädännöstä ole esitetty selvitystä perustuslakivaliokunnan mielestä käyttöönottoasetuksen viides pykälä on nyt kumottava arvoisa puhemies juuri terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteiden soveltaminen on asia mikä näinä päivinä on luonnollisesti mietityttänyt paljon terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita henkilöitä kenellä on valmiuslakiin perustuva työvelvollisuus millaisiin tehtäviin työmääräys voidaan antaa olen perhevapaalla hoidan pientä lasta kotona voidaanko minut määrätä työhön olen ollut eläkkeellä jo kolme vuotta voidaanko minut silti määrätä nyt työhön olen omaishoitaja voidaanko minulle antaa työmääräys olen opintovapaalla voidaanko minut silti määrätä työhön kesken vapaani voidaanko minut määrätä työmääräyksellä töihin toiselle paikkakunnalle kuin missä asun tai normaalisti työskentelen muun muassa tällaisia asioita terveydenhuollon koulutuksen saaneet tänä päivänä nyt miettivät olisinkin kysynyt pääministeriltä hallitukselta jos olisivat olleet täällä paikalla mutta kysyn silti ehkä viesti kantautuu pitääkö hallitus edelleen tässä vaiheessa tässä tilanteessa valmiuslain yhdeksännenkymmenennenviidennen pykälän toisessa momentissa tarkoitettuja terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteita niin välttämättöminä toimina että hallitus on valmis antamaan nopealla aikataululla uuden korjatun asetuksen valmiuslain yhdeksännenkymmenennenviidennen pykälän käyttöönotosta missä huomioidaan perustuslakivaliokunnan esityksen mukaisesti valmiuslain neljäntoista luvun sääntelykokonaisuus

arvoisa puhemies värderade talman elämme todellakin poikkeuksellisia aikoja kuten täällä moneen otteeseen ollaan todettu

valitettavasti tällä pandemialla on kuitenkin myös dramaattiset vaikutukset niin globaaliin kuin maamme talouteen meidän on yhdessä tehtävä kaikkemme sen eteen että vältämme konkurssi ja suurtyöttömyysaallon näissä talkoissa tarvitaan meitä jokaista hallitusta eduskuntaa työmarkkinajärjestöjä suomen pankkia finnveraa finanssivalvontaa työeläkeyhtiöitä ja monia muita tänään tuli jo hyviä avauksia tuolta järjestöjen puolelta on kuunneltava herkällä korvalla elinkeinoelämää yrittäjiä ja myös kuntia jotka ovat isoja työnantajia kotitalouksien ja yritysten rahoitus on turvattava nyt on myös hyvä hetki miettiä yritysten osalta vaikka uudentyyppisiä verokäytäntöjä jotta varoja riittää ensisijaisesti palkkoihin mutta tietenkin myös investointeihin

eteen tehty arvoisa puhemies olemme varmasti jokainen tässä salissa saaneet paljon huolestuneita viestejä mutta myös valtavasti hyviä ideoita

tehkäämme yhdessä yli puoluerajojen kaikkemme niin ihmisten kuin yrityssektorin tukemiseksi jotta meillä myös tulevaisuudessa on rahoituspohja kunnossa laadukkaitten ja maailman parhaiden hyvinvointipalveluitten rahoittamiseksi haluan lopuksi arvoisa puhemies vielä kiittää perustuslakivaliokuntaa erinomaisesta työstä ja myös kaikkia kollegoita siitä hienosta

arvoisa puhemies on hyvin helppo yhtyä kiitoksiin mitä hallitukselle ja perustuslakivaliokunnalle on iltapäivän aikana annettu hyvin johdonmukaisella työllä on viety meidän poikkeusolojen lainsäädäntöä eteenpäin suomi on nopealla aikataululla reagoimassa poikkeuksellisiin olosuhteisiin valmiuslainsäädännön käyttöönotolla on on erityisen mukava ollut nähdä että opposition kanssa kriisitilanteessa yhteistyö näyttäisi toimivan niin kuin monessa puheenvuorossa myös täällä on todettu tärkeää on myös myös että suomalaiset saavat ja ovat saaneet ajantasaista ja oikeaa tietoa pandemian tilanteesta ennusteita on kyllä kuultu ihan tarpeeksi ja erilaisia lukuja ehkä niihin ei ole meidän maallikkoedustajien syytä hyvin pureutua nyt hyväksyttävä lainsäädäntö mahdollistaa terveydenhuollon ja kuntien mahdollisuuksia reagoida ja turvata suomalaisten hyvinvointia poikkeusolojen lainsäädännön pohjalta kriisi on inhimillisesti haasteellinen ja tuo myös talouteen ja työllisyyteen isoja haasteita ja riskejä kiitos jo tässä vaiheessa työmarkkinajärjestöille jotka ovat valmistelleet aika tuhdin paketin hallituksen arvioitavaksi

valmistelussa myös oleva viiden miljardin miljardin talouden tukipaketti on pikaisesti saatava toimenpidevalmiuteen ja erityisesti se on kohdennettava niin kuin tänäänkin monessa pk yritysten tukemiseksi eniten tästä nyt tällä hetkellä kärsivät palveluala ja ravintola ala ja kumminkin meidän työpaikoista niillä aloilla on neljäkymmentäkaksi prosenttia on myös huolehdittava että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä toimii entistä tehostetummin ja taloudellista apua on saatavissa niille ihmisille jotka kuuluvat sen piiriin ja tarvitsevat sitä akuutisti kunnilla on iso rooli suomalaisten arjessa ja päätökset joita teemme erityisesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen osalta teettävät hurjan määrän erityisjärjestelyjä sekä resurssien arviointia sekä henkilöstön osalta määräaikaisia sopeuttamistoimenpiteitä tässä tilanteessa on erityisen tärkeää että kuntien päätöksenteon toimintakyky säilyy tässäkin tilanteessa arvoisa puhemies kuntataloudesta on kohtuuvähän tässä salissa puhuttu kuntaliitto onkin nyt pyytänyt isoilta kaupungeilta arvioita tilanteesta jo tämän viikon aikana yritin itse selvittää näitä vaikutuksia kokonaisuutena kuntatalouteen erään kaupungin talousasiantuntijalta ja sain arvioita tämmöisistä luvuista että esimerkiksi kunnallisveron tuottoon tällä epidemialla on noin yhden viiva kolmen prosentin vaikutus ja yhteisöveroon kymmenen viiva kaksikymmentä prosenttia mihin nyt hallitus on sitten myös työkaluja rakentamassa asiakasmaksut alenisivat arviolta noin neljä viiva viisi prosenttia terveydenhuollon lisärahoituksen tarpeeksi on arvioitu kolme viiva viisi prosenttia lisäksi kuntien käyttötaloudessa on menoja lisääviä ja pienentäviä tekijöitä riippuen toimipisteiden sulkemisten henkilöstömäärän ostopalveluiden ja esimerkiksi työllisyyden hoidon kustannusten vaikutuksista kuntatalous tulee olemaan todellakin tuen tarpeessa kun tiedetään että iso osa suomen kunnista teki alijäämäisen tilinpäätöksen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja monissa kunnissa oli oli jo yt

kuntatalouteen on myös rahoitusmarkkinoiden laskun myötä ilmeisesti vaikutuksia ja todennäköisesti rahoituksen hintaan kohdistuu myös nousupaineita erityisesti matalan korkotason ja kuntien tarvitseman lyhytaikaisen rahoituksen hinnassa kuntatalouden selviytymisen työkalupakki onkin pikaisesti saatava valmisteluun ja niin kuin kuntaministeri paatero totesi sen valmistelu on käynnissä

talouden vaikutukset

on hyvin vaikea arvioida lähinnä nyt sitten tämän kriisin pituuden osalta esimerkiksi tänään taas kuultiin uusia arvioita bktstä oliko se yksi pilkku viisi viiva neljä prosenttia tähän asti on puhuttu yhdestä viiva viidestä prosentista mutta näin tämä on vaikeaa tässä tilanteessa arvoisa puhemies inhimillisellä ja taloudellisella kriisillä on kaikista haasteista huolimatta myös kansakuntaa yhdistäviä tekijöitä joista meidän on haettava nyt tässä tilanteessa voimaa yhteistyöllä ja yhdessä tämä kriisi varmaankin selvitetään en epäile hetkeäkään että

arvoisa puhemies aivan aluksi haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa edustaja ojala niemelää tästä ripeästä toiminnasta heti arvio perustuslakivaliokunnalta millä tavalla voidaan asioita viedä eteenpäin valmiuslain osittainenkin käyttöönotto on järeä toimenpide mutta tartuntatautikin on on todella järeä ja sen taudin rajoittamisessa on tehtävä kaikkensa ennen kaikkea kansalaisten terveyden ja ja varsinkin ikäihmisten terveyden ylläpitämiseksi jo nyt voimassa olevan lainsäädännön kautta on ollut mahdollisuus toimia esimerkiksi thl stm kunnat aluehallintovirastot ja sairaanhoitopiirit ovat jo ennakoineet elikkä varautumismenetelmän kautta lähteneet viemään asioita eteenpäin

ensinnäkin on erittäin tärkeää tässä hetkessä huomioida mitenkä suomen hallinto on organisoitu se on erittäin toimiva järjestelmä ja sitähän on kehuttu jo kautta maailman tämä valmiuslain käyttöönotto on tietenkin varotoimenpide kaikelle sille mahdolliselle jos tässä vielä tilanne pahemmin eskaloituu eskaloituu toivotaan että näin ei olisi no henkilöstön osalta ennen kaikkea varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien

hoitohenkilökunnan ja muissa palvelutehtävissä olevien henkilöiden terveydestä on on pidettävä huolta ja tietenkin myös siitä että henkilökuntaa on riittävästi saatavilla huoltovarmuus on yksi merkittävä asia siitä on saatu jo hyviä kokemuksia ja ennen kaikkea

lääkkeiden saatavuuden ylläpito on erittäin tärkeä asia ja

kautta varmaan tulevaisuudessa olisi suomenkin hyvä varautua niin että meillä on riittävästi omaa omaa lääketuotantoa myös toimeentulosta on pidettävä hyvää huolta niiden osalta jotka joutuvat tähän ahdinkoon ennen kaikkea nyt tarvitaan yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista se on tärkeätä tällä hetkellä kiitoksia oppositiolle oppositio on on ollut hyvin avoin ja myötämielinen tälle asialle ja oletan että meillä on todella hyvä yhteishenki tässä tämän asian eteenpäinviemiseksi ja suomen pärjäämiseksi tässä tilanteessa toivotaan erittäin erittäin hyvää yhteistyötä edelleenkin kiitoksia

arvoisa herra puhemies valmiuslain käsittely eduskunnassa on jo tähän mennessä osoittanut että vaikeassa tilanteessa suomalaiset osaavat tehdä yhteistyötä arkiset erimielisyydet syrjään laittaen on hyvä että hallitus on nyt ryhtynyt toimiin koronaepidemian haltuun ottamiseksi ja hallitsemiseksi erityisen arvokkaana pidän tasavallan presidentti sauli niinistön roolia tässä asiassa ja sitä että presidentti on ollut aktiivinen jotta näihin nyt päätöksenteon alla oleviin toimiin ylipäätään ryhdytään koronakriisi etenee kovasti emmekä vielä tiedä millä tavoin se maassamme vaikuttaa toivottavasti mahdollisimman harva sairastuu ja toivottavasti kukaan ei kuole epidemiaa voidaan hidastaa jos kaikki noudattavat viranomaisten ohjeita ja määräyksiä toivon että kaikki myös tekevät niin ja lupaan itse niitä noudattaa varmastikin käy niin että vähintäänkin monen lähipiirissä joku sairastuu erityisen suuri huoli meillä on riskiryhmiin kuuluvista iäkkäistä ihmisistä tai jonkin perussairauden omaavista he tarvitsevat välittämistä mutta liian lähelle ei saisi mennä hankala tilanne mutta tärkeää on osoittaa että välitämme toisistamme tässä tilanteessa on myös tärkeää se että osoitamme arvostusta niille ihmisille jotka työskentelevät päivittäin toisten auttamiseksi heitä on muun muassa terveydenhuollossa ja poliisissa mutta myös niissä palveluammateissa jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä kuten kauppojen kassoilla joukkoliikenteessä ja niin edelleen arvoisa puhemies monen yrityksen ja työpaikan tulevaisuus on nyt vaakalaudalla hallitus hallitus on ilmoittanut alustavista tukitoimista ja niitä tarvitaan lisää kokoomus on tehnyt esityksen jatkotoimista ja toivomme että hallitus tarttuu niihin työmarkkinajärjestöt ovat jo osoittaneet vastuuntuntoa ja yhteistoimintakykyä ilmoittamalla sopineensa omista esityksistään toivon edelleen että hallitus tekee kaikkensa näiden toteutumisen mahdollistamiseksi on huomioitava että järjestöt itsekin toteavat etteivät heidän esittämänsä toimenpiteet ole kattava paketti ja että lisää ratkaisuja tarvitaan esimerkiksi yrittäjien ansioturvan suhteen ei valitettavasti vielä edistytty tärkeimmät viestini hallitukselle ovat ensiksikin se että me oppositiossa tuemme kaikkia hallituksen aidosti vaikuttavia toimia tämän kriisin kansakuntaamme kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi toinen viestini on se että te arvoisa hallitus olette nyt aloittaneet hyvin mutta erityisesti yritysten ja työpaikkojen säilyttämisen osalta ei vielä olla tehty tarpeeksi

arvoisa herra puhemies

haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa erinomaisen hyvästä työstä nopeassa aikataulussa kovan paineen alla tästä puheenjohtaja johanna ojala niemelälle kiitokset ja koko valiokunnalle ja tietenkin valiokuntaneuvoksille työnne on ollut erittäin merkittävää ja toiminta esimerkillistä kaikkien suomalaisten hyväksi siitä iso kiitos koko suomessa tehdään tällä hetkellä töitä eri tahoilla koronaviruksen saamiseksi haltuun että mahdollisimman moni ihminen ei joutuisi siitä kärsimään ja saataisiin yhteiskunnan toiminnot turvattua tärkeintä on turvata ihmisten henki ja terveys se on asia numero yksi ja siitä ei pidä yhtään tinkiä kaikilla tasoilla yhteiskunnassamme on menossa turvaamistoimet valmistautumistoimet niin että voin sanoa että tänä päivänä soitin kotikuntaani ilomantsiin ja kunnanjohtajan kanssa keskustelin pitkän puhelun ja sielläkin suomen itäisimmässä kunnassa tehdään tällä hetkellä erittäin vahvaa työtä sen suhteen että ihmisten terveys ja turvallisuus pystytään kaikissa olosuhteissa takaamaan

tällä hetkellä ajatukset ovat varmasti meillä kaikilla siinä miten terveydenhuolto pystyy turvaamaan sairastuneista ihmisistä sairastuneista ihmisistä huolehtimisen minulla ei henkilökohtaisesti ole yhtään epäilystä siitä etteikö näin kävisi suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä pystyy reagoimaan ja on selvinnyt paljon vaikeammistakin tilanteista se koskee terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa ja yleensä niitä palveluita joita yhteiskunta kansalaisilleen järjestää meillä on vakiintuneet menettelytavat hyvät organisaatiot ja ennen kaikkea erittäin osaavat ihmiset se on meidän yhteiskuntamme valtava voimavara se on niin monta kertaa tähän saakka koeteltu ja ei ole mitään epäilystä etteikö se toimisi nykyisinkin se vaatii uhrauksia se vaatii paljon työtä mutta mikäli olen oikein ymmärtänyt missä mennään ja olen varmasti oikein ymmärtänyt suomalaisten ihmisten kaikki haluavat olla tässä työssä vahvasti mukana ja nimenomaan niin että ihmisten henki ja terveys turvataan koronavirus sairautena on erittäin vakava sen seurauksia emme oikeastaan tiedä tällä hetkellä muuta kuin pienen pintasilauksen vasta mitä nyt olemme sen reissun alkuvaiheessa tällä hetkellä jossakin kiinassa ollaan menossa jo viruksen viruksen kanssa niin sanotusti vähän jälkivaiheessa siellä on ilmeisesti pahin jo ohi mutta sielläkään ei ole vielä mitään syytä lopettaa toimia hekin tekevät siellä omalta osaltaan vahvaa työtä ihmisten suojelemiseksi suomessa on ollut suurta viisautta siinä että olemme esimerkiksi lääkkeitä velvoitevarastoineet varastoihin apteekkeihin ja eri sairaaloihin niin että pystymme turvaamaan ihmisten lääkkeidensaannin myös vaikeissa olosuhteissa tästä voisi kiittää aikaisempia päättäjiä viisautta nähdä se että kansakunta tarvitsee vaikealla hetkellä myös lääkkeitä ja paljon velvoitevarastot ovat hyvällä mallilla ja ennen kaikkea apteekit pystyvät sitten tarvittaessa neuvomaan lisää ja lääkäreiltä saa sitten tarvittavia neuvoja kuten olemme julkisten tiedotusvälineiden kautta jo kuulleetkin miten ihmisten tulee toimia jos sitten epäilee sairastuneensa tähän kyseiseen virukseen koronavirus iskee myös suomalaiseen talouselämään erittäin voimakkaasti se tulee kuin tsunami olemme tälläkin hetkellä kuulleet ja lukeneet eri tiedotusvälineistä mitä seurauksia sillä on jo tähän asti ollut lomautukset ovat menossa tuotantoa ajetaan alas esimerkiksi kuulin juuri äsken että suomalainen merkittävä metsäteollisuuskoneita valmistava yhtiö on parhaillaan lomauttamassa henkilöstöä sen takia kun maailmalta tulevia komponentteja heidän yhtiönsä valmistamaa tuotetta varten ei enää saa elikkä siellä tuotantoa ajetaan alas koko ajan ihmisiä lomautetaan tähän pitää valtiovallan reagoida niin että pystymme turvaamaan ihmisille asianmukaisen toimeentulon on selvä asia että se vaatii myös taloudellisia isoja uhrauksia mutta siinä pitää eduskunnan olla etunenässä näyttämässä tietä että me selviämme tästä tilanteesta ja maan hallitus varmasti joka hetki miettii kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella mikä on seuraava siirto että pystymme minimoimaan vahingot se on selvä asia että vahinkoja tulee mutta nyt tarvitaan sitä yhteishenkeä sitä talvisodan henkeä josta on ollut paljon puhetta sitten kun tämä koronaviruksen aalto on mennyt ohi ja alamme palata niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen myös täällä eduskunnassa ja myös kaikkialla suomessa silloin pitää valtiovallan olla esimerkkinä näyttämässä tukea niille yrityksille ja kaikille toimijoille että ne työpaikat jotka ovat olleet vaikeuksissa palautuvat normaalitilaan ja pääsemme taas arkiseen työhön tosissaan mahdollisimman vähin vaurioin vaikka tilanne onkin vakava niin missään nimessä syytä pelkoon tai liioitteluun ei ole vaan pitää yhteistuumin tässä asiassa tehdä töitä ja näyttää tämäkin vaikeus voitetaan kuten tasavallan presidentti on sanonut tässä nyt tämä meidän yhteisöllisyytemme tulee taas kerran kunniaan toivon että seuraava iso keskustelu käydään sitten tämän sairauden voittamisen jälkeen siitä miten me tässä maassa pystymme huoltovarmuuden turvaamaan se on jäänyt tässä keskustelussa liian vähälle meidän pitää pystyä turvaamaan elintarvikkeet kaikille energia kaikille hyvät olosuhteet kaikille kaikki nämä toiminnot mitkä ovat tähän asti olleet ikään kuin sivuosassa keskusteluissa energiantuotanto esimerkiksi me tuomme tälläkin hetkellä valtavan osan sähköä ulkomailta ajatelkaa jos meillä olisi ollut tämä talvi vaikka valtava pakkastalvi sekin vielä jonain päivänä tulee missä vaikeuksissa olisimme jos nyt olisi kolmekymmentä astetta pakkasta ja olisi paljon vakavampi näihin huoltovarmuuteen liittyviin liittyviin seikkoihin meidän on pakko palata kun tämä pahin kriisi on ohi koska ilman järkevää varautumista vaarannamme seuraavissa kriiseissä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden ja se ei saa koskaan

arvoisa puhemies valmiuslaki on väline se ei ole itsetarkoitus se ei lakina poista koronainfektiota maastamme mutta se tarjoaa välineitä epidemian hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi mikä on se tilannekuva jossa me nyt otimme tai olemme ottamassa tämän lain eräitä pykäliä käyttöön on sanottu että ei saa pelotella ja minähän nyt olisin omasta mielestäni viimeinen pelottelemaan näissä asioissa mutta meidän täytyy nähdä realistisesti se uhkakuva jota me nyt olemme torjumassa ja jos me siinä torjunnassa onnistumme niin sitten kaikki menee suhteellisen tyydyttävästi se kuva jota me olemme torjumassa on se että me tiedämme tällä hetkellä kiinan ja italian tilanteesta jotka ovat kuukauden edellä tätä meidän tilannetta että silloin kun koronainfektio iskee yli kahdeksankymmentä vuotiaaseen ihmiseen niin kuolleisuus on viisitoista prosenttia ikäryhmässä seitsemänkymmentä viiva seitsemänkymmentäyhdeksän kuolleisuus on seitsemän prosenttia ja nyt on syytä korostaa että tässä tarkoitetaan niin kuin äsken sanoin sitä että on saanut infektion aivan olennaista on se että tuleeko meille nollan vai viidensadan vai viidentuhannen vai kymmenentuhannen kuolleisuus se on täysin riippuvainen siitä tuleeko meillä tämä tauti leviämään yhdelle prosentille viidelle prosentille kymmenelle prosentille vai kahdellekymmenelle prosentille väestöstä tässä on tämän asian ydin ja sen takia nyt nämä rajoittavat ja eristystoimenpiteet on otettu käyttöön ja sen takia tässä tarvitaan valmiuslakia

ja sadasyhdeksäs pykälä otetaan käyttöön noin ihan yleisesti sanottuna se tarkoittaa käytännössä sitä käytän nyt vähän kansankielistä en juristin ilmaisua koska en ole juristi että sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmä joka meillä siis on kunnallinen tai yksityinen tai koostuu yksittäisistä ammatinharjoittajista siirtyy tietyllä tavalla valtiovallan johdettavaksi valtiota edustaa valtioneuvosto sosiaali ja terveysministeriö ja sitten alueellisesti avit aluehallintovirastot no käytännössä se tarkoittaa kahdeksannessakymmenennessäkuudennessa pykälässä sitä että valtion viranomaiset voivat määrätä sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksikön siis vanhainkodin tehostetun palveluasumisen yksikön sairaalan terveyskeskuksen ja niin edelleen laajentamaan toimintaansa

sisältö joka on eilen kiireellisellä asetuksella jo annettu ja jonka ymmärtääkseni eduskunta valvontansa kautta sitten hyväksyy on kysymys lääketehtaista tukkukaupasta apteekeista ja elinkeinonharjoittajista joita voidaan niin ikään määrätä siirtämään tai laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa no sitten tämä kahdeksaskymmeneskahdeksas pykälä älkää ymmärtäkö väärin mutta minä en sitä kovin korostaisi se on se pykälä missä nyt tehdään tietty ero siihen ei kiireelliseen hoitoon niinhän terveydenhuolto on aina toiminut silloin kun meillä ei ollut näitä hoitotakuita voimassa niin aina kun ihan vuodenkin aikana oli suurempi akuutin hoidon tarve niin silloinhan joustettiin tästä ei kiireellisestä hoidosta mutta nyt kun meillä on laissa nämä hoidonsaannin oikeudet kolmen kuukauden ja niin edelleen tietenkin tarvitaan lainsäädännön kautta puuttuminen siihen että niitä ei tässä tilanteessa tarvitse kaikin osin noudattaa pykälä on erittäin tärkeä se koskee terveydenhuollon sosiaalihuollon pelastustoimen hätäkeskusten ja poliisin henkilökunnan

puuttumista kansankielisesti sanottuna voidaan määrätä lomat siirrettäviksi voidaan määrätä ylitöihin toki niistä maksetaan korvaukset ei tässä mistään maksuttomasta työvelvoitteesta ole kysymys edelleen tässä uskallan sanoa että yhdeksäskymmenesneljäs pykälä ei ole niin kovin merkittävä eli tämä irtisanomisajan pidentäminen sillä nyt ei kovin paljon meillä tätä työvoimaa tässä lisätä sitten on tämä yhdeksäskymmenesviides pykälä joka meni vielä uudelleen mietittäväksi mutta jonka toivon kuitenkin että varsin pian saamme käyttöömme eli tämä työvelvoite joka tarkoittaa siis kahden viikon jaksoja enintään kaksi kertaa kuudenkymmenenkahdeksan vuoden ikään saakka

puhemies ensiksi kiitokset sekä hallitukselle että perustuslakivaliokunnalle tehdystä ripeästä työstä minulla ei ole perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta mitään huomauttamista mutta totean että varmasti meillä vaikeimmat päätökset ovat vielä edessä niin vakava tämä tilanne näyttää olevan tärkeintä on se että me terveydenhuollon ja sairaiden ja kansan turvallisuuden panemme ensimmäiselle sijalle ja sitten kaiken muun sen sen jälkeen hoidamme mahdollisimman hyvin arvoisa puhemies mieleeni tulee vuosi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi silloin syöksyttiin lamaan melko nopeaan tahtiin ja ei osattu yhtään arvioida kuinka syvä siitä tulee silloin jouduttiin kasvotusten myös tällaisten asioiden kanssa kuin tällä hetkellä lukuun ottamatta sitä että silloin ei ollut kansanterveydestä eikä sairauksista kysymys vaan oli toisenlainen taloudellinen ahdinko joka syöksyi päälle siinä oli pankkikriisi ja talouskriisi monella tavalla silloin lähdettiin muun muassa siihen että pääministeri aho pyysi suomen pankinjohtajan kalevi sorsan neuvottelemaan ja johtamaan yhteiskuntasopimusneuvotteluja nytkin pääministeri kun on paikalla pyydän teitä että kaivakaa esille tämä sorsan laatima yhteiskuntasopimus vuoden yhdeksänkymmentäyksi syksyltä se valitettavasti sitten kahden ammattiliiton vastustukseen kaatui mutta siinä on hyvä pohja sille mitä nyt voitaisiin tehdä taloudellisen tilanteen ja yritysten toiminnan turvaamiseksi

lauri ihalainen voisi olla sellainen henkilö joka pystyisi tällaiset neuvottelut menestyksekkäästi tässä yhteydessä vetämään tällä saataisiin vastuu jaettua tästä vakavasta tilanteesta joka koskettaa yrityksiä työntekijöitä ja julkista taloutta kautta linjan silloin se ei siis onnistunut sillä oli ikävät seuraukset sen jälkeen ajauduttiin täydelliseen pankkien kriisiin ja myös siihen tilanteeseen että valtion velansaanti oli aivan veitsenterällä nyt ei vastaavaa tilannetta tältä osin pankeilla ole ja valtion velansaanti on on mahdollista mutta nyt on kuitenkin todennäköisesti koko sekä julkista taloutta että ennen kaikkea yritystoimintaa työllisyyttä ja työpaikkoja koskeva kriisi edessä varsin syvänä siksi tarvitaan toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi yhdeksäänkymmeneenyhteen otettiin käyttöön eduskunnan yksimielisellä päätöksellä pankkitukijärjestelmä sitä ennen selvitettiin lyhyesti voitaisiinko esimerkiksi kehitysaluerahaston kautta hoitaa yrityksille suora rahoitus

valtion verovaroista noin neljäkymmentä miljardia markkaa oma kantani oli silloin että olisi otettu liikepankeilta pankkitukea vastaan osakkeita mutta kokoomus ei siihen taipunut ja niin sitten jäi norja teki näin ja kun otti osakkeita niin sitten hyvän ajan tullen myi ne pois ja taisipa tehdä vähän tiliä sillä silloin ei näin käynyt jos nyt on mahdollista arvoisa pääministeri niin tarkistakaa olisiko yksi keino se että jos joudutaan antamaan sellaista tukea yrityksille tai pankeille ehkä nyt ei pankeille voitaisiinko ottaa osakkeita valtion haltuun vakelle tai muutoin jotka sitten myytäisiin myöhemmin pois ja joista saataisiin takaisin niitä panostuksia jotka tulevat valtion vastuulle arvoisa puhemies yrityksillä on tällä hetkellä käytettävissä lomautusmalli hyvä että ay liike ja työnantajat tänään sopivat että sitä vielä parannetaan se olisi yksi yhteiskuntasopimuksen keskeinen osa rahoitus on järjestettävä sillä lailla että terveet yritykset eivät likviditeettitilanteen heiketessä kaadu ja työpaikat mene verojen maksujen suhteen pitää antaa lykkäystä pankkeja pitää pyrkiä velvoittamaan antamaan rahoitusta niin että terveet yritykset ja työpaikat voidaan turvata toki vähän heikomminkin menevät yritykset on syytä pyrkiä turvaamaan mutta kilpailuneutraliteetti vaatii kyllä sitä ettei ihan konkurssikypsiä yrityksiä lähdetä tukemaan eläkemaksuissa voisi voisi olla jatkoa mutta tietysti jos työntekijät on lomautettu ei silloin myöskään sosiaaliturvamaksuja ja eläkemaksuja arvoisa puhemies näillä keinoilla voidaan ehkä mahdollisesti päästä eteenpäin sitten otan kyllä esille vielä sen että meillä on myös yksi suuri uhka ja se on tuolta ennen kaikkea italiasta mutta myös ranskasta espanjasta ja muista isoista euromaista euromaista

euroopan vakausmekanismilla on viidensadan miljardin käyttövara josta on yhdeksänkymmentä miljardia käytetty mutta tuo miljardia ei riitä pelastamaan näitä järjestelmiä meiltä tullaan pyytämään sinne lisää varoja olemmeko siihen valmiita että pelastamme italian ja muiden maiden pankkeja ja työpaikkoja mutta omat jäävät pelastamatta tämä tulee vakavana todella vakavana eteen lisäksi meillä tulee eteen oman julkisen taloutemme tila velkaantuminen tulee nyt nousemaan hyvin paljon mitä se vaikuttaa jatkossa korkoihin ja suomen luottokelpoisuuteen jos luottokelpoisuus näillä velkamäärillä heikkenee ja korot sitä kautta nousevat niin me olemme suurissa vaikeuksissa arvoisa puhemies muutama muukin asia olisi mutta nämä nyt tässä yhteydessä toivon että pääministeri ottaa onkeensa niistä asioista mitkä tässä

arvoisa puhemies täällä on käyty pitkä

hyvä keskustelu valmiuslaista ja on pitkin päivää ollut ilo seurata että tässä eduskunnassa löytyy löytyy yhteisymmärrystä kaksi asiaa tästä yleisilmapiiristä on on syytä noteerata ihan ensimmäiseksi se että suomi on reagoimassa tähän erittäin nopealla aikataululla erittäin merkittävää isoa lakipakettia ollaan tuomassa minä arvostan suuresti että pääministeri sanna marin on vielä tämän keskustelun aivan loppuminuuteillakin täällä paikalla mikä osoittaa sen että hallituksen pää ottaa vakavasti sekä tämän asetelman että myöskin tämän keskustelun ja hän jos kuka on kantanut suurta kuormaa siitä että tämä paketti on käsittelyssä olen hyvin selvillä että tässä on tehty ei ainoastaan yötä myöten vaan pikkutunteja myöten ja lyhyitä lyhyitä öitä on saatu nukkua valtioneuvoston jäsenten puolelta koko valtioneuvoston aparaatisto

ja suuri kiitos hänen ponnisteluistaan koko valiokunta te olette tehneet huikean työn ja tässähän on tuotu esille myöskin se että kyllä jokainen meistä arvaa että valiokuntaneuvokset jotka näitä tänne meille tehneet niin huh huh ei muuta kuin suuri kiitos heille eli tässä on ollut suurta ponnistelua ja kaikki me osaamme tätä arvostaa toinen seikka joka on tässä tärkeää noteerata täällä on nyt puhuttu talvisodan hengestä hyvä on puhutaan talvisodan hengestä olihan se iso kansakuntaa kokoava hetki kun kun hyvinkin erimielinen maa pitkän vaikean prosessin läpikäynyt maa jos lähdemme siitä itsenäistymisprosessista ja sisällissodasta

edes lippua hyväksynyt kansakunnan tunnusta ei ollut hyväksytty ennen sitä talvisotaa yhteiseksi tunnukseksi vaikeasti jakaantuneesta tilanteesta huolimatta pystyi kokoamaan itsensä silloin kun kansakunnan kohtalo oli koetuksella nyt me olemme toisen kerran ainakin lainsäädännön voimakkuuden tasolla siinä tilanteessa että me puhumme kansakunnan kohtalonkysymyksistä silloin kun ollaan tässä asetelmassa niin onhan se ollut hienoa kuunnella laidasta laitaan tässä eduskunnassa nyt hengitämme kyllä samaan suuntaan nyt olemme niin sanotusti samassa juoksuhaudassa kun näitä sotilaallisia vertailuja tehdään se vihollinen on yhtä kavala voidaan sanoa tässä suhteessa vaikeasti hallittavissa oleva asia kun me emme ymmärrä ilmiön kaikkia mittasuhteita on tärkeätä että me pystymme tässä yhdessä toimimaan sekä eduskunnan tasolla se näkyy oppositiosta hallituspuolueisiin että myöskin valtakunnan tasolla kyllä tätä pitää arvostaa että myöskin työmarkkinajärjestöt ovat pystyneet löytämään yhteisymmärrystä isoa mittavaa pakettia jossa joudutaan tekemään vaikeita ratkaisuja ja kompromissien kautta löytyy yhteistuumaa siihen että nyt tehdään väliaikainen ratkaisu tämä täytyy nyt ymmärtää ollaan poikkeusoloissa ja nämä ovat poikkeavia ratkaisuja tässä ei sellaista lainsäädäntöä joka on pysyvä ei olla uutta normaalia tässä luomassa eli eli vain reagoidaan tähän kriittiseen tilanteeseen ja sille pohjalle tämä lainsäädäntökin tehdään ja työmarkkinaratkaisut tehdään meidän täytyy ymmärtää ymmärtää tämä se on arvokas asia hienoa että hallitus on myöskin talouspuolen kriisivaikutuksiin tulossa vastaan viiden miljardin euron tukipaketilla kuinka se suuntautuu sitä varmaan joudutaan tässä moneen kertaan läpikäymään mutta yhdyn siihen näkemykseen joka on varmasti sanottu monestakin suusta että vältettäisiin irtisanomisia vältettäisiin irtisanomisia ymmärretään että elämme vain nyt kriittisessä tilanteessa jos on pakko vähentää toimintoja niin kuin on pakko vähentää taloudellisia toimintoja kun ei ole kysyntää kun ollaan tässä kriittisessä asetelmassa niin mennään lomautusten kautta jos siihen sitten tukea tukea yhteiskunta antaa se on se on siihen annetaan sitä tukea mutta meillä on sitten iso joukko äärimmäisen pieniä yrityksiä satakahdeksankymmentätuhatta yksinyrittäjää heillä ei ole lomautussuojaa ei irtisanomissuojaa heiltä putoaa toimeentulo me kohtaamme me näemme näitä kohtaloita työskenteleviä ihmisiä taiteilijoista kampaajiin taksikuskeihin mihin tahansa valtava määrä satakahdeksankymmentätuhatta yksinyrittäjää tässä valtakunnassa se on iso joukko ihmisiä jotka käytännössä kaikki ovat nyt haavoilla miten me tähän sen tukijärjestelmän rajaamme taakse että heillekin on toimeentulon mahdollisuus ja ja elämän jatkomahdollisuudet tämä tämä on se iso iso haasteellinen asia joka meillä meillä kaikilla on on ratkaistavana arvoisa puhemies itse halusin nostaa erikseen esille yhden erityisryhmän suomalaisista tähän keskusteluun olen vähän ottanut tavakseni johtuen myöskin omasta iästäni korostaa myöskin ikäihmisten asetelmaa tässä asiassa sehän on nyt poikkeuksellinen ikäihmisille tämä kriisi on poikkeuksellinen kaikilla tasoilla se on sekä taloudelliselta puolelta kriittinen asetelma mutta ennen kaikkea se on terveyden puolella edustaja aki linden äsken tässä jakoi luvut siitä miten riskit kasvavat ikääntymisen kautta siihen on monia syitä miksi ne kasvavat sen ikääntymisen kautta mutta ne kasvavat niin rajusti todella niin rajusti että tässä on jouduttu tekemään nyt tämä toimenpide että pyrittäisiin niin kuin valtioneuvosto näissä toimenpiteissä nyt siihen että yli seitsemänkymmentä vuotiaat olisivat karanteenin kaltaisissa olosuhteissa eläviä nyt tässä on vaikeuksia ja väärinymmärryksiäkin valtava määrä on tullut arvoisa pääministeri että ihmiset eivät ihan ymmärrä mikä tässä on nyt kun pannaan vielä kerran rankaisua tähän päälle ei auta että selitämme sen että yli prosenttia on kuollut italiassa ja kiinassa niistä jotka ovat sairastuneet koronavirukseen ja seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä vuotiaista kymmenen prosenttia se on niin suuri se riski siellä sitten kun on niin paljon kotihoidon varassa olevia ihmisiä jotka kohtaavat vain silloin tällöin omaishoitajan kotihoitajan ja niin edelleen niin meidän täytyy osata tämä asia oikein resursoida että ikäihmiset kokevat että heitä tässä nyt suojataan kotihoidon täytyy toimia sen on pakko toimia myöskin kaupassa täytyy pystyä käymään ja lääkkeet pitää pystyä saamaan ikäihmiset kun sanovat että saavatko he edes mennä ulos ulkoilemaan niin siihenkin täytyy sanoa viesti sitten että kyllä käykää nyt ihmeessä ulkona ulkoilemassa koska se on sitä elämän energiaa antava seikka että pidetään pidetään sillä tavalla itsensä elinvoimaisena mukana silti kannattaa välttää nyt fyysisiä kontakteja ihmisiin koska nämä ovat niin hallitsemattomia

puheenvuorossani käymättä loppuun loppuun onko minun vielä varattava yksi puheenvuoro että saan sanottua sen varsinaisen asiani

unohdin sanoa tässä enkä ehdi sanomaan

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on tehnyt asiallista hyvää työtä tämä mietintö on syytä nyt hyväksyä täällä yksimielisesti jotta hallitus pääsee jatkamaan tärkeitä töitään asian tiimoilta tässä salissa tässä asiassa pitää olla vain suomi puolue joka tinkimättömästi puolustaa nyt suomalaista elämänmenoa selkärankaa tarvitaan kansalaisilta nyt paljon ja tiedän että sitä löytyy on myös hyvä että valmiuslain on tässä vaiheessa voimassa vajaan kuukauden muutaman viikon päästä olemme viisaampia monessa suhteessa tässä on meille tuntemattomia kuvioita päätetään sitten jatkotoimista virus ei tunnista rajoja tämän taistelun voittamiseen tarvitaan siis myös kansainvälistä yhteistyötä rokotuksiin ja lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä on tärkeää että suomi on mukana tietojenvaihdossa ja tukee samalla myös kotimaista tiedettä ja alan teollisuutta ratkaisujen löytymisessä suomalaiset ovat nyt totaalisesti uuden tilanteen edessä ja se vaatii sopeutumista monin tavoin kun niin sanottu normaali elämä muuttuu nyt määräaikaisesti mutta terveys ensin jokainen elämä on tärkeä se on eduskunnan päätöksen tärkein viesti arvoisa puhemies viruksen leviämisen ehkäisemisellä on myös vaikutuksia taloudelliseen toimintaan suomen bruttokansantuote tulee tippumaan kuten suomen pankki tänään ilmoitti kansalaiset vähentävät hankintoja ja yritysten investoinnit lykkääntyvät kun tulevaisuudessa on kysymysmerkkejä vaikutukset iskevät palveluihin ja teollisuuteen monien työpaikat ja tulot ovat nyt vaarassa tämä tilanne vaatii reippaita oikein ajoitettuja toimenpiteitä työmarkkinoilta on jo kuulunut myönteisiä signaaleja ratkaisuja on haettu ja niitä on myös löydetty liikkumis ja kokoontumisrajoitusten suorat vaikutukset talouteen ovat nyt väliaikaisia mutta pidempiaikaisia vaikutuksia seuraa jos yrityksiä tai pankkeja joutuu vaikeuksiin siitä voi seurata konkursseja työttömyyttä ja menetettyä hyvinvointia kun tilanne on ohi tämä jälkihoito kestää vielä

esimerkiksi euroalueella on tällä hetkellä maita joiden talousalusta horjuu pahasti tämän epidemian johdosta arvoisa puhemies oma lukunsa ovat huoltovarmuuteen liittyvät tärkeät kysymykset monet asiat jotka tuntuvat meistä itsestäänselvyydeltä on nyt syytä varmistaa on tietenkin syytä korostaa että tällä hetkellä erilaisista materiaaleista ei ole pulaa ja ruokaa riittää lukuun ottamatta jo aikaisemmin mainittuja komponenttivaikutuksia yrityksillä jotka tällä hetkellä jo pysäyttävät tehtaita mutta nyt on kuitenkin syytä katsoa myös pidemmällä katseella mitä asioita tulee vastaan ongelmien pitkittyessä millä suomi lämpiää ensi talvena kotimaisten lämmityspolttoaineiden riittävyyteen liittyviä päätöksiä ensi talven osalta nimittäin pitää tehdä jo lähiviikkojen aikana jotta urakoitsijoilla on riittävä valmius reagoida tähän muuttuneeseen tilanteeseen jo tulevana kesänä arvostan kovasti että pääministeri on täällä paikalla ja sanotaan semmoisena yksittäisenä huomiona ehti lähteä jo no toivottavasti kuulee kuitenkin tämän viestin tämä asia on katsottava lähiviikkojen aikana kuntoon haluan myös tosiaan lopuksi kiittää perustuslakivaliokuntaa työstään kiitos myös kaikille suomalaisille meillä kaikilla on pitkä sarka

arvoisa puhemies haluan myös tähän alkuun kiittää kaikkia edustajia tämän päivän aikana pidetyistä hyvistä ja erittäin rakentavista puheista luulen että jo pelkästään se luo uskoa ja toivoa tämän akuutin kriisin ratkaisemiseksi suomi on nyt muun euroopan tavoin poikkeusoloissa koko maailmaan levinnyt tartuntatauti koettelee myös yhteiskuntajärjestystämme nyt on tärkeää keskittyä pysäyttämään akuutti tauti sen takia olemme myös täällä eduskunnassa käsittelemässä poikkeuksellista valmiuslain käyttöönottoa ja pidän sen hyväksymistä perusteltuna akuutin tilanteen jälkeen on kuitenkin syytä pohtia sitä miten olemme yhteiskuntamme järjestäneet olemmeko ottaneet koronan kaltaiset maailmanlaajuisiksi pandemioiksi leviävät sairaudet tarpeeksi vakavasti arvoisa puhemies kun hyväksymme valmiuslain hyväksymme sen että valtaa keskitetään valtioneuvostolle ja joudumme priorisoimaan päätöksentekoa kaikilla tasoilla täältä eduskunnasta aina jokaiseen kuntaan saakka tästäkin huolimatta on tärkeää että pidämme tietyistä yhteiskunnan fundamenteista kiinni poikkeusoloista riippumatta jokaisella suomalaisella on oikeus saada terveydentilaansa terveydentilaansa vastaavaa hoitoa meillä on tälläkin hetkellä tuhansittain ihmisiä jotka ovat muista kuin koronavirukseen liittyvistä syistä terveydenhoidon tarpeessa poikkeusolot tai ei syöpähoidoissa käyvien ihmisten on saatava hoitoa ja leikkaussalit on pystyttävä pitämään toimintakykyisinä arvoisa puhemies haluan myös ottaa katseen eteenpäin perjantaina meidän on tarkoitus saada käsiteltäväksi hallituksen lisätukitoimia jotta yritykset ja yrittäjät selviäisivät kriisin yli ilman konkurssia pelissä ovat satojen ja tuhansien ihmisten työpaikat ja toimeentulo useat yrittäjät ovat lähestyneet kuluneen viikon aikana ja viestittäneet suuresta huolesta yrityksen palkanmaksukyvyn suhteen myös lapsiperheet ovat huolissaan miten saavat hoidettua asuntolainan ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat nuoret huolehtivat tulevaisuudestaan kun työnantaja ilmoittaakin työsuhteen päättyvän eikä avoimia työpaikkoja tällä hetkellä ole juuri tarjolla inhimillinen hätä tulee olemaan kova ja toivon meidän täällä eduskunnassa kuuntelevan herkällä korvalla vaikeissa tilanteissa olevia suomalaisia ympäri maan nyt meidän tehtävänämme on löytää työkaluja ihmisten hätään vastaamiseksi nyt ei ole yhteiskunnan kivijalkojen murentamisen paikka nyt ei ole murentaa työehtojen vähimmäismääräyksiä ohi työmarkkinajärjestöjen sopimisen tehkäämme siis töitä hyvässä parlamentaarisessa hengessä suomalaisen yhteiskunnan selviämiseksi

arvoisa herra puhemies

ihmisten terveyden ja ihmisten hengen turvaaminen on tärkeintä luin juuri äsken etelä karjalan sosiaali ja terveyspiirin eksoten viimeisimmät uutiset siellä sanottiin että selvää on että on syytä varautua suureenkin epidemiaan ja isoista määristä puhutaan eksote selviää jos tautihuippua pystytään madaltamaan sairaalassa on tällä hetkellä useita koronapotilaita tai epäiltyjä ja terveiset että on tärkeää että ihmiset etenkin yli seitsemänkymmentä vuotiaat liikkuisivat muiden ihmisten parissa mahdollisimman vähän itse toivon kuitenkin että suomalaiset liikkuvat tuolla suomalaisessa luonnossa ja nauttivat siitä ulkoilmasta myöskin ei tarvitse olla isoissa ryhmissä mutta että yksin tai pareittain liikkuisivat myöskin tässä maailmanlaajuisessa koronaepidemian leviämiseen varautumisessa ja torjumisessa omasta mielestäni suomen hallitus on toiminut toiminut oikea aikaisesti ja määrätietoisesti

nyt ensimmäistä kertaa rauhan aikana suomessa otetaan käyttöön valmiuslakia ja siinä säädettyjä toimivaltuuksia näiden erittäin järeiden päätösten tekeminen ei todellakaan ole helppoa mutta on parempi reagoida ennemmin ja enemmän kuin liian myöhään ja vähemmin on hyvä että

nämä perustuslakivaliokunnan mietinnöt ovat yksimielisiä kiitos perustuslakivaliokunnalle ja puheenjohtajallekin kun on täällä läsnä niiden mietintöjen tuleekin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olla yksimielisiä kyseessä ei ole poliittinen asia vaan kansalaisten terveyteen ja yhteiskuntamme toimivuuteen vaikuttava erittäin iso asia yhteiskuntamme tarvitsee nyt viimeistään yhteisymmärrystä tukea ja luottamusta sillä nyt tehdään todella isoja ja kansalaisten jokapäiväiseen elämiseen ja liikkumiseen vaikuttavia päätöksiä toivottavasti nämä päätökset ovat myös myös ainutkertaisia ja ainutlaatuisia ja ja toivon että täällä salissa ei enää tarvitse tulevaisuudessa käsitellä tällaisia asioita ja tällaisia päätöksiä ei tarvitsisi tehdä tulevaisuudessa koronalla on nyt vaikutuksia meidän jokaisen elämään ja koronan vaikutukset tulevat näkymään yhteiskunnassamme vielä pitkään pysyviäkin vaikutuksia tulee varmasti olemaan ja ne näkyvät myöskin kauan nyt tarvitaan uskoa ja näkemystä myös tulevaisuuteen ja luottamusta siihen että paremmat ajat vielä koittavat etenkin terveydenhuollon henkilöstö todella tiukalla nyt ja tulevaisuudessa ja he ovat myös suuren paineen alla samoin yritys ja elinkeinoelämälle vaikutukset tulevat olemaan erittäin suuret voi vain lukea niitä uutisia mitä tulee jatkuvasti suomesta ja maailmalta miten yrityksillä tullee menemään tässäkin yhteydessä haluan myös omasta puolestani kiittää paitsi hallitusta myös koko suomalaista yhteiskuntaa suhtautumisesta tähän poikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen me olemme yhdessä veneessä valtio kunnat koululaitokset oppilaitokset yritykset eri yhteisöt järjestöt urheilu ja liikuntaseurat kulttuurijärjestöt oikeastaan kaikki me suomalaiset olemme tässä samassa veneessä ja samassa tilanteessa

olen myös netistä seurannut eri järjestöjen sivuja ja on ollut erittäin miellyttävää lukea miten järjestöt ovat reagoineet tähän tilanteeseen ja

ja toivovat malttia ja myöskin noudattavat niitä kehotuksia ja päätöksiä mitä me täällä salissa teemme ja mitä ohjeita hallitus ja valtioneuvosto on erittäin hienoa katsoa miten nyt kaikki suomalaiset suhtautuvat vakavasti tähän vaikeaan tilanteeseen myös oikean ja oikea aikaisen tiedon jakaminen on todella tärkeää kansalaiset odottavat ja seuraavat herkeämättä mitä tapahtuu ja minkälaista informaatiota heille annetaan tästä tiedottamisesta oikeastaan haluan antaa erittäin ison kiitoksen pääministerille ja koko hallitukselle siitä että he myöskin oikea aikaisesti lähes päivittäin jakavat sitä tietoa toivon että se tiedonvälitys jatkuu myöskin tulevina päivinä ja tulevina viikkoina ihmiset kunnioittavat sitä ja uskon että he myöskin arvostavat sitä että heille jaetaan sitä tietoa uskon että hallituksen niin sanottu kriisipaketti elinkeinoelämälle joka tulee tällä viikolla meille tänne eduskuntaan

tulee todella tarpeeseen niiden viestien perusteella mitä elinkeinoelämältä yrityksiltä tulee he odottavat sitä todella paljon ja he tarvitsevat apua ennen kaikkea sanoisin että kyllä nyt ihmiset suomalaiset ja miksei eurooppalaiset ja ihmiset koko maailmassa tarvitsevat uskoa tulevaisuuteen sillä yhdessä ja yhteistyöllä tästäkin asiasta tästä vaikeasta tilanteesta

maassa on todettu koronavirusepidemian vuoksi vallitsevan poikkeusolot edellytyksenä valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamiselle nykyistä valmiuslakia tai aikaisempaa valmiuslakia ei ole koskaan ennen sovellettu toimivaltuudet ulottuvat sosiaali ja terveydenhuoltoon kouluihin päiväkoteihin ravintoloihin majoitukseen kokoontumisiin laivoihin junamatkoihin julkiseen paikallisliikenteeseen ja lentoliikenteeseen velkamiljardit ja mittavat tukitoimet joudutaan ottamaan käyttöön edessä on todennäköisesti pitkäkestoinen lama jonka vaikutukset näkyvät useiden vuosien päähän yhteiskunnallinen tilanne suomessakin on äärimmäisen vakava arvoisa puhemies nyt on ensiarvoisen tärkeää että maamme elinkeinot ja yritystoiminta turvataan ilman niitä koko suomi pysähtyy ihmisiä monien työntekijöiden talous on vaikeuksissa monella on lainoja ja velkoja säännöllisistä maksuista kotitaloudet eivät selviä ja kaikista akuuteista ja ylimääräisistä menoista joudutaan tinkimään mikä näkyy ihmisten terveydessä arvoisa puhemies yrittäjän mahdollisuudet saada korvausta tässä tilanteessa kun kauppa ei käy ja ei ole tuloja ovat kyseenalaiset periaatteessa kelalta voi saada toimeentulotukea mutta se ei ole itsestäänselvää vaan ongelmallista työttömäksi yrittäjä ei pääse ennen kuin on lopettanut yrityksensä vasta sen jälkeen hän voi saada työttömyyskorvausta on olemassa yrittäjän työttömyyskassa mutta siinä on vähän jäseniä ja senkin korvaus ymmärtääkseni edellyttää yritystoiminnan lopettamista syytähän on sanoa että yritystä ei kannata lopettaa tämän kriisin takia sillä jonakin päivänä niin kaikki eivät perusta myöhemmin uutta yritystä ja se on yhteiskunnan kannaltakin huono ja kallis juttu meneillään oleva kriisi tuli äkisti ja sen vaikutukset ovat totaaliset nyt pitää saada jonkinlainen ratkaisu esimerkiksi hätälaki niin että yrittäjät saavat toimeentulotukea niin yksinkertainen ratkaisu että yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa mutta saa tukea välttämättömiin menoihinsa onko tämä asia arvoisa hallitus teidän agendalla ollut ja jos on niin missä asian tiimoilta mennään tässäkään asiassa ei ole hukattavaksi päivääkään lisäksi tahtoisin tiedustella minkäkaltaisiin yrityksiin on hallituksen kaavailema miljardien tukipaketti kohdentumassa ovatko näissä miljardeissa mukana myös pk yritykset

ja vakava asia voitetaan nyt jos koskaan tarvitaan sitä kuuluisaa talvisodan henkeä kiitos

ärade talman arvoisa puhemies on todella tuskaista kun ei voi käydä tapaamassa yhdeksänkymmentäyksi vuotiasta muistisairasta äitiään on palvelukodissa hoitokodissa ja joka ei ymmärrä eikä muista missä hän on tai miksi hänen rakkaimpansa eivät voi käydä jaan varmasti aika monenkin kanssa tällaiset tunteet mutta samalla tietenkin me tiedämme että että tämä on välttämätöntä jotta emme tartuttaisi näitä ihmisiä jotka muutenkin ovat heikossa asemassa tähän inhottavaan tautiin joka voi tietenkin loppua tosi huonosti ei vain oman äitini äitini kohdalta vaan myös siellä hänen hoivakodissaan

perustuslakivaliokunta on hoitanut työnsä hyvin eduskunta on käsitellyt valmiuslakia ja sen käyttöönottoa asiallisesti ja voimme antaa tukemme hallituksen ja viranomaisten toimille

arvoisa herra puhemies

olen perustanut oman yritykseni vuonna yhdeksänkymmentäkaksi se perustettiin suoraan hirmumyrskyn silmään ja voin kertoa että meininki oli tuolloin melkomoista ja monella tavalla raakaakin no reilu kymmenen vuotta siitä eteenpäin poliisitöissä törmäsin kasvavalla tavalla huolestuttaviin ongelmiin nuorien keskuudessa oli päihdeongelmia karkaamisia koulussakäyntiongelmia mielenterveysongelmia yhteinen piirre näille oirehtijoille oli se että he olivat lama lama ajan lapsia oireilun syyt olivat hyvin ilmeisiä tämän päivän yrittäjät odottavat sydän kylmänä koronaviruksen vaikutuksia tuska on kova ja se on todellinen pysäyttävimpiä tapauksia toisen polven yrittäjät jotka olivat lapsia juuri silloin tämän suuren yhdeksänkymmentä luvun laman aikaan heidän perheissään elinkeino meni omaisuus katosi kodit vietiin ja niskaan vielä kaadettiin valtavat tukehduttavat velat ne lapset kasvoivat loputtomassa painajaisessa jolla oli erilaisia nimiä lama devalvaatio itsemurha konkurssi ja niin edelleen ne ajat ovat jättäneet heihin todella syvät arvet nyt moni heistä on itse ja yhtäkkiä he ovat samanlaisen painajaisen kynnyksellä juuri kun he ovat sen kanssa jotenkuten päässeet tasapainoon kaikki uhkaa mennä historia toistaa taas itseään eikö tämä koskaan lopu yrittäjät ja yritykset ovat se voimavara joka pitää suomen pystyssä joka nostaa nenän pinnalle ja pitää sukset ladulla meidän on huolehdittava siitä että kannattavat työllistävät verotuloja tuottavat yritykset eivät joudu uhrautumaan koronan edessä meidän kaikkien puolesta tässä asiassa ei ole kyse kyse oppositiosta eikä hallituksesta tässä on kyse oy suomi abstä ja se koskettaa meitä kaikkia koko eduskuntaa valtion virkamiesten ja virastojen on osoitettava joustavuutta ja kykyä etsiä uudenlaisia tapoja toimia olen kuitenkin saanut viestiä varsinkin ravintola ja tapahtumayrittäjiltä että juuri valtion toimesta on ilmennyt hämmentävää joustamattomuutta tässä tilanteessa näin ei voi olla valtion on nimenomaan osoitettava esimerkkiä tässä asiassa näytettävä mallia kuinka suosta noustaan autettava siinä

kuten aristoteleskin on todennut valtio on olemassa hyvää elämää varten jotta yksilö voisi kehittää itseään toisin sanoen valtio on olemassa ihmisen hyvää hyvää elämää varten tämä meidän on täällä nyt kyllä ymmärrettävä ja muistettava yrityselämästä olemme jo nähneet hienoja esimerkkejä kuinka tähän täysin poikkeukselliseen tilanteeseen on reagoitu ja tehty toimenpiteitä on annettu vuokra autoja terveydenhoitohenkilöstön käyttöön korvauksetta vuokria on jätetty vuokralaisilta perimättä mutta on paljon yrityksiä jotka eivät pysty osallistumaan tämmöiseen yhteisvastuullisuuteen sillä kaikki aika energia ja resurssit kuluvat rajuun selviytymiskamppailuun arvoisa puhemies virus on täällä vielä pitkään taistelu on vasta alkanut meidän on otettava oppia aiemmista kriiseistä eikä pidä antaa samojen asioiden tapahtua vaikka ongelmat voivat tuntua valtavilta meidän on pidettävä huolta ettemme menetä elämännälkäämme intohimoamme toisiamme pidetään huolta siitä päivän lapset eivät oireile kymmenen vuoden päästä turvattomuudentunteestaan menneisyydestä me voimme oppia ainakin sen että aina löytyy keinoja selviytyä tapoja tulla toimeen meidän on pidettävä huolta siitä että suomi on nyt ja tulevaisuudessakin maa jossa unelmat kantavat siksi kannatan tämän käsittelyssä olevan asetuksen käyttöönottoa

arvoisa herra puhemies elämme tällä hetkellä valheellisessa turvallisuudentunteessa koronaviruksen leviämisen suhteen hallituksen toimintalinjan vuoksi kadotimme edes summittaisen tartuntavauhdin emmekä siksi voi tietää missä tartuntojen suhteen todella mennään thl on todennut että päivittäin ilmaistu lukema joka tämän päivän osalta on kolmesataaviisikymmentäyhdeksän saattaa olla todellisuudessa kaksikymmentä viiva kolmekymmentä kertainen se tarkoittaisi kymmentätuhattaseitsemääsataaseitsemääkymmentä sairastunutta jotka ovat kaikki potentiaalisia tartuttajia keskellämme hallitus ei ole vielä puhunut siihen sävyyn että valmiuslain sadaskahdeksastoista pykälä liikkumis ja oleskelurajoituksista otettaisiin käyttöön väestön suojelemiseksi tämä tilanne saattaa kuitenkin olla pian edessä ja siksi nyt on luotava ennakkoon mittarit milloin tämä tilanne tulee eteen ja miten se tullaan toteuttamaan arvoisa puhemies olen huolissani seurannut kuinka monista kehotuksista huolimatta riskiryhmään kuuluvat vanhukset liikkuvat ostareilla ja vapaa ajan paikoissa välittämättä vakavasta viruksesta jonka voi millä hetkellä tahansa saada mistä tahansa pinnasta johon kätensä laittaa toisaalta saan whatsapp ryhmissä viestejä nuorilta jotka menevät bilettämään klubeille meidän on kohdattava todellisuus niin kuin se on valitettavasti ihmiset toimivat vastuuttomasti niin kauan kuin se on mahdollista onneksi nyt hallitus on sittenkin päättänyt että testien määrää lisätään mutta todellisen tilannekuvan menetimme jo jotta terveydenhuoltomme ei pääse romahtamaan meidän on vältettävä italian tilanne ja kohta voimme puhua jopa ruotsin tilanteen välttämisestä siksi meidän on alettava vakavasti puhua sitovien liikkumis ja oleskelurajoitusten käyttöönottoon valmistautumisesta väestön suojaamiseksi ja varattava riittävä määrä henkilöstöä valvomaan tällaisia olosuhteita nämä suunnitelmat on esitettävä oppositiolle useampi kriisimaa on jo asettanut euroopassa liikkumiskieltoja vain ennaltaehkäisemällä taudin karkaamisen käsistä me pystymme lyhentämään poikkeusolojen kestoa

arvoisa puhemies hyvät edustajat käsittelyssä oleva valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotto on suomen historiassa poikkeuksellinen toimi tämä on järeä mutta oikea toimi otettavaksi käyttöön viimeistään nyt terveys on tärkeintä on tärkeää hidastaa taudin etenemistä suomessa käytettävissä olevin keinoin on ollut hienoa nähdä eduskunta myös yksimielisenä tässä valmiuslain paketissa huomio on sosiaali ja terveyshuollon toimissa terveysvaikutusten ohella taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan huomattavia kun yritysten sekä kysyntä että tarjontalaita sakkaa pahasti ja samanaikaisesti ongelma on akuutti ja vakava on erityisen tärkeä tukea yrittäjiä jotta he saisivat pidettyä firmansa hengissä laskevassa kysynnässä toimintakykyisiä yrityksiä tilanteessa jossa kassavirta tökkii erilaisia taloudellisia toimenpiteitä on aloitettu mukana näissä ovat muun muassa suomen pankki finanssivalvonta ja valtioneuvosto elvytyspaketillaan monet monet edustajakollegat ovat pitäneet ansiokkaita puheenvuoroja yrittäjien ja kotitalouksien asemasta tässä vaikeassa tilanteessa arvoisa puhemies hyvät edustajat katsoen tästä tilanteesta eteenpäin juuri nyt haluan kiinnittää yhteen asiaan erityisesti huomiota ja se on mahdollisimman realistisen ja ajantasaisen tilannekuvan tilannekuvan tarpeellisuus siitä mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoilla olen huolissani mahdollisesta sokista rahoitusmarkkinoilla jos ajatellaan esimerkiksi yhdysvaltain keskuspankin toimia yhdysvaltain keskuspankki fed avasi viime viikolla noin tuhannenviidensadan miljardin dollarin likviditeettipaketin sunnuntaina julkistettiin seitsemänsadan miljardin dollarin osto ohjelma ja korot laskettiin takaisin nollan pintaan ja silti markkinat ovat olleet melkoisessa myllerryksessä jo aikaisemmin vuosien ajan ennen tätä koronaviruspandemiaa rahapoliittiset toimet ovat olleet hyvin poikkeuksellisia ja talous on ajettu kummalliseen tilanteeseen nollakoroilla ja tuhansien miljardien virtuaalisella keskuspankkirahoituksella siksi ole mitenkään poissuljettua että rahoitusmarkkinoilla tulee tapahtumaan poikkeuksellisia toimia ja reaktioita nämä voivat vaikuttaa lainamarkkinoihin lyhyisiin rahamarkkinoihin erilaisiin kriisinratkaisumekanismeihin muun muassa euroopan vakausmekanismiin evmään ja ja mahdollisiin esimerkiksi valtion maksusitoumuksiin takauksiin ja niin edespäin nämä vaikutukset voivat vielä myllertää läpi yhteiskuntien siksi näitä signaaleja on nyt seurattava huolella ja ennakkoluulottomasti ja varasuunnitelmat on oltava olemassa ja päivitettynä

ja valiokunnan puolesta kiittää näistä kiitoksista ja omasta puolestani myös antaa valiokunnan jäsenille kiitosta siitä että rakentavassa hengessä tätä keskustelua käytiin ja valiokunnalla osoittautui olevan hyvää paineensietokykyä eli vaikka aikaikkuna oli pieni niin saatiin silti hyvin niin sanotusti hommat hoidettua tässä on muutama kysymys tullut tämän illan kuluessa edustaja vehviläinen kysyi miten se prosessi jos näiden toimivaltuuksien käyttöä päätetään jatkaa menee valmiuslain kahdeksas pykälä lähtee siitä että se prosessi on itse asiassa ihan täsmälleen sama minkä me olemme nyt eli poikkeusolojen jatkuessa valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kahden osan säännöstön soveltamisen jatkamisesta puhutaan niin sanotusta jatkamisasetuksesta ja tällainen asetus voidaan antaa määräajaksi enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ja jatkamisasetus on välittömästi toimitettava eduskunnalle sen käsiteltäväksi ja eduskunta päättää saako se sitten jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan se tulee täysistuntosalin kautta meille perustuslakivaliokuntaan arvioitavaksi ja sitten me taas kuulemme asiantuntijoita ja ehkä selvitään sitten vähän lyhyemmällä mietinnöllä tällä ensimmäisellä kerralla ja sieltä sitten takaisin tänne täysistunnon käsiteltäväksi sitten täällä edustaja berg kysyi siitä miten nyt kun kumottiin tämä pykälän toinen momentti työvelvollisuudesta keskustelin pääministeri marinin kanssa ennen kuin hän tästä salista poistui ja jäin siihen käsitykseen että tämä menee nyt uudelleen valmisteltavaksi siten kuin perustuslakivaliokunta huomioi että siinä myös aktivoidaan viiva sadasensimmäinen pykälä jotta myös työntekijöiden suoja tulee tässä esityksessä huomioiduksi nyt jos tämä olisi hyväksytty niin olisi esimerkiksi jäänyt epäselväksi se tilanne milloin ihminen ei olisi ollut velvoitettu osallistumaan työvelvollisuuteen koska näitä pykäliä ei tältä osin aktivoitu kiitos omalta osaltani tästä hyvästä keskustelusta

arvoisa puhemies edustaja hoskonen puhui täyttä asiaa energiavarmuudesta se on asia joka täytyy

myös perustuslakivaliokunnan mietintö joka koskee terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamista koko valtakunnan alueella mietinnössään valiokunta toteaa että tätä koskeva valtioneuvoston asetus valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan olemme suomessa huolehtineet viisaasti ruuan ja lääkkeiden riittävyydestä nyt tällä huolehdimme siitä että voimme tarvittaessa estää lääkkeiden ja terveydenhuollossa tarvittavien tarvikkeiden ja palveluiden myynnin ja välittämisen ulkomaille tai niiden tarpeettoman hamstraamisen poikkeusoloissa ihmiset ovat täysin ymmärrettävästi pohtineet riittävätkö lääkkeet ja ruoka ja muut jokapäiväisen elämän tarpeet maa ja metsätalousministeriöstä ja elinkeinoelämältä olemme saaneet useita vakuutuksia siitä ruoka ei suomesta lopu koska olemme huolehtineet ruuantuotannon omavaraisuudesta ja jokapäiväistä leipää riittää koko kansalle nyt on myös lääkkeiden osalta sama tilanne että meillä on vahvat varmuusvarastot ja tänään sosiaali ja terveysministeri pekonen vielä vakuutti uutislähetyksessäkin että lääkkeet eivät suomesta lopu kuitenkin niin ruuan kuin lääkkeiden osalta saattaa kaupoissa ja apteekeissa olla ajoittain täysin tyhjiä hyllyjä koska ihmiset tällä hetkellä ostavat lääkkeitä ja ruokaa varastoon ministeri myös antoi tärkeän muistutuksen siitä että jos erityistä tarvetta esimerkiksi karanteenin tai sairauden takia ei ole ei suomalaisilla ole syytä hamstrata lääkkeitä niitä on tukussa riittävästi mutta kun tulee tällaisia yllättäviä ostopiikkejä niin ne saattavat hyllyistä loppua ja silloin joku ihminen saattaa siinä hetkessä jäädä ilman lääkkeitään ohjeistus ruuan osalta on se että kolmen päivän varastot olisi hyvä olla kotona mutta jos mahdollista tällaista hamstraamista kannattaisi välttää jotta kaupat ja apteekit pystyvät tarjoamaan kaikille tarvitseville aina kussakin hetkessä sen mitä ihminen tarvitsee haluan myös todeta kun jotkut ovat puhuneet siitä että suomi toimii nyt torjumisen suhteen jälkijunassa myöhässä ja kysytään miksi toimitaan vasta nyt mielestäni pääministeri marin antoi siihen hyvin selkeän vastauksen ja kuvasi sitä miten suomi on tehnyt asiantuntijoiden arvioiden ja muiden maiden kokemusten pohjalta pitkään jo tilannekuvaa ja ja kartoittanut sitä missä vaiheessa eri toimet täytyy tehdä erityisesti viime viikonloppuna tilanne muuttui ratkaisevasti kun kaikkia tartunnan saaneita ei enää pystytty pystytty tietämään ja siksi juuri nyt täytyi tehdä tämä ratkaisu että siirrytään todella tiukkoihin rajoituksiin joilla varmistetaan taudin hallitsematon leviäminen vaikka emme sitä voikaan täysin hallita ja olemme valmiit tekemään vieläkin tiukempia toimenpiteitä jos tilanne niin vaatii kiitän ministereitä ja viranomaisia siitä että he ovat jaksaneet tässä tiukassa ja raskaassa tilanteessa jatkuvasti tiedottaa tiedottaa kansalaisia he ovat antaneet haastatteluja ja kuvanneet ja kertoneet missä mennään ja miksi nyt tällä hetkellä toimitaan tällä tavalla poikkeusoloissa varmistamme myös lääkkeiden riittävyyden näillä toimenpiteillä suomi on edelleen maailman paras maa kun huolehdimme toisistamme ja erityisesti tässä poikkeustilanteessa meidän on syytä kaikkien henkilökohtaisestikin pyrkiä siihen että huomaamme lähimmäisemme nyt ovat taas erilainen lähimmäisen auttaminen ja naapuriapu nousemassa aivan uudenlaiseen arvoonsa

puhemiehellä ei ole oikeutta rajoittaa edustajien puheita ja äskeinen puhe pysyi täysin aikataulussa mutta kun huomaan että tässä mennään toista ja osittain kolmatta kierrosta asetus astuu voimaan vasta sen jälkeen kun eduskunta on tehnyt päätöksen ja olen päässyt allekirjoittamaan eduskunnan vastauksen

täällä kuulin jonkun sanovan että yhdeksänkymmentä luvun alun laman aikaan yrityksiä ajettiin konkurssiin näin ei todellakaan tapahtunut ajauduimme silloin vakavaan tilanteeseen olemme nytkin siksi että rahamarkkinat oli vapautettu kahdeksankymmentä luvun lopulla hallitsemattomasti idänkauppa romahti julkisia menoja kasvatettiin hurjasti revalvoitiin markka pankkitarkastus oli hunningolla valuuttalainoja markkinoitiin rohkeasti niin lainoja yleensäkin rakennettiin futuureita ja muita tulevaisuuden unelmia joita joita sai ostaa markkinoilta se johti sitten siihen että että holkerin hallituksen loppumetreillä loppukuukausina suomi ajautui syvään ahdinkoon ja sitten se laukesi kesällä ja syksyllä yhdeksänkymmentäyksi lopullisesti ja silloin keinoja etsittiin niin kuin nytkin pitää etsiä miten päästään siitä eteenpäin tilanne oli monella tavalla toisenlainen koska pankit olivat täysin kuralla ja valtiontalous oli täysin hunningolla ja työttömyys nousi yritykset kaatuivat ja meillä ei ollut järjestelmää jolla yrityksiä olisi tuettu suoraan niin kuin aikaisemmin totesin ainoaksi malliksi jäi antaa pankkitukea jonka koko eduskunta hyväksyi ja yritettiin näin pitää pankkijärjestelmää pystyssä ja lisäksi sitä että pankit pitävät yritykset pystyssä pankit eivät sitä aina tehneet vaan hoitivat omia bisneksiään vielä vähän liiankin pitkälle ja valitsivat sitten jotkut yritykset jatkamaan ja jotkut kaatumaan sille ei ahon hallitus voinut yhtään mitään olimme voimattomia keinoja ei ollut kera ei todellakaan ollut silloin valtakunnallinen valtion rahoitusyhtiö niin kuin finnvera on tänä päivänä ja tästä on syytä ottaa opiksi se että että kun meillä on nyt tällainen valtion elinkeinorahoitusyhtiö erityisrahoitusyhtiö finnvera oyj niin sitä hallituksen kannattaa harkita käyttää suoraan yritysten tukemiseen lainoituksella finnvera on valtakunnallinen sillä on ammattitaitoinen johto ja henkilöstö ja sitä henkilöstön määrää tulee kiireesti vahvistaa ja finnveralle tulee antaa kymmenen viiva kahdenkymmenen miljardin euron limiitti pelastaa suomalaiset kaikenkokoiset yritykset

hyvän taseen omaavat yritykset selviävät tästä koska ne saavat pankeista lainaa normaalisti ja ne pystyvät neuvottelemaan olemassa oleville lainoilleen jatkoaikoja korothan ovat hyvin matalalla ja tällä lailla finnvera jota eivät rajoita euroopan keskuspankin ankarat säännökset jotka jotka vaativat vahvan omarahoitusosuuden ja ja vakuudet

on käyttökelpoinen malli tässä tilanteessa ja haluaisin nähdä että hallitus tarttuu nimenomaan tähän kanavaan pankkeja tavallisia liikepankkeja voidaan yrittää velvoittaa tai ainakin toivoa vahvasti että ne ovat maltillisia ja jatkavat yritysten laina aikoja ja siirtävät lyhennyksiä ja niin edelleen tässä kriisissä joka meillä nyt on itse asiassa tältä osin edessä
puhuja pyydän että nyt keskitytään päätöksenteon kohteena olevaan aiheeseen me tulemme näitä taloudellisia vaikeuksia käsittelemään vielä pitkään mutta

vuotta sitten tämä esitys joka meillä on käsittelyssä on on kannatettava ja se luo tällä hetkellä ehkä riittävät mahdollisuudet mutta varmaan tarvitaan vielä lisää valtuuksia puuttua myös esimerkiksi erilaisiin liikkumisvapauksiin

arvoisa puhemies monet kansalaiset ovat näinä päivinä olleet yhteydessä meihin kansanedustajiin monilla on aito huoli on ollut käytännön kysymyksiä koskien esimerkiksi lähiopetusta ja varhaiskasvatusta mutta myös todella huolestuneita yrittäjiä

joiden kassat rupeavat olemaan tyhjiä on tekeillä tukipaketti yrittäjille jotta voimme parhaamme mukaan välttää pahaa työttömyyttä ja konkursseja on todella tärkeää että valtio kunnat yritykset ja työmarkkinajärjestöt kaikki ovat mukana tässä työssä että teemme tätä tukipakettia niin hyväksi kuin mahdollista

arvoisa puhemies haluan kiittää perustuslakivaliokuntaa todella hyvästä ja nopeasta työstä haluan kiittää kaikkia kollegoita yhteisistä näkemyksistä yli puoluerajojen sekä yli hallitus oppositiorajojen tehdään työtä yhdessä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja katsotaan määrätietoisesti eteenpäin ja kyllä hyväksytään tämä asetus

arvoisa puhemies minä tunnistan teidän esittämänne tarpeen siitä ettei ryhdytä nyt analysoimaan koko kansainvälistä järjestelmää talouskriisiä ja kaikkia muita kuten totesitte meillä on aikaa palata näihin aiheisiin ja todella palataankin silloin vasta niihin

säädettyjen toimintavaltuuksien käyttöönotto niiden pykälien osalta jotka siinä asetuksessa on määritelty eli sen hyväksymisestähän on kysymys niin haluan ilmoittaa että minä olen valmis hyväksymään tämä on suoraan asiaan liittyvä huomio ja toivottavasti saadaan keskustelu päättymään riittävän jouhevasti että päästään tosiaan se asetus asettamaan voimaan yksimielisyyttä on ollut paljon muutama riitasointu edustaja tynkkysen puheenvuoro täällä särähti korvaan kun hän pohdiskeli ettei tässä ole suomessa toimittu riittävän rapakasti ja ja tarmokkaasti täällä on käsitykseni mukaan erittäin tehokkaasti toimittu erittäin tehokkaasti

vertailtuna ja siinä suhteessa kannattaa tietysti puhaltaa tässäkin suhteessa yhteen hiileen edustaja puiston puheenvuoro oli erittäin huolellinen ja hyvä analyysi kansainvälisen talousjärjestelmän kriisin syvyydestä ja pörssiromahduksen merkityksestä edustaja kankaanniemi lähti puhumaan yhdeksänkymmentä luvun alun kriisistä luontevampaa olisi varmaan puhua kaksituhattakahdeksan finanssikriisistä siinä oli samoja piirteitä kuin on juuri nyt sieltä olisinkin jo ottanut esimerkkejä tähän tilanteeseen kun nyt on suuri huoli finanssivalvonnan puolella ilmaistu eläkejärjestelmä meillä on nyt vaikeuksissa kun vakavaraisuudessa on ongelmia tietenkin on haasteita kun osakekurssit laskevat rajusti kannattaa muistaa että silloin kaksituhattakahdeksan hujahti seitsemäntoista miljardia yhden vuoden aikana varanto väheni eläkevarat vähenivät sen seitsemäntoista miljardia euroa mutta pitkä juoksu kaksikymmentäviisi vuotta kertoo sen että trendi on jatkunut vahvana nousuna kahdeksan miljardia euroa vuosittain ja viime vuonnahan meillä oli ennätyksellisen suuri kahdenkymmenenkahden miljardin euron kasvu se ainoa huomio jota olisin analysoinut on se että meillä on valtaosassa käytännössä kaikissa oecd maissa lakisääteinen eläketurva jota ei rahoiteta itse asiassa rahastojen kautta vaan se on toisella tavalla hoidettu jakojärjestelmän kautta eläkemaksuina tai verojen kautta tämä rahastointijärjestelmä on suomessa aivan ainutlaatuinen siinä että se on lakisääteinen ja se on mittavin koko maailmassa ja jos vertaa tähän kansainväliseen tilanteeseen niin meillä ei ole eläketurvamme osalta aitoa huolta tässä tilanteessa ja mihinkään hätiköityihin toimenpiteisiin ei pidä

tämän lyhyempiä en halua pitkittää tätä iltaa tämän enempää mutta haluan kuitenkin kiittää edustaja hoskosta hoskosta ja edustaja aittakumpua tärkeistä puheenvuoroista ja aiheista näistä huoltovarmuustekijöistä kyllä se näin on että oma apu on paras apu ja muistakaamme sitten nämä sanat että muista miss onnesi on riihesi rikkaus riippumaton

arvoisa herra puhemies jos koskaan niin nyt on oikea hetki tarkastella niitä heikkoja kohtia joita yhteiskunnasta löytyy koska tällainen kriisi ja poikkeusolot ne tarkasti paljastavat

koskaan mutta kun tulee terveeksi jälleen sitä lähtee liikkeelle liian vähällä vaatetuksella oikea aika keskustella koronakriisin paljastamista yhteiskunnan haavoittuvuuksista ei ole pelkästään kriisin jälkeen vaan ennen kaikkea nyt kun valmiuslaki todella aktivoidaan meidän on aloitettava uudenlainen strategiatyö useammallakin yhteiskunnan osa alueella omavaraisuuden takaamiseksi sillä koronavirus ei tule olemaan viimeinen pandemiavirus luonnonkatastrofit eivät lopu eikä sotien mahdollisuuksia saada poistettua ihmiskunnan keskuudesta melkein millään keinolla arvoisa herra puhemies ensinnäkin on turvattava ruuan saatavuus mikä loppupeleissä tapahtuu vain oman kotimaisen tuotannon kautta eussa on ollut paljon suunnitelmia tuotantojen keskittämiseksi sellaisiin paikkoihin missä kutakin tuotetta on tehokkainta tuottaa mutta tällaisesta ajattelusta meidän on eroon kriisin keskellä maa voi luottaa vain siihen mitä sillä on itsellään pahan päivän varalle toiseksi on puhuttava energiaomavaraisuudesta joka ei sekään ole kunnossa myös tuotantoketjuja kannattaa rakentaa suomeen sen sijaan että oltaisiin rahtireittien ja muiden maiden yhteiskunnallisten tilanteiden varassa on nostettava esiin myös yhteiskunnan toimintojen digitaaliset valmiudet ja kansalaisten kyky käyttää niitä etäopetukseen siirtyminen kouluissa paljasti tämänkin haavoittuvuuden edes maailman paras maa koulutuksessa ei ollut valmis vaan nopeat toimet aloitettiin kilpajuostessa koronakriisin edetessä tämän kriisin selättämisen jälkeen suomen on aloitettava tällainen omavaraisuusstrategiatyö välittömästi jotta seuraavan kerran kun valmiuslakia ollaan aktivoimassa yhteiskunta ottaa iskut vastaan paljon paremmin kuin tällä kertaa kun valmiuslakia nyt ensimmäistä kertaa aktivoidaan

puhemies minun täytyy kyllä todeta että nyt meidän on keskitettävä kaikki voimamme itse tämän ongelman ratkaisuun on suuri virhe jos me emme juuri nyt tee mitään me emme tiedä tarpeeksi tästä viruksesta emmekä myöskään voi tietää tarpeeksi siitä ovatko nämä meidän toimemme joita me teemme oikein mitoitettu me vasta jälkikäteen voimme arvioida sen myöskin kriittisellä silmällä mikä tehtiin oikein mikä väärin arvoisa puhemies nyt meidän on saatava valmiuslaki tältä osin voimaan ja tehtävä se